käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt annetaan vastaus ville niinistön ynnä muuta välikysymykseen ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista

suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat ammattiosaaminen on suomessa arvostettua ja tärkeää laadukas ammatillinen koulutus on yksi avaintekijä maamme kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta pieni ja kaukainen suomi ei pärjää ilman ammattitaitoista työvoimaa perusteellista osaamista ja jämerää ammattitaitoa ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus eli reformi on yksi tämän hallituskauden tärkeimmistä uudistuksista uudistuksessa on kyse tulevaisuuden ammattiosaamisesta ja osaavan työvoiman saatavuudesta sekä nuorten työllistymisen edellytyksistä ammatillinen koulutus uudistuu vaikeassa taloustilanteessa julkinen talous on ollut vuodesta kaksituhattayhdeksän syvästi alijäämäinen valtionvelkamme on lähes kaksinkertaistunut jo useat hallitukset ovat joutuneet tekemään tuntuvia säästöpäätöksiä jotta velkaantuminen saadaan taitettua on tärkeää pitää

joka on taloustieteilijöidemme esimerkiksi suomen pankin pääjohtajan suusta kuultu mitä enemmän velkaantumisen pysäyttämistä ja talouden sopeuttamista lykätään sitä enemmän siitä kärsivät nuoret sukupolvet

nousi kaksituhatta luvun kuluessa voimakkaasti koulutukseen käytettyjen eurojen määrä nousi yhdestä miljardista kahteen miljardiin tänä vuonna säästöt leikkasivat rahoitusta sadallayhdeksälläkymmenellä miljoonalla siten että palasimme ammatillisen koulutuksen rahoituksessa vuoden kaksituhattakahdeksan tasolle arvoisa puhemies hallituskauden alussa tehtyjen kipeidenkin säästöpäätösten ja uudistusten ansiosta valoa alkaa viimeinkin pilkottaa positiivisia merkkejä talouskasvusta on vihdoin ilmassa velkaantumisen lopettaminen tai taittaminen on useimpien mielestä hyvä tavoite mutta joka ikinen keino

on vuorollaan ammuttu tässä salissa alas oppositio on jossa edes ne päätökset jotka on aiemmin jo itse hyväksytty ja esitettykin eivät kelpaa nykyisistä oppositiopuolueista jokainen oli hallitusvastuussa edellisellä kaudella tuolloinen sosiaalidemokraattinen opetusministeri esitteli ammatilliseen koulutukseen

oli päättämässä myös tämän välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja ville niinistö ja koko nykyinen oppositio säästöt kaatuivat viimeisellä viikolla eduskunnassa ja talouden tasapainottamisessa menetettiin muutama vuosi ongelmat eivät kuitenkaan kadonneet ne vain siirtyivät tämän

hallituksen pöydälle arvoisat edustajat oppositio on tehnyt hallitukselle kuntavaalien alla välikysymyksen säästöistä joista

arvoisa puhemies näen tässä keskustelussa valoisankin puolen

jo vuosia eduskunta saa näinä viikkoina käsittelyyn esityksen

luodaan aivan uusi osaamisperusteinen ja yksilöllisiin opintopolkuihin perustuva kokonaisuus uudistus on

uusia

ja

on

arvoisa puhemies

ja

tulevaisuudessa töitä nuorten usko siihen että oman ikäluokan taloudellinen tilanne kehittyy paremmaksi kuin vanhemmilla ikäluokilla on heikentynyt taantuman vuosina siksi nuortemme takia meidän on tehtävä ihan kaikkemme jotta suomi saadaan kasvu urille ja nuorten tulevaisuus valoisammaksi tällä hallituksella ei ole halua siirtää ongelmia seuraaville hallituksille kannamme vastuun taittamalla julkisen velan kasvun ja uudistamalla koulutusta yhtä aikaa vaikka haaste on iso periksi emme anna onneksi tuloksetkin alkavat jo näkyä piristyneinä talouslukuina suomi on heräämässä

arvoisa puhemies

viisitoista tuntia viikossa etäopetuksessa juuri ne jotka eniten tukea tarvitsevat jäävät täysin vaille apua mitä me kansanedustajina voimme vastata niille turkulaisille kone ja metallialan opiskelijoille jotka järjestivät mielenosoituksen toissa viikolla koulutuksensa puolesta ja kysyivät miksi meidän lähiopetusta ja opettajien määrää vähennetään miksi koulutuksen tasoa heikennetään vaikka juuri nyt turussa on telakan menestyksen myötä iso ja kasvava tarve metallialan osaajille he eivät ymmärrä hallituksen politiikkaa emmekä ymmärrä mekään oppositiossa me kansamme edustajat olemme vastuussa työstämme heille ammatillisen koulutuksen opettajille opiskelijoille ja heidät on sipilän hallitus pettänyt sipilän hallitus päätti leikata kaksitoista pilkku viisi prosenttia ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta se ei tehnyt toimintaa tehostavaa uudistusta ensin kuten joskus alkujaan oli tarkoitus se vain leikkasi rahat vasta myöhemmin se aikoo toteuttaa rakenteiden ja tutkintosisältöjen uudistamista hallituksen jääräpäinen kiinnipitäminen tästä leikkauksesta vaikka kaikki alan asiantuntijat vetosivat hallitukseen leikkausten lykkäämisen tai edes niiden kohtuullistamisen puolesta on käsittämätöntä nyt viestit oppilaitoksista ovat viestejä syvästä huolesta oman koulun tulevaisuudesta aloituspaikkoja karsitaan lähiopetusta vähennetään opetuspisteitä suljetaan ja opettajia irtisanotaan useat opiskelijat ja opettajat ovat lehtien palstoilla ja mielenosoituksissa olleet huolissaan opetusministerin äskeinen puhe ei ollut samasta todellisuudesta kuin oppilaitosten opiskelijoiden ja opettajien todellisuus opetusministerin kannattaisi laskeutua täältä norsunluutornista ihmisten pariin

pojista joiden koulutuspolku voi kokonaan vaarantua kun ryhmäkokoja nyt kasvatetaan opetuksesta ja opiskelijahuollosta leikataan sekä koulutuspaikkoja vähennetään tässä välikysymyksessä on kyse myös opettajista niistä naisista ja miehistä jotka joutuvat nyt työskentelemään epävarmuudessa työpaikkansa niistä naisista ja miehistä jotka maata kiertäessäni sanovat että he ovat pitäneet jokaisesta nuoresta parhaansa mukaan kiinni

nyt näidenkin opettajien jaksaminen on kovilla opettajien jotka tekevät kaikkensa meidän nuortemme koulutuksen ja tulevaisuuden puolesta se viesti kannattaa ottaa vakavasti vaikka edustaisikin hallituspuoluetta ja vaikka olisikin tämän hallitusohjelman leikkauksen takana alun perin ollut

on harvinaisen härskiä perustella nuorilta leikkaamista nuorten tulevaisuuden turvaamisella kuten opetusministeri äsken teki tällainen arvovalinta on nimittäin tulossa suomen tulevaisuudelle kalliiksi jo nyt joka viides alle kaksikymmentäviisi vuotias nuori mies on koulutuksen ja työn ulkopuolella nuorisotyöttömyys on korkealla ja hallitus on koulutusleikkausten lisäksi heikentänyt nuorten yhteiskuntatakuun rahoitusta herätyskellojen pitäisi soida erityisesti poikien ja miesten lisääntyvä syrjäytyminen työstä ja koulutuksesta alkaa olla jo kansallinen hätätila ilman toisen asteen loppututkintoa on vaikea pärjätä nykyajan ja tulevaisuuden työelämässä ja evan muutaman viikon vanha raportti joka kertoi kadonneista hyvässä työiässä olevista työmiehistä jotka ovat täysin työn ja koulutuksen ulkopuolella sekin sanoi että poikien syrjäytymisen ehkäisy alkaa jo varhain jopa jo varhaiskasvatuksesta kun hallituksen pitäisi nostaa nuoria työhön ja hyvään tulevaisuuteen on se vain painamassa yhä useampaa nuorta syrjään hallituksen leikkaukset aina varhaiskasvatuksesta alkaen ovat osuneet kovaa juuri nuorten koulutuksen tasa arvoon kaikkien nuorten tasa arvoisiin mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen ja päivähoito oikeuden rajaus on vienyt lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien aikaa ottaa juuri niitä tukea tarvitsevia lapsia syliin peruskouluissa hallituksen leikkaukset ovat heikentäneet juuri tukea tarvitsevien nuorten asemaa ja nyt amisten leikkaukset uhkaavat pudottaa yhä useamman nuoren syrjään opinpolulta kenties lopullisesti arvoisa puhemies nyt ei ole kyse siitä mitkä edeltävät hallitukset ovat leikanneet milloin minkäkin verran ja mistä syistä kaikki kaikki ovat varmasti tehneet virheitä mutta ratkaisevaa on se mitä me olemme päättäjinä niistä virheistä oppineet mitä me olemme virheistä oppineet edustaja zyskowicz kuunnelkaa tässä välikysymyksessä on kyse siitä minkälaista maata me haluamme rakentaa lapsillemme juuri tänään juuri huomista varten tässä ja nyt minkälaista maata me rakennamme tämän ajan nuorille jotka ovat kasvaneet taloudellisessa epävarmuudessa ja kansainvälisessä työn murroksessa tässä maassa on aina annettu lupaus siitä että me teemme suomesta paremman lapsillemme me koulutamme teidät paremmin me annamme teille paremmat valmiudet hyvään elämään teille jokaiselle tehdään tilaa elää tässä maassa hyvää ja onnellista elämää

antaa tästä lupauksesta periksi tämän ammatillisen koulutuksen leikkauksen historia onkin surullinen esimerkki siitä mitä suomalaisessa politiikassa on pilalla kerran oli laitettu joku luku jonnekin papereihin ja vaikka uudistussisältö jäi saavuttamatta tämä leikkaus sipilän hallituksen toimesta toteutetaan vaikka sitä edeltävä uudistus jäi toteutumatta tässähän ei ole päätä eikä häntää kukaan ei ole ajatellut tehdä tätä niin että ensiksi viedään rahat ja sen jälkeen vasta tehdään uudistus mutta sipilän hallitus niin päätti tehdä koska hallitusohjelmaneuvotteluissa se vain iski luvun kiinni kehyspäätökseen ja siitä suomalaiset nuoret maksavat nyt hintaa edellinen hallitus tavoitteli siis säästötavoitetta ammatilliseen koulutukseen rakenteita muuttamalla se kaatui viime eduskunnan loppumetreillä ja aivan syystä jo silloin nimittäin oli huoli siitä kestääkö meidän koulutusjärjestelmämme enää lisäleikkauksia itse sain jo kaksituhattaneljätoista keväällä viestin koulutusalan ammattilaisilta ja moni meistä sai sen viesti oli se että suomen koulutusihme on jo taantumassa eikä se enää kestä lisäleikkauksia siitä lähti koulutuslupaus me yhdessä päättäjinä ymmärsimme että taantuman jälkeen oli leikattu koulutuksesta oli arvioitu että ikäluokkien pienenemisen myötä voidaan leikata mutta raja oli tullut jo kaksituhattaneljätoista vastaan enää ei leikata senttiäkään koulutuksesta oli puolueiden yhteinen vaalilupaus me olimme havainneet missä tilanteessa koulutuksen kenttä on ja me vastasimme siihen

vihreät lähti vaaleihin tosissaan ajamaan sitä tavoitetta että koulutuksen rakenteiden uudistamisesta tulevat säästöt ohjataan lasten ja koulutuksen parhaaksi laadun parantamiseen ja kasvatuksellisiin sisältöihin niin varhaiskasvatuksessa kuin ammattikouluissa niin peruskouluissa kuin korkea asteella uskon että muut oppositiopuolueet nykyisessä oppositiossa ovat tästä samaa mieltä mutta mitä siis teki sipilän hallitus se petti koulutuslupauksen eikä edes vähän vaan todella röyhkeästi tähän mennessä sipilän hallitus on jo leikannut vuositasolla yli puoli miljardia euroa koulutuksesta ja tutkimuksesta yhteen laskettuna useimmilla koulutusasteilla leikkaukset ovat vain kasvaneet kun ne piti lopettaa kokonaan ammatillisen koulutuksen osalta hallituksella olisi ollut kaksi vuotta aikaa ottaa opikseen ja havaita nuorten lisääntyvä nuorisotyöttömyys ja riski syrjäytymisestä ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisestä mutta mitä tapahtui leikkaukset edellä mennään uudistus tulee vasta perästä vaikka kukaan ei pidä tätä järkevänä pahimmin koulutuslupauksen on pettänyt opetusministerin oma puolue kokoomus se oli myös viime hallituksessa mukana pääministeripuolueena se tiesi kuinka vakava tilanne koulutuksen kentällä oli ja opetusministeri itse vielä vappupuheessaan sanoi että voimme tehdä arvovalinnan ja olla leikkaamatta koulutuksesta tämä oli siis vaalien jälkeen mutta sen jälkeen vain muutama viikko sen jälkeen hallitusneuvotteluista astui ulos kokoomus joka oli hyväksynyt massiiviset koulutusleikkaukset valtiovarainministeri orpo on myös sanonut että vaalien jälkeen talouden tilanne paljastui ja siksi oli pakko leikata koulutuksesta tarkoittaako hän todella sitä että suomen taloustilanne muuttui kuukaudessa yhtäkkiä aivan toiseksi tarkoittaako hän todella sitä että vaalien alla kokoomus voi puhua koulutuksen arvosta mutta vaalien jälkeen sivistysarvot voidaan hylätä nurkkaan keskustan osalta ihmettelen sitä eivätkö he ole ole huolissaan maaseudun poikien eriarvoistumisesta poikien oppimistulokset ovat jo nyt suomessa heikentyneet eniten itä ja pohjois suomessa koulutuspaikat ovat leikkausten myötä karkaamassa yhä kauemmas ja entistäkin useampi maaseudun nuori on vaarassa jäädä vaille peruskoulun jälkeistä koulutuspaikkaa koulutukseen onkin satsattava pitkäjänteisesti koulutuksen ja nuorten tulevaisuuden omista lähtökohdista koulutusta voi jättää kunkin budjettivuoden juustohöyläleikkausten armoille sillä juuri talouden vaikeina aikoina on panostettava siihen mikä on arvokasta juuri nyt kun meidän on luotava uudeksi pohja suomen osaamiselle ja koulutukselle meidän kannattaa satsata koulutukseen enemmän ei vähemmän en voi ymmärtää sitä ajattelutapaa mitä valtiovarainministeri edustaa että vaikeina aikoina leikataan koulutuksesta ja sen jälkeen jotenkin jossain vaiheessa talous paranee ja sitten ehkä myöhemmin voidaan satsata ettekö ymmärrä sitä että koulutuksesta leikkaaminen voi syventää suomen osaamisvajetta heikentää menestymisen mahdollisuuksia niin että sieltä ei sitten välttämättä enää noustakaan jos teidän koulutusleikkauksenne aiheuttavat vahinkoa elikkä juuri nyt sipilän hallitus sahaa omaa oksaamme ja se sahaa sitä vauhdilla pitkäjänteisen näkemyksen sijaan arvoisa puhemies me tiedämme myös nyt että sipilän hallituksen ja opetusministeri grahn puheet ammatillisen koulutuksen leikkausten vaikutuksista eivät ole pitäneet vielä viime syksynä he kertoivat että leikkaukset eivät johda koulutuspaikkojen vähentämiseen he kertoivat että jokaisen nuoren paikka toisen asteen koulutuksessa turvataan he kertoivat että opettajien määrää vähennetään lähinnä eläköitymisen kautta ja he kertoivat että lähiopetuksen määrä pyritään turvaamaan nämä lupaukset eivät ole pitäneet todellisuus oppilaitoksissa on tänä keväänä ollut karu ja olemme saaneet siitä eri puolilta suomea tietoa pahimmillaan joihinkin oppilaitoksiin kohdistuu jopa kuudentoista prosentin leikkaus ja ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen arvioidaan vähenevän tänä vuonna viidellätuhannella niiden lisäksi viime vuosina on jo vähennetty tähän mennessä on irtisanottu noin kuusisataaviisikymmentä opettajaa ja yhteensä vähennetään kaksituhattakahdeksansataa henkilötyövuotta siis iso iso osa irtisanomisten kautta lähiopetuksen määrän väheneminen vaarantaa jo nyt ammattitaidon hankkimisen ja jatko opintokelpoisuuden ja se musta ei muutu valkoiseksi opetusministerin puheella oajn kyselyn mukaan helmikuussa kaksituhattakuusitoista opetusta annettiin keskimäärin kaksikymmentäkaksi viiva kaksikymmentäneljä viikkotuntia kun ammatillisesta koulutuksesta leikataan opetuksen määrää leikataan taas arviolta kymmenen viiva viisitoista prosenttia tuntimäärä putoaa jo alle kahdenkymmenen tunnin viestit kentältä opettajilta ja opiskelijoilta sanovat että monilla aloilla jo nyt alle viidentoista tunnin jos lähiopetuksen määrä on näin vähäinen eniten tukea tarvitsevat nuoret voivat pudota ulkopuolelle kokonaan ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on jo nyt valitettavan yleistä opintonsa keskeytti seitsemän pilkku kuusi prosenttia opiskelijoista jo lukuvuonna kaksituhattaneljätoista ja nyt hallitus riskeeraa yhä useamman nuoren tulevaisuuden keskeyttämisvaara on vain kasvanut arvoisa puhemies vielä ei ole myöhäistä korjata virheitä ennen syksyn opiskelijavalintoja korjausliikkeen on kuitenkin tapahduttava nyt hallitukselta on saatava vastaus kysymykseen johon ei vielä tässä saatu vastausta oletteko valmiita lisäämään ammatillisen koulutuksen rahoitusta tänä vuonna jotta lähiopetuksen ja aloituspaikkojen määrä voidaan turvata vähintään nykytasolla tänä syksynä päätöksen hallitus voi tehdä kehysriihessä ja lisätä amisten rahoitusta lisätalousarviolla vielä tänä keväänä tämä loisi pohjaa valmistautua siihen reformiin josta te niin kauniisti puhutte ja joka ensi vuonna on menossa eteenpäin oletteko siis valmis esittämään tällaista lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen arvoisa opetusministeri ja onko hallitus kokonaisuudessaan valmis hyväksymään amisten lisärahoituksen jotta opettajien ja opiskelijoiden huoleen voidaan vastata ja nuorten mahdollisuus saada koulutuspaikka turvataan arvoisa puhemies lopuksi tulevaisuuden työelämässä tarvitaan moninaisia taitoja koulutuksen on annettava laajat valmiudet ja kyvyt toimia työelämässä sekä työn tekemisen tavat että sisällöt ovat isossa murroksessa meidän on osattava yhdistää teollinen osaaminen palveluihin sisältöosaamiseen muotoiluun tuotteistamiseen ja pohjoiseen tarinaan meidän on noustava digitalisaation ja ympäristöratkaisujen edelläkävijäksi maaksi joka ratkoo aikamme suuria haasteita tähän me tarvitsemme korkealaatuista ammatillista koulutusta meidän on samalla luotava jokaiselle suomalaiselle osaaminen itsetunto ja pohja pärjätä turvallisesti tällaisessa työelämässä meidän on annettava opettajille työrauha keskittyä laadukkaaseen opettamiseen ja taattava opiskelijoille turvallinen yksilöllinen ja innostava oppimisympäristö politiikassa on aina vaihtoehtoja ja se mistä leikataan ja mihin panostetaan siksi edellä olevan perusteella teen arvoisa puhemies hallitukselle seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus vaarantaa ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden ja lisää samalla nuorten syrjäytymistä toisen asteen ammatillisilta oppilaitoksilta leikataan merkittävästi rahoitusta jonka jälkeen niiltä edellytetään laajaa reformia säästöt estävät koulutuksen uudistamisen tavalla joka vastaisi tulevaisuuden haasteisiin leikkaukset johtavat siihen että yhä useammalta nuorelta toisen asteen koulutus karkaa entistäkin kauemmas koulutuspaikat vähenevät eikä paikkoja riitä kaikille

arvoisa rouva

kysyi minulta onko hänen hakemalleen alalle järkevää kouluttautua tällä viikolla päättyvä yhteishaku häntä jännitti hänen isosiskonsa oli valmistunut puolitoista vuotta sitten ammattikoulusta ja oli yhä vailla työpaikkaa karstulassa käydessäni siellä paikallinen yrittäjä pahoitteli ettei meinaa löytää päteviä tekijöitä tehtaallensa vaikka työtä todella riittäisi nämä kaksi tarinansa minulle jakanutta keskisuomalaista eivät ole murheidensa kanssa yksin koulutus ja eivät kohtaa maassamme riittävän hyvin meillä on samaan aikaan paikoin pula sekä työpaikoista että työntekijöistä puhemies ammatillisen koulutuksen reformi tehdään siitä syystä että ahkerien ja työhaluisten nuorten ja aikuisten tulevaisuudenhuoliin vastattaisiin ja että meillä olisi osaavaa työvoimaa saatavilla jatkossa jokaiselle opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen opintopolku pirstaleisista tutkinnoista tehdään laajempia kokonaisuuksia työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutusta ja lanseeraamalla uusi koulutussopimusmalli myös koulutuksen byrokratiaa puretaan osatutkinnot mahdollistavat aiemmin hankitun osaamisen täydentämisen nuorten ja aikuisten koulutuksen keinotekoiset raja aidat poistetaan samalla koulutuksen järjestäjiä kannustetaan tiivistämään koulutuksen kestoa sekä parantamaan tutkintojen työelämä ja jatko opintokelpoisuutta ammatillisella koulutuksella on merkittävä tehtävä auttaa jokaista opiskelijaa löytämään oma ammattilaisena kehittymisen polkunsa tehtävänä on myös pitää kaikki matkassa keskustan eduskuntaryhmä haluaa varmistaa tällä reformilla että jatkossakin ammatillista koulutusta on tarjolla koko suomessa ja että jokaisella nuorella on mahdollisuus ammattiin oppimiseen mahdollisimman lähellä omaa kotipaikkakuntaa arvoisa puhemies välikysymyksessä on nostettu esille huoli ammatillisen koulutuksen rahoituksesta monet koulutuksen järjestäjät ovat tällä hetkellä tiukoilla tämä reformi tarvitaan joka tapauksessa
keskustalla on halu löytää hallituksen puoliväliriihessä ratkaisuja ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamiseen arvoisa puhemies eilen päättyi yhteishaku peruskoulun jälkeisiin opintoihin jokaisen meistä tässä salissa tulee kantaa vastuu myös siitä minkälaisia vaikutuksia tässä salissa käytävällä välikysymyskeskustelulla on esimerkiksi elämänvalintojaan miettivälle viisitoista vuotiaalle suurennammeko negatiivisuuden kehää vai keskitymmekö uuden luomiseen ja tuon viisitoista vuotiaan nuoren rohkaisemiseen omalle polulleen ammattiin opiskelevien näkemys opinnoista ja tulevaisuudesta on toisenlainen kuin eduskunnassa käytävän keskustelun perusteella voisi kuvitella ammattiin opiskelevien järjestön osku ryn hiljattain tehdyn amis kaksituhattakuusitoista tutkimuksen mukaan yhdeksänkymmentäyksi prosenttia ammattiin opiskelevista nuorista on ylpeitä nimenomaan siitä että he opiskelevat juuri tulevaisuuden ammattilaisiksi jokainen täällä salissa olevista eduskuntaryhmistä kantaa vastuuta viime ja tällä vaalikaudella tehdyistä päätöksistä jotta negatiivisuudesta päästäisiin takaisin luovuuden tielle on yhdessä tehtyyn haasteeseen

ja tätä haluamme viestitettävän tästä salista

teille nuorille jotka haitte eilen päättyneessä yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen teitte hienon valinnan ja voitte olla siitä todella ylpeitä kurkottakaa kohti unelmianne se vie teidät pitkälle

rouva puhemies

tutkinnot eivät ole kyenneet vastaamaan koulutus ja osaamistarpeeseen riittävän nopeasti sen tiesi edellinen hallitus hyvin vähentäessään vuosina viiva kaksituhattaseitsemäntoista toisen asteen rahoitusta valtiontalouden kehyksissä puhemies hyvinä nokian vuosina toteutettiin mittavia rakennushankkeita ja uusittiin ammattioppilaitosten konekantaa sekä palkattiin lisää henkilöstöä mutta ei välttämättä kuunneltu riittävästi elinkeinoelämää eikä kyetty näkemään teollista murrosta satsattiin sellaiseen josta nyt on tullut tarpeetonta ammattioppilaitokset eivät poikkea tässä suhteessa muista julkisista toimijoista

ammattikoulutuksen järjestäjiltä saatujen tietojen mukaan se ei tapahdu suunnittelematta vaan hallitusti tilahallintaan on kiinnitetty huomioita jo vuodesta kaksituhattakolmetoista lähtien opetustiloja on karsittu ja koulutusta keskitetty uudempiin tiloihin samalla kun jäljelle jääneitä tiloja on modernisoitu muuttuvaan koulutustarpeeseen paremmin sopiviksi

aikaisempi osaaminen entistä paremmin uusi katsantokulma lähtee opiskelijasta ja se on keino estää vääriä valintoja ja keskeytyksiä puhemies vuosittain tehdään amis tutkimus noin yhdeksänkymmentä prosenttia tutkimuksen osallistujista kertoo olevansa ylpeitä ja motivoituneita opiskelustaan ammatillisissa oppilaitoksissa tyytyväisyys opetukseen on myös lisääntynyt noin kolmannes opiskelijoista on kokenut kiusaamista syrjintää tähän seikkaan tulee reformin toimeenpanossa kiinnittää erityistä huomiota mutta viimeiseksi lähes yhdeksänkymmentä prosenttia opiskelijoista on jokaisella tutkimuskerralla kertonut odottavansa innolla työelämään pääsyä puhemies

arvoisa puhemies kokoomuksen mielestä aivan jokaisella siis jokaisella nuorella on oikeus päästä opiskelemaan perusopetuksen päättymisen jälkeen

nyt käsiteltävä opposition välikysymys kohdistuu ammatillisen koulutuksen säästöihin kaikki tässä salissa olevat puolueet ovat tavalla tai toisella olleet osallisia näihin säästötalkoisiin joko itse tekemällä tai kannattamalla ammatillisen koulutuksen säästöjä esimerkiksi sdpn puheenjohtaja antti rinne totesi tässä salissa tämän hallituskauden alussa kesällä kaksituhattaviisitoista että sdp olisi ollut valmis toteuttamaan kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkaukset ammatilliseen koulutukseen

välttämättömiä jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden siis välttämättömiä jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden nykyinen hallitus on päättänyt edellisen kauden linjoja maltillisemmasta säästölinjasta nyt toteutettavat säästöt supistavat ammatillisen koulutuksen rahoituksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa eli kahdeksankymmentä miljoonaa euroa vähemmän kuin mihin sdp olisi ollut valmis

ovat päättäneet tehdä nyt toteutettavista säästöistä johtuvaa taloudellista sopeutusta pääosin muilla keinoin kuin vähentämällä koulutuspaikkoja osa koulutuksen järjestäjistä on toteuttanut säästöjä vähentämällä muun muassa toimipisteiden määrää eli seiniä pääosa toimipisteiden vähentämisestä on kohdistunut etelä suomen suurten kasvukeskusten alueelle jolloin etäisyys oppilaitokseen ei ole merkittävästi nuorten kannalta kasvanut arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen uudistamistarve on tiedostettu jo vuosia tässä salissa on keskusteltu viime kaudella järjestäjäverkon ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta mutta itse koulutuksen sisällöistä puhuminen on aiemmista keskusteluista jäänyt sivuun kokoomuslaisen opetusministeri grahn laasosen aikana on lähdetty viemään läpi ammatillisen koulutuksen uudistusta toisin kuin viime kaudella annettua esitystä ammatillisen koulutuksen uudistamisesta nyt käsittelyyn tulevaa reformia on valmisteltu huolellisesti ja avoimesti valmistelua on tehty yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa ja mukana on ollut yli kentän parasta asiantuntijaa nykyisen järjestelmäkeskeisen ajattelun sijaan opiskelijasta halutaan tehdä ammatillisen koulutuksen päähenkilö jokainen opiskelija on nimittäin yksilö jolla on omat vahvuudet ja heikkoudet ja jota tulee vahvistaa reformi vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin helmikuussa annettu asetus ammatillisen koulutuksen tutkintojen vähentämiseksi selkeyttää tutkintorakennetta sekä joustavoittaa ja laaja alaistaa valmistuvien nuorten osaamista erilaisten ammatillisten tutkintojen määrä vähenee kolmestasadastaviidestäkymmenestä eri tutkinnosta noin puoleen sirpaleinen tutkintojärjestelmä saadaan vihdoin viimein yksinkertaistettua ja selkeämmäksi ja samalla tutkinnot ovat laaja alaisempia tämä on juuri oikea toimi tilanteessa jossa työpaikat ja työn sisällöt ovat vahvan muutoksen alla meidän tulee antaa tulevaisuuden osaajillemme koulutus jossa annetut tiedot auttavat säilyttämään ammattitaidon läpi työuran ja myös oppimaan uusia taitoja

opiskelijoille lisää erilaisia tapoja saada opinnot suoritetuksi tämä uudenlainen tapa rakentaa ammatillista koulutusta on saanut kentältä erittäin myönteisen vastaanoton tänään eduskunnassa on jo kuultu ensimmäisiä kauhistelevia puheenvuoroja tehtävistä säästöistä mutta eikö olisi tällä hetkellä jankkaamisen sijaan parempi keskittyä itse sisältöihin ja siihen millä tavalla me saamme ammatillisen koulutuksen uudistuksesta tehtyä mahdollisimman hyvän yhdessä siihen miten huolehdimme että jokainen nuori saa tarvitsemaansa työelämärelevanttia koulutusta laadukkaasti ja siihen että jokainen nuori saa itselleen laadukkaan toisen asteen tutkinnon ja pääsee työelämän

arvoisa puhemies koulutus ja sivistys ovat yhteiskuntamme perusta ja edellytys sille että voimme huolehtia hyvinvoinnistamme myös tulevaisuudessa

opetusryhmät ovat kasvaneet ja opettajat uupuneet korkeakoulutuksen leikkaukset ovat johtaneet irtisanomisiin ja koulutuksen laadun heikkenemiseen yhteiskuntamme köyhimmän ihmisryhmän opiskelijoiden opintorahasta hallitus leikkasi neljäsosan sosiaalidemokraatit ovat huolissaan suomalaisen koulutuksen tasosta ja suunnasta teroitan vielä kerran hallituspuolueille aiemmat leikkaukset eivät ole peruste uusille leikkauksille päinvastoin arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen leikkaukset eivät ole sen vähempää kuin nuorten heitteillejättö tapa jolla leikkaukset toteutetaan vaarantaa nuorten tasa arvoiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen säästöt johtavat aloituspaikkojen ja opettajien määrän dramaattiseen vähenemiseen lähiopetuksen heikkenemiseen toimipisteiden sulkemiseen ja alueellisen eriarvoisuuden kasvuun lainsäädännön arviointineuvosto on varoittanut lausunnossaan muun muassa juuri ammatillisen koulutuksen leikkaukset tulevat näkymään nuorten elämässä esimerkiksi seuraavasti jaakko opiskelee kiinteistönhoitajan perustutkintoa hän oli seitsemän vuotta toimettomana ja koulutukseen nykyiseen tutkintoon oli todella hilkulla myös ravintola alalla opiskeleva jutta kertoo ettei olisi päässyt koulutukseen jos aloituspaikkoja olisi ollut vähemmän säästöjen jälkeen jaakon ja jutan kaltaisilla nuorilla ei ole enää mahdollisuutta päästä opiskelemaan koska aloituspaikkoja joudutaan karsimaan erityisesti haja asutusalueiden nuorten asema huonontuu oleellisesti ja syrjäytymisen vaara kasvaa on uskomatonta että juuri keskustapuolue johtaa politiikkaa joka heikentää haja asutusalueiden elinvoimaa että keskusta hylkää maaseudun nuoret lisäksi hallitus säästää siirtämällä koulutusvastuuta työpaikoille jos pelkkä raha ohjaa uudistusta ammatillisen koulutuksen opiskelupaikat koulutusalat ja koulutuspaikkakunnat uhkaavat keskittyä ilman avoimuutta tai varmuutta lopputuloksesta koulutuksen saatavuus saavutettavuus ovat vaarassa myös siksi että uudistusta ohjataan rahoitusmallilla joka ei huomioi riittävästi niitä opiskelijoita jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta opinnoissaan lisäksi on kysyttävä loppuuko ammatillinen aikuiskoulutus kokonaan kun leikatuilla resursseilla tulisi huolehtia ainakin nuorten koulutustakuusta arvoisa puhemies sosiaalidemokraateilla on vaihtoehto hallituksen koulutusleikkauksille olemme esittäneet ammatillisen koulutuksen sisällöllistä toiminnallista ja rakenteellista uudistamista jo viime hallituskaudella sen sijaan emme hyväksy koulutuspoliittisesti kestämättömiä uudistuksia joissa rahat viedään ensin ja reformit tehdään vasta jälkikäteen tehdään emme tule jatkossakaan kannattamaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen perusteetonta vähentämistä me esitämme että suomessa käynnistetään työ nuorten toimettomuuden ja osattomuuden vähentämiseksi haluamme laajentaa oppivelvollisuutta toiselle asteelle ja vähentää koulupudokkuutta yksikään nuori ei pärjää nykyisessä saati tulevaisuuden työelämässä pelkällä peruskoulun todistuksella haluamme myös madaltaa raja aitoja toisen asteen koulutuksen sisällä yhteistyön lisääminen on paras tapa huolehtia lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kaikkialla suomessa ammatillisessa koulutuksessa on turvattava riittävä lähiopetuksen määrä opiskelijoiden laaja alainen osaaminen ja jatko opintokelpoisuus kaikille lisäksi tarjoamme hallitukselle päivitettyä nuorisotakuumallia ja vaadimme hallitusta palauttamaan nuorisotakuun resurssit sosiaalidemokraatit esittävät useamman vaalikauden mittaista tiekarttaa suomalaisen koulutuksen uudistamiseksi tämä työ tulee tehdä parlamentaarisena työnä laajasti eri sidosryhmiä kuullen sekä tutkittua tietoa hyödyntäen arvoisa puhemies suomen kilpailukyky ei parane leikkaamalla tai pidentämällä mekaanisesti siivoojien ja sairaanhoitajien työaikaa menestymme samalla yksinkertaisella reseptillä jolla pohjoismainen hyvinvointivaltio rakennettiin vahvalla osaamisella ja muita paremmalla koulutuksella edellä esitetyin perustein sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa puhemies me elämme nyt kadonneiden poikien maassa yhä useampi poika ei osaa peruskoulun lopussa lukea kunnolla yhä useampi poika ei osaa nimetä sitä lempikirjaansa yhä useamman pojan polku johtaa nyt umpikujaan meihin vetoavat nyt opettajat eri puolilta maata ettemme veisi heiltä mahdollisuuksia auttaa tehdä työtään sillä he tunnistavat nämä lapset mutta eivät pysty heitä nyt auttamaan arvoisa puhemies me tiedämme että paras tapa auttaa on auttaa ajoissa on paljon helpompaa kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia tämä hallitus murentaa kuitenkin koulutuspolkua lapsen ensiaskeleista lähtien varhaiskasvatuksesta leikkaaminen on taloudellisesti järjetöntä ja sen inhimillinen hinta on kova liian suuren lapsiryhmän keskeltä aikuinen ei aina näe lapsen hätää ja juuri siinä hetkessä kun vaikeudet olisi helpointa korjata niitä ei aina huomata kaikki tässä salissa olevat ryhmät ovat olleet mukana tekemässä virheitä mutta vanhat synnit eivät oikeuta uusia syntejä sen takia me kaikki yhdessä tämän maan nuorille että koulutuksesta ei enää leikata arvoisa puhemies vain muutama kuukausi sitten opetusministeri lupasi tässä salissa opiskelijapaikkojen määrää ei tulla vähentämään kuitenkin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrä laskee kuluvana vuonna tuhansilla leikkauksien takia yt neuvotteluja on käyty yli sadassa ammatillisessa oppilaitoksessa lähes kuusisataaviisikymmentä opettajaa on jo irtisanottu ja lisää tullaan irtisanomaan siksi oli todella hienoa kuulla että pääministeripuolue on nyt valmis arvioimaan näitä säästöjä uudestaan kysymys onkin onko kokoomus valmis tähän arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen jättileikkauksissa on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin yhdestä petetystä vaalilupauksesta tai yhdestä yksittäisestä säästöstä kyse on sen suuren tulevaisuuslupauksen rikkomisesta lupauksen joka tässä maassa on aina annettu lapsille ja lapsenlapsille että me teemme työtä jotta teillä olisi paremmin että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla aivan mitä tahansa nuorisobarometrin mukaan nuoret eivät enää luota siihen että tässä maassa on heille toivoa että me rakennamme heille hyvää tulevaisuutta arvoisa puhemies nuorilla on oikeus odottaa meiltä enemmän sillä he ansaitsevat parempaa opetusministeri on luvannut meille järeän suunnitelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on nurinkurista luvata parempia turvaverkkoja ottamaan tippuvat nuoret kiinni kun samalla itse hakkaa lisää reikiä joista nuoret tippuvat jos me haluamme estää nuorten katoamista me emme leikkaa varhaiskasvatuksesta me emme kasvata ryhmäkokoja silloin me emme irtisano opettajia amiksista me emme vähennä lähiopetusta on järjetöntä viedä koulujen rahat juuri ennen elintärkeää uudistusta on järjetöntä tehdä lisää nuoria joilla ei ole paikkaa tässä maassa yhden nuoren syrjäytymisen on arvioitu maksavan miljoona euroa yhteiskunnalle kadonneen osaksi jää kuitenkin elämä jossa itse ei enää jaksa ja ketään muuta ei tunnu kiinnostavan arvoisa puhemies me tarvitsemme eniten tukea juuri niille ensiaskeleille me tarvitsemme koulupsykologeja me tarvitsemme kuraattoreita me tarvitsemme lisää tukea ja parempaa laatua me tarvitsemme lisää lähiopetusta ja me tarvitsemme opettajia me tarvitsemme maan jossa jokaisella nuorella on paikka eikä kukaan ei kukaan jää yksin tyhjän päälle arvoisa puhemies vihreät eivät halua pettää sitä nuorille annettua lupausta me emme halua päästää enää yhtäkään nuorta tippumaan me haluamme palauttaa nuorten uskon tähän maahan ja siihen että edelleen edelleen tässä maassa kenestä tahansa voi tulla aivan mitä tahansa ja jokaisesta pidetään täällä huolta tämän takia vihreä eduskuntaryhmä kannattaa edustaja niinistön tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa puhemies olin paikalla pari viikkoa sitten turussa järjestetyssä taistelu amisopetuksen puolesta mielenosoituksessa juttelin siellä metallialaa opiskelevien nuorten kanssa jotka kaikki kertoivat olevansa huolissaan lähiopetuksen vähäisyydestä osalla heistä on lähiopetusta alle kaksikymmentä tuntia viikossa lisäksi nuoret kertoivat että opetustuntien leikkaaminen on johtanut siihen etteivät kaikki opiskelijat pääse näyttökokeistaan läpi se taas osaltaan lisää opintojen

kun opiskelijat ympäri suomea nyt puolustavat oikeuttaan laadukkaaseen koulutukseen on meidän vastuumme päättäjinä ottaa heidän huolensa vakavasti ja korjata tilanne suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja kilpailuvaltti on korkea osaaminen riippumatta siitä puhutaanko hoiva alasta valmistavasta teollisuudesta vai pelialan startupeista on suomalainen koulutusjärjestelmä pitänyt huolta siitä että työntekijöiden koulutus ja osaamistaso on korkea ammatillisen koulutuksen leikkaukset muodostavat vakavan uhan tälle menestystekijälle lähiopetuksen vähentäminen johtaa ryhmäkokojen kasvuun ja henkilöstön irtisanomisiin ilman lähiopetustunteja on mahdotonta päästä hyviin oppimistuloksiin etätyö nettikurssit ja kirjalliset tehtävät eivät koskaan voi täysin korvata opetustilannetta ja ammattitaidon käytännön harjoittelua leikkaukset uhkaavat myös koulutuksen tasa arvoa pohjimmiltaan on kyse siitä onko ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla tasa arvoinen oikeus laadukkaaseen koulutukseen yhteisöllisyyteen ja jatko opintoihin suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi vahvuus on se että minkään koulutuspolun valitseminen ei sulje toista pois amiksesta voi siis halutessaan jatkaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun koulutusleikkaukset vaarantavat tämän tasa arvoisen mallin ilman riittävää osaamispohjaa jatko opintokelpoisuudesta tulee muodollinen oikeus joka ei käytännössä toteudu arvoisa puhemies hallitus on puolustanut koulutusleikkauksiaan sillä että viime kaudellakin leikattiin tehdyt virheet eivät tietenkään ole mikään peruste jatkaa koulutuksen romuttamista suomessa on kuitenkin vain yksi puolue jolla on tilillään sekä edellisen kauden koulutusleikkaukset että kaikki tämän hallituskauden leikkaukset on vain yksi puolue joka kahden hallituskauden koulutusleikkauksista huolimatta antoi ymmärtää eduskuntavaaleissa ettei koulutuksesta enää leikata puolue on kokoomus joka on suomen johtava koulutusleikkauspuolue ja suurin koulutuslupauksen pettäjä hallitus väittää myös että leikkausten aiheuttamat ongelmat korjataan ammatillisen koulutuksen reformilla valitettavasti tilanne on päinvastainen leikkaukset johtavat siihen että

ammatillisen uudistuksen hyvätkin tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta riskinä on että opintopolkujen yksilöllistäminen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen johtavat siihen että yhteisöllisyyttä ohjausta opetusta ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat jäävät entistä enemmän heitteille opetusta ulkoistetaan työpaikoille mutta siellä ei ole siihen kiinnostusta tai riittävää pedagogista osaamista ellei koulussa ensin turvata riittävää osaamistasoa myös opettajat ihmettelevät että reformiin valmistaudutaan leikkaamalla saamassani kirjeessä opettajat ihmettelevät että muutoksen nimissä opetusta on vähennetty ja opettajia irtisanottu arvoisa puhemies näin ei voi jatkua vasemmistoliiton mielestä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrä on pidettävä sellaisella tasolla että koulutustakuu toteutuu koko maassa toisena lähtökohtana tulee olla lähiopetuksen nostaminen sellaiselle tasolle että todellinen jatko opintokelpoisuus turvataan suomalaiset nuoret ansaitsevat laadukkaan ammatillisen koulutuksen amikset ansaitsevat arvostusta myös käytännön poliittisissa teoissa siksi kannatamme edustaja niinistön epäluottamuslausetta

värderade talman arvoisa puhemies

väitteelleen koulutus on keskeisessä asemassa kuntavaaleissa toisen asteen ammatillinen koulutus on nyt hyvin suuressa mullistuksessa välikysymys on nähtävä yhtenä tapana viime hetken vaikuttamiseen nyt kun hallitus on saattamassa päätökseen reformiehdotustaan ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa varmistua siitä että lakipaketti etenee oikeaan suuntaan hallituksen valitsema linja on vastuuton on vastuutonta että ensin päätetään viedä rahat ja vasta sitten katsotaan mitä voidaan tehdä sisällölle jäljelle jäävillä resursseilla tässä tehtiin meidän mielestämme kardinaalivirhe ensin olisi pitänyt lyödä lukkoon sisältö ja suuntaviivat

arvoisa puhemies työelämästä saatu käytännön kokemus on tunnustettava osaamiseksi ja voitava lukea hyväksi ammatillista tutkintoa rakennettaessa tämä on paikallaan ja hyvä mutta tässä on syytä korostaa että tasapainon säilyttäminen lähiopetuksen suhteen muodostuu suureksi haasteeksi asiahan ei voi olla niin

että että lähiopetuksessa ei opeteta kirjanpidon perusteita vain sen vuoksi että osa opiskelijoista on jo saanut tämän osaamisen työelämässä hallitus haluaa työelämän mukaan ammatilliseen koulutukseen uudella tavalla meidän on tunnustettava että kyse on suuresta asiasta ja uudistuksesta joka on hoidettava oikein siten että ammatillisesta koulutuksesta tulee yhteispeliä jossa työelämä on todella mukana ja sitoutunut olemaan mukana tässä uudistuksessa

arvoisa puhemies lopuksi on helppoa yhtyä kentän huoleen siitä että uudistus heikentää ennakoitavuutta joka on tärkeää ammatillista koulutusta suunnitteleville ruotsalainen eduskuntaryhmä toivoo lisäksi että vastuullisen ministerin lupaus riittävän suuresta joustosta toteutuu nyt kun viimeistellään lakipakettia sillä voidaan pelastaa edes jotain opetusalan ammattijärjestön oajn iskulausetta mukaillen suomi hölmistyy jos hallitus epäonnistuu ammattiopetusuudistuksessaan siihen meillä ei ole varaa

arvoisa puhemies hallitus on asettanut tavoitteekseen työllisyyden parantamisen ja yrittäjyyden tukemisen

vaikuttaa yksilöihin yrityksiin kuntiin ja alueisiin ja lopulta koko maan työllisyyteen ja kilpailukykyyn hyvin toimiva ammatillinen koulutus mahdollistaa monelle nuorelle sopivan polun työelämään monet nuoret ovat kuitenkin vaarassa jäädä ilman jatkokoulutuspaikkaa kun niiden määrää vähennetään ja ne siirtyvät alueellisesti yhä kauemmas lähiopetustuntien määrän vähentäminen on myös hyvin huolestuttavaa nämä toimet lisäävät entisestään nuorten syrjäytymisriskiä koulutuksen laadun heikkeneminen voi pahimmillaan opiskelumotivaation heikkenemisen ja opettajien ajanpuutteesta johtuvan riittämättömän tuen myötä lisätä myös koulupudokkaiden määrää koulutuksen resursseista leikkaaminen vaikeuttaa myös opettajien työtä opettajat joutuvat suunnittelemaan koulutuksen kokonaan uudelleen kun edellytykset sen järjestämiseen muuttuvat radikaalisti huoli oppilaista ja henkilöstövähennysten aiheuttama pelko oman työpaikan säilymisestä vaikuttavat vahvasti myös opettajien työssäjaksamiseen kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä muistuttaa hallitusta siitä että koulutuksen laadusta tingittäessä tingitään myös osaamisesta yksilön ja koko yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta osaamista pitää parantaa eikä suinkaan heikentää laadukkaan koulutuksen saaneet osaavat työntekijät ovat elintärkeitä elinkeinoelämälle kilpailukykysopimuksen tuoma hyöty jää myös pieneksi jos työvoiman tuottavuus samalla heikkenee unohtaa ei pidä myöskään koulutusvientiä missä meillä on suuri kasvun mahdollisuus koulutusvientiä on kuitenkin vaikea markkinoida mikäli kotimaassa samaan aikaan koulutuksen taso laskee ja oppilaiden tiedot ja taidot jäävät puutteellisiksi arvoisa puhemies säästöpäätösten seurauksena ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekevät yritykset joutuvat kantamaan yhä suuremman vastuun koulutuksesta tämä voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia yrityksille koko ajan kovenevassa kilpailuympäristössä monilla yrityksillä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta lisätä henkilöstöresursseja opiskelijoiden ohjaamiseen tämä ei saa myöskään olla ammatillisen koulutuksen reformin tavoite koulutuksesta vastaamisen tulee jatkossakin olla oppilaitosten vastuulla ammatillisen koulutuksen säästöt tulevat johtamaan alueelliseen epäarvoistumiseen maaseudun elinvoiman kannalta on tuhoisaa kun koulutuspaikkoja vähennetään ja opetuspisteitä suljetaan pienemmiltä paikkakunnilta arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kantaa erityistä huolta hallituksen päätösten vaikutuksista nuorten syrjäytymiskehitykseen kuten välikysymyksessä hyvin tuodaan esille on kyseessä todella suuri ongelma yhteiskunnassamme meillä ei ole varaa siihen että nuoret varsinkin nuoret miehet syrjäytyvät pysyvästi työelämän ulkopuolelle nuorten syrjäytymisen estämiseksi tulee tehdä kaikki mitä voidaan ja jokaiselle nuorelle tulee antaa mahdollisuus opiskella itselleen ammatti huolestuttavaa on myös että hallitus on jo aiemmin leikannut nuorisotakuusta etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työpajatoiminnasta ollaan aivan väärällä tiellä koulutuksesta leikkaaminen on suora leikkaus tulevaisuuden kasvusta ja menestyksestä nämä eivät ole oikeita säästöjä sillä ne tuottavat lisäkuluja varsin nopealla aikajänteellä tästä olemme varoittaneet kerta toisensa jälkeen ja varoitamme jälleen näillä perusteilla kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy edustaja niinistön esittämään epäluottamuslauseeseen

seuraavaksi ministeri grahn laasonen sitten pääministeri

arvoisa puhemies aloitan siteeraamalla ville niinistöä kaksituhattakolmetoista paketti sisältää hyviä uudistuksia mutta myös vaikeita päätöksiä ne ovat kuitenkin välttämättömiä jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden sanoi ville niinistö silloin kun päätettiin ammatillisen koulutuksen isoista kahdensadankolmenkymmenen miljoonan leikkauksista edellisellä hallituskaudella vuonna kaksituhattakolmetoista samat päätökset olivat siis välttämättömiä ja nyt ne ovat teille syy yrittää kaataa hallitus vastaavasti kun on tästä koulutuslupauksesta puhuttu

täällä on peräänkuulutettu sdpn säästölistoja ja sdpn vaihtoehtoja siellä olisi ollut myöskin tämä viime vaalikaudella kaatunut toisen asteen säästöratkaisu josta olisi huolehdittu ilman että koulutuspaikkoja tai koulutuksen laatua olisi lähdetty heikentämään kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa eli kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa toisen asteen koulutuksesta

mitään reformia te leikkasitte koulutuksen aloituspaikkoja mutta uudistukset jäivät tekemättä ja me haluamme tässä tehdä toisin eli toteuttaa ammatillisen koulutuksen ison reformin jolla on kolme keskeistä tavoitetta vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä ja turvata koulutustakuu kaikkialla suomessa mahdollistaa yksilölliset opintopolut eri ikäisille oppijoille niin nuorille aikuisille pitkän työuran tehneille alanvaihtajille työttömille kuin maahanmuuttajillekin yhä tärkeämmäksi tekijäksi tulee se työuran jatkuva osaamisen kehittäminen ja tähän tarpeeseen ammatillisen koulutuksen reformi lisää mahdollisuuksia päivittää omaa osaamistaan työuran varrella lisäksi lisäämme työpaikoilla tapahtuvaa oppimista tiedämme sen mestari kisälli mallin jo vuosien takaa ja sitä tietysti toteutetaan nyt sitten ihan uudenlaisessa modernissa maailmassa käytännönläheinen tapa oppia on monelle nuorelle paras keino pysyä mukana koulutuksessa saada se tutkinto suoritettua ja saada myöskin jalka oven väliin työelämään

osuus koulutuksesta on vähentynyt aikana jolloin ammatillisen koulutuksen määrärahat kasvoivat merkittävästi herääkin kysymys mihin nuo rahat ovat oikein menneet ja vetoan koulutuksen järjestäjiin niin kuin olen monesti jo aiemminkin tehnyt että koulutuksen rahat käytettäisiin aina ensisijaisesti siihen opetukseen tämä on tärkeä tärkeä asia sitten syrjäytymisestä syrjäytymisen ehkäisystä siihen me tarvitsemme vastauksia eli meidän pitää pystyä parempaan syrjäytymisen ehkäisyssä ja huolehtimisessa että jokainen nuori löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa siitä syystä tämä ammatillisen koulutuksen reformi sisältää monia elementtejä joilla voidaan osaltaan vastata nuorten syrjäytymisen ongelmaan ja luettelen ne lyhyesti koulutustakuu eli jokaiselle peruskoulun päättäneelle turvataan paikka toiselta asteelta se on ihan ehdoton lähtökohta ja tämän reformin perusteissa

siihen uskomme vahvasti vaikka ei se mikään ihmetemppu olekaan laaja alaisemmat tutkinnot ja työllistyminen rahoituskriteereinä vahvistavat koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja työllisyyttä näillä eväillä eteenpäin ja odotan keskustelulta ennen kaikkea sitä että saisimme

arvoisa puhemies hyvät edustajat nyt ei leikata sen takia että edelliselläkin kaudella leikattiin nyt ikäviä leikkauksia joudutaan tekemään sen takia että ei ole uudistettu ajoissa aikaa on hukattu kaikki koulutustakin koskevat päätökset on tehty hallituksessa yhdessä kaikki hallituspuolueet ovat niiden takana jos uudistaminen olisi tehty ajoissa näitäkään leikkauksia ei nyt tarvittaisi nyt ministeri grahn laasonen joutuu toteuttamaan yhdessä sovitut säästöt ja uudistamaan yhtä aikaa kaikki tuki hänelle vaikeassa tehtävässä haluan myös kiittää opetus ja hyvin johdetusta ammatillisen koulutuksen reformin valmistelusta erittäin vaikeassa keskusteluympäristössä reformi on valmisteltu huolella ja hyvässä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa reformi uudistaa koulutusta vastaamaan tulevaisuuden haasteita ja vaatimuksia uudistuksella pysymme yhteiskunnan muutoksessa mukana työelämä muuttuu nopeasti osaamisvaatimukset kasvavat ja uutta osaamista on kehitettävä tätä edellyttävät maamme kilpailukyky talouskasvu ja työllisyyden nousu suomella on oltava tarvittavaa osaamista yhteiskunnan kasvaviin vaatimuksiin ja uusien työpaikkojen syntyyn reformilla luodaan mahdollisuudet kehittää ammatillista koulutusta se tapahtuu niin että resurssit riittävät kasvavien osaamisvaatimusten täyttämiseen koko nuorten ikäluokan kouluttamiseen aikuisten koulutusmahdollisuuksien parantamiseen sekä työuran aikaisen osaamisen kehittämiseen arvoisa puhemies haluamme turvata nuorten ja aikuisten pääsyn ammatilliseen koulutukseen varmistamme riittävän koulutustarjonnan nuorille perusopetuksen päättäneille ja aikuisille alueellisesti ja alakohtaisesti on erittäin tärkeää että jatkossakin joka puolella suomea koko maassa on mahdollisuus päästä ammatillisen koulutuksen piiriin maallamme ei ole varaa kenenkään osaamispotentiaalia käyttämättä meidän on otettava koko inhimillinen pääomamme tasokkaan koulutusjärjestelmän avulla käyttöön ammatillisella koulutuksella voimme edistää maahanmuuttajien joustavaa siirtymistä työmarkkinoille arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformilla mahdollistetaan uudet entistä joustavammat ja paremmin yksilöiden ja työelämän tarpeisiin vastaavat toimintatavat siirrymme yhtenäiseen lainsäädäntöön se kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen asiakasryhmät kuten esimerkiksi nuoret aikuiset työssä käyvät ja työtä etsivät rakentamalla yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja varmistamme että opiskelija saa tarvittavan osaamisen ja sen saavuttamiseksi saavuttamiseksi opetuksen ohjauksen ja tukipalvelut samalla käytämme resursseja järkevästi esimerkiksi aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan tunnistetaan osana opintoja uudistuksilla haluamme myös tehostaa ammatillisen koulutuksen resurssien käyttöä purkamalla koulutuksen päällekkäisyyksiä ja erillisten säädösten tuomaa hallinnollista taakkaa arvoisa puhemies uudistettu rahoitusjärjestelmä kannustaa parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta eli sitä että opiskelija työelämä saavat tarvitsemaansa osaamista rahoituksella kannustetaan suorittamaan tutkintoja ja niiden osia oppimista työpaikoilla vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja rakentamaan tuloksiltaan ja vaikuttavuudeltaan korkeatasoista koulutusta joustavilla opintopoluilla koulutukseen pääsy helpottuu keskeyttäminen vähenee ja koulutuksen läpäisy paranee kaiken kaikkiaan tehostamme koulutuksen järjestäjien toimintaa samalla varmistamme että toimintaedellytykset säilyvät tapahtuvaa oppimista lisätään korvaamalla nykyinen uudella koulutussopimuksella josta myös tässä salissa on käyty keskustelua aiemmin oppisopimuskoulutusta lisätään myös nuorten koulutusväylänä käytännönläheinen opiskelu työpaikalla on monelle nuorelle tehokkain polku työelämään reformi tarvitsee myös työelämän aktiivista panosta ja hyvin järjestettyä työpaikalla oppimista tässä tarvitsemme sekä osaavia koulutuksen järjestäjiä että aktiivisia työnantajia
siirrymme debattiin se käydään yhden minuutin puheenvuoroin pyydän osallistuvia ilmoittautumaan edustaja niinistö aloittaa
arvoisa puhemies uskon että ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat ja ne nuoret jotka etsivät tietä toisen asteen koulutukseen ansaitsevat tältä keskustelulta enemmän kuin saivartelua siitä mitä jotkut ovat tehneet vuosia sitten minäkin voisin sanoa että kokoomus on vastustanut peruskoulu uudistusta aikanaan moni on varmasti ollut tyhmää mieltä joskus mutta nyt pitää olla oikeaa mieltä viisasta mieltä tässä hetkessä kysymys on siitä että tämä hallitus on tekemässä sellaista linjausta mitä kukaan ei ole ennen tätä hallitusta kannattanut eikä kukaan asiantuntija ole kannattanut te leikkaatte rahat ensin ja vasta sen jälkeen vuotta kahta vuotta myöhemmin teette uudistuksen ja tämä on se joka on laittanut opettajat ja opiskelijat helisemään myöntäkää se he kokevat että siellä on nyt todella vaikea pystyä takaamaan lähiopetuksen määrää opettajia irtisanotaan vaikka hallitus sanoi että eläköitymisen myötä yritetään hoitaa tätä sopeutumista koulutuspaikkoja ollaan vähentämässä nyt tuhansilla oajltä saatu arvio on viisituhatta olisi hyvä saada selvyys siitä että koulutuspaikkojen määrä ei vähene näin paljon meidän kysymyksemme onkin miten voitte varmistaa sen että lähiopetuksen määrä ei pienene ja koulutuspaikkojen määrä turvataan tänä syksynä lisärahoituksella

arvoisa rouva puhemies tosiaan on näin että tämä juupas eipäs keskustelu ei nyt kyllä palvele millään tavalla niitä nuoria jotka miettivät opiskelupaikkaa ja tulevaisuuttaan meidän pitää kiinnittää nyt tässä keskustelussa vahvasti huomio tähän ministerin johdolla erinomaisesti valmisteltuun reformiin joka on piakkoin tulossa tänne eduskuntaan otetaan esimerkiksi vaikka oppisopimuskoulutus joka on tärkeä asia

omahyväisyydessään oppositio väittää olevansa puhdas ja aatteellinen ja sanoo hallituksen olevan ahdas ja puutteellinen mutta kyllä todellisuudessa opposition aatteellisuus on kahden viinapullosta tappelevan jätkän tasoa tämä välikysymys on puhtaasti

ja eräänlainen ammatillisen koulutuksen reformin ennakkolähetekeskustelu oppositiolle ammatillinen koulutus tuntuu olevan nyt vain politiikan pelin politiikan pelin pelinappuloita jos mennään taaksepäin niin vihreät vaihtoehtobudjetissaan olisivat jättäneet sadankymmenen miljoonan euron säästöt ja sdp olisi leikannut kahdeksansataa miljoonaa kuntien valtionosuuksista sekin olisi vaikuttanut koulutuksiin siis näin sanoi

puhemies opposition puheita voisi kuvata sanalla hurskastelua mutta ihan asiaan pidetään pojat mukana ja pidetään kaikki mukana ketään ei saa jättää heitteille tästä olemme prikulleen samaa mieltä opposition kanssa luulen että koko sali yhtyy tähän sitten onkin kysymys että missä me voimme tehdä asioita toisin otetaan esimerkkinä meidän yläkoulumme ja täällä nousi myöskin varhaiskasvatus voisiko jo yläkoulussa olla mahdollisuus mennä kurkistelemaan ammatillisen puolen kursseja ja samalla pohtia sitä omaa ammatinvalintaa ja myöskin sitä että mikä se oma tulevaisuus on

varmistamaan että jokainen nuori joka lähtee ysiltä omaa riittävät taidot niin oppimisen suhteen kuin lukutaidon lukemisen tai laskemisen suhteen siltä osin tässä on muutamia kohtia joissa me voimme ihan aidosti tehdä asioita myöskin toisin

arvoisa puhemies suomen talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja taloustieteen professori roope uusitalo kuvasi reilu kuukausi sitten suomen kuvalehden kolumnissaan miten melkein joka viidennen kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaan koulutodistus on peruskoulun päättötodistus

ja työelämän ulkopuolella uusitalo kuvaa kolumnissaan miten hallitus sai aikaan yksitoista sivuisen listauksen syrjäytymisen vähentämiseksi mutta yksinkertaisin ratkaisu oppivelvollisuusiän pidentäminen puuttuu yhä listalta professori uusitalo esittää että hallituksen tulisi pidentää oppivelvollisuusikää pitkälti samoilla perusteluilla joita myös sosiaalidemokraatit ovat käyttäneet kysynkin tuleeko hallitus puuttumaan puoliväliriihessä nuorten syrjäytymiseen toden teolla ja tarttumaan sdpn ja professori uusitalon esitykseen oppivelvollisuusiän pidentämisestä

arvoisa puhemies ihan alkuun täytyy kiittää erityisesti keskustan ryhmäpuheenvuoroa täytyy sanoa että hallitusryhmien puheenvuoroja kuunnellessa tuntui ainoastaan keskustasta on luettu näiden hätääntyneitten opiskelijoitten ja näitten huolissaan olevien opettajien viestejä ja aidosti ymmärretty mikä se tilanne kentällä on joten kiitos niistä rakentavista puheenvuoroista niitä oli hieno kuunnella kun tässä samassa puheenvuorossa otettiin esille myös se että pääministeripuolueen riveistä voitaisiin olla valmiita tarkastelemaan näitä kohtuuttomia opetusministerin esittämiä säästöjä uudelleen niin kysyisinkin kokoomukselta oletteko myös te valmiita tarkastelemaan näitä kohtuuttomia säästöjä uudelleen jos kerran keskustan riveistä tähän olisi valmiutta

kuin opettajilta miltä te luulette näistä opiskelijoista ja opettajista tuntuvan kun he ovat huolissaan juuri näistä leikkauksista ja siitä miten nämä leikkaukset nyt vaikuttavat heidän arkeensa ja he joutuvat kuuntelemaan tätä keskustelua jossa ministeri siteeraa edustaja rinteen ja edustaja niinistön vanhoja puheenvuoroja edelliseltä kaudelta te myönsitte puheenvuorossanne että olette huolissanne lähiopetuksen vähäisyydestä sen korjaamiseksi ei riitä vetoomus joten kysyn vielä kerran miten te aiotte ministerinä huolehtia siitä ja varmistaa sen että me saamme lähiopetustuntien määrää nostettua nykyisestä tasosta

säilyy riski on suuri että ammatillisessa koulutuksessa syntyy tilanne joka muistuttaa kaikkien sotaa kaikkia vastaan nyt ollaan nimittäin hyväksymässä rahoitusmalli

opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi vaikuttavat keskeisesti siihen kuinka opiskelut etenevät on tärkeää että niin kodeissa kuin oppilaitoksissakin pyritään ohjaamaan murrosikäinen ajoin itseään vielä vahvasti etsivä ja muotivirtaustenkin mukaan välillä lähtevä opiskelija turvallisesti läpi kuplivan murrosiän tervettä itsetuntoa vahvistaen muotivirtauksia on aina ollut mutta nyt olen huolissani että myös hallitus omilla toimillaan ja ohjeistuksillaan asettaa opiskelijat hämmentävien kysymysten eteen osalle nämä pohdinnat voivat vaikuttaa myös psyykkiseen terveyteen kuka olen olenko muu tyttö poika vai muu mikä muu ja niin edelleen kysynkin aikooko hallitus arvioida uudelleen ja korjata linjauksiaan ja ohjeistuksiaan myös nuorten terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi ja aikooko hallitus huolehtia että oppilaitoksissa on riittävästi paitsi terveydenhoitajia ja psykologeja myös riittävästi kuraattoreita opinto ohjaajia ja muuta opiskelua tukevaa henkilökuntaa

arvoisa puhemies minua tässä keskustelussa itse asiassa kiusaa eniten se kuinka paljon hallitus ajattelee säästävänsä ammatillisesta koulutuksesta ei suomen oppositiossa pitäisi olla vahvinta tietoa siitä miten asiat ovat mutta minusta eduskunnalle pitää antaa oikeata tietoa minä kysyn nyt ministeri teiltä oletteko te säästäneet ammatillisesta koulutuksesta tähän mennessä satayhdeksänkymmentä miljoonaa niin kuin täällä osa edustajista ajattelee vai oletteko te säästäneet melkein kaksisataakuusikymmentä miljoonaa minusta se on aika olennainen totuus ja olisi hyvä tietää kuinka paljon hallitus on tähän mennessä säästänyt ammatillisesta koulutuksesta lykkäätte säästötoimet sopeuttamistoimet yli kuntavaalien ja ette suostu kertomaan mistä säästetään lisää hallitusohjelmassa kuitenkin lukee että ammatillisen koulutuksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan säästön päälle voidaan tehdä lisäsopeutuksia ammatillisesta koulutuksesta ja säästöjä on jo riittänyt lähes kaksisataakuusikymmentä miljoonaa

yhteensä siis kolmesataa miljoonaa olenko oikeassa vai väärässä ministeri
arvoisa rouva puhemies varmaan kaikki täällä tuntevat kappaleen pettäjän tie on tuskainen käy harhaan ja se kyllä alkoi soida päässäni kun kuuntelin opetusministerin ja pääministerin äskeisiä puheita te sanotte että nämä koulutusleikkaukset eivät vähennä aloituspaikkoja tai koulutuksen laatu ei niistä kärsi mutta miten voi olla että oaj sanoo että tänä vuonna leikataan aloituspaikkoja viidellätuhannella samoin saadaan viestejä siitä että joillain aloilla ammatillisessa koulutuksessa joudutaan vastaisuudessa tyytymään jopa neljään tai vähempään vähempään opetustuntiin päivässä

on pakko itähelsinkiläisenä kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajana sanoa että tämä ei lohduta minua eikä itähelsinkiläisiä nuoria yhtään suurin osa helsingin nuorista asuu itä helsingin lähiöissä ja tiedoksi arvoisalle opetusministerille että he ovat nuoria jotka kaikkein eniten tarvitsisivat meidän tukeamme

puhemies täytyy sanoa että en kyllä kerta kaikkiaan usko tähän syyttelyn tiehen tässäkään asiassa siihen että kuka on mitäkin aikaisemmin sanonut tai kuka keksi ensin leikata ja kuka leikkasi vielä enemmän tai kuka jo keksi sen ajatuksen aikaisemmin itsekin tekisi mieli arvoisa oppositio lähteä sille polulle koska koen että olemme siinä aika vahvoilla mutta

ne voivat olla toivon että kaikki esittävät ratkaisuja tähän reformiin joka on isoimpia uudistuksia mitä suomalaisessa koulutuksessa tehdään lähiopetus on ollut ykköshuoli täällä lähiopetukseen tämä reformi vastaa siten että jokaisen opiskelijan polku suunnitellaan henkilökohtaisesti se on valtavan iso uudistus eli ne joidenka tarvitsee istua enemmän koulun penkillä istuvat enemmän koulun penkillä ja ne jotka voivat olla jo työelämässä varhaisemmassa vaiheessa ohjataan silloin sinne jolloin motivaatio myös pysyy korkeana tämä on yksi iso osa tätä tärkeää uudistusta tähän tukea toivon meiltä

puhemies helmikuussa kaksituhattaviisitoista teimme yhdessä keskustan ja perussuomalaisten kanssa välikysymyksen ammatillisen koulutuksen leikkauksista muistan sen hyvin kun muun muassa edustaja puumalan kanssa sitä välikysymystä yhdessä kirjoitimme sen jälkeen sen jälkeen eduskunta kaatoi ne leikkaukset ainoastaan kimmo sasi äänesti leikkausten puolesta koko muu eduskunta äänesti leikkauksia vastaan vaaleissa jokainen puolue lupasi että koulutuksesta ei enää leikata te ministeri grahn laasonen jopa vaalien jälkeen sanoitte tehdään arvovalinta ei leikata enää koulutuksesta paras investointi tulevaisuuteen on panostus lapsiin nuoriin ja osaamiseen

henkilökohtaisesti vaalien jälkeen lupasitte ettei siitä leikata niin mikä sekoomus tästä syntyy kun te taas lupaatte että koulutuksesta ei leikata uusia leikkauksia siis on tulossa eikä keskustakaan ihan yhdellä linjalla ole ryhmäpuheessa vaaditaan leikkausten perumista ja pääministeri samaan aikaan sanoo että yhtään leikkausta ei

arvoisa puhemies täytyy kuitenkin rehellisyyden nimissä edustaja arhinmäki todeta myös se että tässä yhteisessä välikysymyksessä minkä teimme helmikuussa mainittiin näin että päättyvällä vaalikaudella koulutukseen on kohdistettu kumulatiivisesti seitsemän miljardin euron leikkaukset elikkä edellinen hallitus leikkasi lähes kaksi miljardia euroa koulutuksesta ja tämäkin hallitus joutuu tekemään niitä leikkauksia ja minkä loppusumma se on suomen talous on niin huonossa kunnossa että asiat täytyy tehdä toisin nyt se ero mikä näillä hallituksilla on viime kaudella ja tällä kaudella on se että tämä hallitus tekee jotain muutakin sen leikkauksen lisäksi tämä hallitus tekee ammattikoulureformin ja uudistuksia jotta sillä vähemmällä rahalla voidaan tehdä asiat paremmin ja tätä eivät ole aikaisemmat hallitukset edes oivaltaneet että asiat täytyy tehdä eri tavoilla joten aivan turha sitä on osoittaa sormella ketään koska kolme sormea osoittaa sinne päin te olette tämän leikkauksen aloittaneet viime kautena ennen kuin hyppäsitte kyydistä pois

ehkä itse huomannut mutta hän tässä todisti sen että puheet ennen vaaleja olivat toiset kuin teot vaalien jälkeen te kerroitte yhdessä meidän sen tarinan mikä oli viime kaudella koulutuksesta leikattiin ja leikattiin liian paljon sen vuoksi jokainen puolue muistan itse puolueen puheenjohtajana olleeni mukana niissä keskusteluissa joissa pääministeri sipilä muun muassa lupasi että koulutuksesta ei enää leikata on liikaa leikattu

arvoisa puhemies huoli kentällä on suuri tapasin eilen tekniikan alan ammatillisen oppilaitoksen opettajan jolla oli kysymys hän pyysi välittämään kysymyksen teille hänellä on huoli siitä että lähiopetustuntien määrä laskee nyt niin paljon että joinakin päivinä saattaa olla vain tunti pari ja hänellä on huoli siitä saadaanko oppilaat erityisesti pojat kouluun vain muutaman tunnin takia

siellä kerrottiin että keskustalla on halu löytää ratkaisuja puoliväliriihessä ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamiseksi tämä on hyvä alku nyt ministeri grahn laasonen katse kohdistuu teihin lupaatteko esittää lisärahoitusta kehysriihessä pääministerille ja valtiovarainministerille

arvoisa puhemies huoli kentällä on kyllä suuri tämä ei ole mikään pieni asia vaan nyt on suuresta uudistuksesta kyse halutaan myös että yritykset ja työpaikat tulevaisuudessa ovat enenevässä määrin mukana tässä koulutuksessa se on sinänsä hyvä asia mutta ovatko yrittäjät ja työpaikat valmiita tähän ja tullaanko heille maksamaan jonkuntyyppinen korvaus tästä vai miten se on tarkoitus toteuttaa käytännössä jokaisen oppilaanhan pitää saada myös se työkokemus miten tämä tulee toteutumaan koko suomessa yhdenvertaisesti

aina valmiita etsimään vastuullisia ratkaisuja joissa voidaan tehdä parempaa sivistyspolitiikkaa arvoisa ministeri sivistysvaliokunta on edellyttänyt että lähiopetustunteja seurataan mutta käsittääkseni sitä ei vielä tehdä pohdinkin eikö opetushallituksen toimesta voitaisi kerätä näitä tietoja tai voitaisiinko jopa kerätä nämä tiedot rahoituksen määräytymisen tietopohjaksi niinhän kerätään tiedot myöskin keskeyttämisestä ja

opetukseen se olisi jokaisen oppilaan etu

arvoisa puhemies jos työllisyyden edistäminen on hallituksen tärkein tehtävä miten ammatillisen koulutuksen leikkaukset edistävät työllisyyttä jos työllisyyden edistäminen on hallituksen tärkein tehtävä minkälaisia tarkistuksia arvoisa hallitus arvoisa opetusministeri olette valmiita kehysriihen yhteydessä tekemään jotta riittävät lähiopetuksen tunnit ja riittävät aloituspaikkojen määrät saadaan varmistettua

arvoisa puhemies minulla on tässä kädessäni sähkö ja automaatioalan ammatillisen neuvottelukunnan ja tieto ja tietoliikennetekniikan ammatillisen neuvottelukunnan kirje pirkanmaan kansanedustajille nyt hallituksen toteuttamissa ammatilliseen koulutukseen kohdistuvissa säästötoimissa ollaan menossa selkeästi yli kriittisen rajan se keskustelu mitä nyt on käyty tästä kontakti lähiopetuksesta se kuvaa tämän koulutuksellisen hätätilan mikä ammatillisissa oppilaitoksissa on se on äärimmäisen kuulkaa demoralisoivaa kun lapset ja nuoret saavat kaksikymmentä tuntia viikossa koulutusta mikä meidän suomeemme on mennyt kun meillä oli kymmenen viiva viisitoista vuotta sitten varaa tarjota nuorille kolmekymmentä viiva kolmekymmentäviisi tuntia tehokasta opetusta

sarkomaan esille nostama asia on tärkeä nyt pitää reformin käsittelyssä eduskunnassa käydä tähän lähiopetukseen

arvoisa puhemies sipilän hallitus haluaa kaikille peruskoulun päättäneille koulutustakuun tämä on loistava asia niille nuorille jotka ovat nyt yhteishaussa hakeneet toiselle koulutusasteelle ammatillinen koulutus on vetovoimainen tällä hetkellä lähes puolet hakee ammatilliseen koulutukseen me tarvitsemme osaajia ammattiosaajia tulevaisuudessakin

hieman epäselväksi aina uudistus hämmentää sen varmasti myönnän mutta uudistuksen tärkeimpiä asioita ovat työelämälähtöisyys yksilölliset oppimispolut jotka tässä ovat tulleet hyvin esille myös rahoituksen uudistaminen niin että tuloksesta palkitaan siis siitä että ammatillisesta koulutuksesta valmistutaan aloille jotka ja myöskin se että koulutusajat tiivistyvät lähiopetuksesta ei aiota tinkiä

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä on tosiaankin pudonnut jo samalle tasolle kuin peruskoulun viidesluokkalaisen elikkä noin kahteenkymmeneen tuntiin viikossa ja jopa alle opetusta saa vähemmän kuin yläkoulussa tai lukiossa kun ammatillisen koulutuksen tarkoitus on kouluttaa nuoria työelämään niin ei ole kovin hyvä asia että me koulutamme nuoria osa aikamaailmaan viidesosa alle kaksikymmentäviisi vuotiaista nuorista miehistä on kokonaan työn tai koulutuksen ulkopuolella ja ilman toisen asteen koulutusta kun tätä lähiopetusta on nyt leikattu ja opettajia irtisanottu niin miten ajatellaan oppilaat kykenevät heikommin opiskeluvalmiuksin etäopintoihin ja muuhun itsenäiseen opiskeluun ja saavat suoritettua sen ammattitutkinnon joka on kuitenkin paras turva siihen työn saantiin peruskoululaisten yhteisvalinta päättyi eilen mutta halukkuus hakeutua sinne on nyt vähentynyt viisi prosenttia vähemmän oli hakijoita kuin aikaisemmalla kerralla kysyisinkin ministeriltä miten näillä leikkauksilla huolehditaan yritysten kasvavista työvoimatarpeista

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee niin tulee mieleen että opposition mielestä työelämä ei muutu eikä ammatillinen koulutuskaan tarvitse minkäännäköistä uudistusta onneksi hallitus on eri mieltä ammatillisen koulutuksen uudistus kannustaa oppilaitoksia huolehtimaan erityisesti peruskoulun päättäneistä nuorista turvaamaan jokaiselle koulutuspaikan ja tukemaan opintojen suorittamisessa loppuun mikä on erittäin tärkeä asia myös hallitus haluaa että koulutus ja elinkeinoelämä tekevät enemmän yhteistyötä koska ainoastaan työssä oppimalla voi oppia itsenäisyyttä oma aloitteisuutta ja sellaisia asioita mitä kirjoista ei voi oppia on hienoa että tämä hallitus ottaa käyttöön koulutussopimuksen ja lisää työpaikoilla oppimista

puhemies tästä tulevasta reformista siinä on paljon hyviä tavoitteita jotka me täällä jaamme se että ammattinimikkeitä ja tutkintosisältöjä kootaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi on tärkeää koska työelämä muuttuu hurjaa vauhtia ja valmiuksien pitää olla laajoja se kapea työtehtävä voi poistua mutta se korkea osaamisen vain korostuu tässä kun mennään kohti näitä yksilöllisiä oppimispolkuja ja yksilöllistä tukea se on tärkeätä mutta jälleen kerran siinä tulee se kysymys että jos opiskelijat yhä enemmän oppivat siellä yrityksessä ja heille räätälöidään omia oppimispolkuja niin se vaatii oppilaitokselta aika paljon sitä ohjaus ja ja opetusvastuuta ja se vaatii myös aikaa ja sitten yrityksestä tulee viestiä että he eivät halua kantaa sitä koulutusvastuuta ja heilläkin voi olla vaikeaa löytää riittävästi niitä ohjaajia tässä on merkittävä haaste joka itse asiassa jälleen kerran edellyttää lisärahoitusta jotta se voidaan tehdä tuloksellisesti hyvin eli onko tärkeämpää saada parannettua koulutuksen laatua vai säästää jos säästetään tässä työpaikoille siirtämisessä niin silloin myös koulutuksen laatu uhkaa heikentyä ja ne opiskelijat jäävät työpaikoilla vailla tukea

arvoisa rouva puhemies meinasin käydä sen saman että täällä vähän ensin syytellään toisia mutta kun edustaja puumala niin tahdikkaasti sanoi voisi jotain ehdottaa niin täytyy sanoa että juuri edellä on se probleema mitä hallituksessa ei ainakaan tähän asti reformista kerrottaessa ole ole millään tavalla otettu huomioon tällä hetkellä meillä on oppisopimuskoulutusta joka toimii erityisen hyvin mutta missä ovat ne oppisopimusoppilaat niillä pk sektorin työpaikoilla joihinka työpaikkoja kaikkein eniten tässä maassa syntyy pienillä yrityksillä ei ole resursseja mahdollistaa työssäoppimista tällä hetkellä koulutussopimus ei anna niitä resursseja kun täällä puhutaan että säästöjä ollaan samaan aikaan tekemässä ei työpaikoilla tällä hetkellä pystytä mahdollistamaan edes toisen asteen työssäoppimista se on monesti kahvinkeittoa ja roskien korjaamista nyt haluan kyllä kuulla ministeriltä kuinka mahdollistetaan

onneksi ollaan viimeisessä puheenvuorossa päästy jo siihen mikä tässä reformissa on olennaista

saisinko puhua kiitos koulutussopimus on yksi tapa jolla työssäoppimista pyritään pyritään lisäämään hyvällä tavalla totta kai meillä on tämmöinen iso paketti ja tässä varmasti eduskuntakäsittelynkin aikana tulee esiin asioita jotka vaativat vielä meiltäkin tarkkaa katsomista kannattaa muistaa että tässä reformissa on erittäin hyviä elementtejä siihen että myös oppilaitoksilla on on suuri kannuste pitää huolta oppilaista kuitenkin kävin eilen keskustelemassa peruskoulun yläkoulun opettajien kanssa ja siellä kävi vahvasti ilmi että ammatillisen koulutuksen haasteet syntyvät pitkälti jo peruskoulun aikana onneksi hallituksemme on tekemässä muun muassa opetuskoulutukseen lisäpanostuksia siten että

arvoisa puhemies olen todella huolestunut ammatillisen koulutuksen merkittävistä leikkauksista pelkästään pirkanmaalla jos tarkastellaan se tarkoittaa yli kahdeksansadan aloituspaikan vähentämistä jos leikkaus suhteutetaan pirkanmaalle kuitenkin meilläkin nuorisotyöttömyys on kasvussa ja nuoret tarvitsevat opiskelupaikkoja joten ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä leikkaamaan opetusresursseista lähiopetuksesta laitteista ja kaikki tiedämme mitä tämä tarkoittaa opetuksen tasolle asia josta ministeriltä haluan kysyä on opiskelijoiden jatko opintomahdollisuudet puolet meidän peruskoulumme päättävistä valitsee ammatillisen koulutuksen matemaattiset kielelliset monet taidot pitää opiskella hyvin pienessä ajassa millä te konkreettisesti varmistatte että nämä nuoret pääsevät myös jatko opiskelemaan jos he haluavat ja konkreettinen vastaus tähän kiitos

on todella hieno asia että käytännössä koko eduskunta antaa yksimielisen tuen opetusministerille ja hallitukselle tämän ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen se on hieno asia ja näin pitää ollakin koska se on välttämätön ja pitää toteuttaa mutta sitten puhemies yksi käytännön asia biotalous on hallituksen kärkihanke tuolta kentältä on tullut kysymyksiä maa ja metsätalouden koulutusohjelmasta lähinnä siitä kohdistuvatko siihen suuremmat säästöt kuin keskimäärin tänne koulutukseen siinä on kannettu huolta siitä miten löytyy metsäkoneenkuljettajia ja autonkuljettajia kun meillä pitäisi saada puuta liikkeelle viisitoista miljoonaa kuutiota enemmän pitääkö paikkansa se tieto että näistä koulutusohjelmista leikattaisiin suhteessa enemmän omassa maakunnassanikin on uhka metsäkonekoulutus tuolla taivalkoskella ja myöskin maatalouskoulutuksia eräillä paikkakunnilla juuri siitä johtuen että koulutuskuntayhtymät sitten karsisivat näitä niin sanottuja kalliimpia koulutuksia me kaikki tiedämme että siellä tarvitaan konekalustoja navettoja traktoreita jotta tämä opetus voidaan antaa

puhemies reformissa on toki paljon hyviäkin elementtejä mukana muun muassa se että pyritään yksilöllisyyteen mutta rahapulassa kuitenkin nämä hyvätkin elementit sitten uhkaavat vesittyä tässä reformissa on laskettu niin kuin monet kollegat täällä ovat todenneet erittäin paljon sen varaan että yrityksissä tapahtuu tämä koulutusvastuu on kyllä varsin epäselvää pystyvätkö yritykset turvaamaan kaikille mielekästä oppipaikkaa varmuutta siitä millä tavalla tämä työpaikalla oppiminen tullaan valvomaan opettajien toimesta minkälaisia kustannuksia siitä mahdollisesti on tulossa ja minkälaisia vastuunjakokysymyksiä herää yritysten ja koulun kesken arvoisa opetusministeri olisin mielelläni kuullut lisää siitä millä tavalla on pystytty huomioimaan tämä yritysten kasvava koulutusvastuu ja toisaalta nämä erilaiset vastuukysymykset ja myöskin sitten työsuhteen ja opiskelun erottaminen toisistaan

arvoisa puhemies tämä keskustelu on varsin hyvin kyllä osoittanut mikä tämän tämän asian varsinainen valuvika on se on tietysti se että ensin on säästetty ja vasta sitten käynnistetään nämä uudistukset sopii myöskin miettiä kun miettii niitä muita suuria uudistuksia jotka ovat tällä hetkellä käynnissä onko tässä jokin suurempi ovelampi kuvio taustalla onko tässä ajatuksena se että ensin pidetään ammattikoulut säästökuurilla jonka jälkeen sitten jossain vaiheessa lykätään koko toinen aste siis lukiot ja ammattikoulut maakuntien vastuulle miten on

arvoisa puhemies tämä huoli ammattikoulutuksesta on hyvin tiedossa niin koko hallituksenkin tiedossa palautan mieleen ministeri grahn laasosen avauspuheenvuoron jossa hän hän totesi että kaksituhatta luvun alusta rahoituksen taso on noussut miljardista kahteen miljardiin nyt otetaan satayhdeksänkymmentä miljoonaa takaisin ei tässä nyt katastrofista ole

vaikka isosta kysymyksestä on kysymys samoiten aloituspaikkoja on puolitoista kertaa se mitä on hakijoita eli kyllä niitä paikkojakin on mutta me emme tarkastele tehtyjä leikkauksia uudelleen sitä ei tee myöskään keskusta tehtäköön se nyt tässä selväksi sen sijaan me katsomme eteenpäin me teemme pitkään odotetun uudistuksen jolla saamme keinot täälläkin esitettyihin ongelmiin henkilökohtainen

arvoisa puhemies nyt olin vähän yllättynyt tuosta pääministerin kannanotosta tässä heräsi nimittäin hetken aikaa jo toivo kun kuunteli keskustan eduskuntaryhmän puheenvuoroa että hallitus voisi tarkastella näitä aika monen mielestä kohtuuttomiksi käyneitä leikkauksia mutta pääministeri sanoi että mitään tämmöistä nyt sitten ei tapahdukaan tämä oli ilmeisesti hetken sitten alas tosiasia kuitenkin on että tästä ei selvitä pelkästään puhumalla koulutuksen merkityksestä vaan siellä on tällä hetkellä pulaa opettajista opettajia irtisanotaan rahat ovat loppu tunteja vähennetään yhä enemmän sanotaan että itseopiskelua kotona kaksi päivää ammatillisessa koulutuksessa kolme päivää itseopiskelua näin ei kasvateta tulevaisuuden ammattilaisia ei suomessa eikä missään muuallakaan toivoisin että kun hallitus on muitakin päätöksiä peruuttanut myös säästöpäätöksiä niin eikö tässä olisi harkinnan paikka

arvoisa rouva puhemies tämä ammatillisen koulutuksen tilanne on koko hallituksen yhteinen huoli samoin kuin tämä lähiopetuksen määrän väheneminen mistä tässä nyt on puhuttu mutta ihmettelen tätä tapaa jolla nyt esimerkiksi tämä ansiokas ja tärkeä koulutussopimus yritetään tässä keskustelussa mustamaalata koska sillähän vastataan nimenomaan siihen ongelmaan mikä meillä tuolla työelämässä on nähty ja siihen ongelmaan mitä opiskelijat ovat itse tuoneet esille työssäoppiminen on opiskelijan tutkinnon

jota opiskelijat itse muistelevat ja pitävät kaikista tärkeimpänä halutaan päästä käytännössä tekemään mahdollisimman pian halutaan tehdä käsillä halutaan harjoitella käytännön ammattilaisen taitoja joita tarvitaan itse olen keskustellut tästä ja samoin

tämä koulutussopimus on hyvä esimerkki siitä mikä tässä keskustelussa nyt on ongelmana hallitus kuvittelee että ammatillisen koulutuksen seuraamukset voidaan korjata ammatillisen koulutuksen reformilla kun taas me pelkäämme sitä että ammatillisen koulutuksen reformin toteuttaminen tulee olemaan entistä vaikeampaa näiden leikkausten takia tämä koulutussopimus on äärimmäisen hyvä esimerkki käytännössähän siinä on kyse työssäoppimisjaksojen lisäämisestä me olemme jo nyt tilanteessa jossa työssäoppimisjaksoja ja ja paikkoja ei ole kaikille opiskelijoille johtuen siitä että resurssit työpaikoilla ovat tiukilla ja johtuen siitä että työnantajat eivät halua ottaa opiskelijoita työssäoppimaan elleivät he voi luottaa siihen että he saavat riittävän osaamistason jo valmiiksi siellä koulussa

puhemies todellakin on niin että työssäoppiminen ei voi olla mitään laillista heitteillejättöä sille pitää olla resurssit mutta myös uudenlaista ajattelua työpaikkaohjaaja ei voi olla kuka tahansa sen pitää olla sen työpaikan parasta porukkaa ja sitä parasta porukkaa tarvitaan muuhunkin mutta pitäisi ottaa uudenlaista ajattelua ikääntyvä työntekijä jonka kenties työnantaja haluaisi jo pikkuhiljaa laitettavaksi eläkeputkeen tämmöinenhän olisi mitä parhain

hän siirtäisi sitä hiljaista tietoa ja muuta osaamista eteenpäin ja kenties motivoituisi tästä tehtävästä niin että olisi kenties kuuteenkymmeneenkahdeksaan vuoteen asti tällä tavoin työssä niin että uutta ajattelua tarvitaan samoin näiden lähiopetustuntien korvaaminen itsenäisillä tehtävillä on on hyvin huolestuttavaa viiden päivän tehtävät ja noheva tyttö tai poika tekee ne

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että ammatillista koulutusta kehitetään mutta täällä on hyvin noussut esiin se huoli mitä voi tapahtua jos kehittäminen tehdään säästöt edellä kun puhutaan lähiopetustunneista haluaisin korostaa sitä että se lähiopetushan ei itsessään välttämättä vielä tarkoita mitään parhaimmillaan jos asiat menevät hyvin se että on vähemmän lähiopetusta tarkoittaa että on jotain muuta toimivampaa opetusta se voisi olla työelämässä oppimista silloin kun me emme ulkoista vastuuta työelämälle ja kuvittele että yritykset vain hoitavat asian valtio säästää pahimmillaan lähiopetuksen vähentäminen tarkoittaa etäopetuksen ja kotiopiskelun lisäämistä jolloin käytännössä dumpataan opiskelija kotiin ja vältetään sitä omaa vastuuta tällä hetkellä vaikka on puhuttu täällä paljon esimerkiksi henkilökohtaisten polkujen suunnittelusta minä toivoisin enemmän vielä konkretiaa siihen miten tämä henkilökohtaisuus taataan kun kuitenkin samaan aikaan henkilöstöä vähennetään

arvoisa

puhemies minä olen siitä hyvin pahoillani että näyttää siltä että hallituksen tilannekuva on täysin toisenlainen kuin mitä toimijoilla siellä kentällä viimeksi maanantaina vierailimme vierailimme pirkanmaalla tampereen oajn vieraana ja siellä oli kova huoli ammatillisen koulutuksen tilasta ja yleisestikin koulutuksen eriarvoistumiskehityksestä puhemies kyllähän tässä nyt hivenen nähtiin äsken aika outo asia en ole en ole kyllä pitkäaikaisena parlamentaarikkona usein nähnyt tällaista tilannetta keskustan ryhmäpuheessa sanottiin että kehysriihessä valmis tarkastelemaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen ongelmia olin noin tunnin toiveikas ja sitten kävi niin että pääministeri tuli ja antoi kyllä aikamoisen korvapuustin tälle keskustan ryhmäpuheelle olin ajatellut kysyä teiltä kun kokoomus ei näytä tuntevan edes huonoa omaatuntoa näistä leikkauksista eikö nyt keskusta sitten ottaisi koppia kehysriiheen ja luulin että siellä oli jotain odotettavissa mutta näinkö tämä nyt meni onko tämä todellakin nyt näin että ryhmäpuheessa ollaan aivan eri mieltä näistä asioista kuin hallitus ja

tähän haluaisin vastausta ja toivoisin että parlamentaarisesti tämä ryhmäpuheen painotus olisi se

arvoisa puhemies ihmisläheistä toimintaa ei voi tehostaa kuten robotiikkaa mutta kuitenkin hallitus on tehnyt massiiviset leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta ennen kuin koulutusta kehitetään ja sehän näkyy todellakin paikkojen vähentymisenä lähiopetuksen määrän vähenemisenä opettajien irtisanomisina kiinnitän huomiota myös siihen mihin moni muukin täällä että ministeri sanoitte että erityisesti uudeltamaalta ja pirkanmaalta tullaan vähentämään koulutuspaikkoja koska siellä on paljon nuoria tämähän on aivan väärä lähtökohta koska juuri pääkaupunkiseudulla esimerkiksi

tarvitaan koulutuspaikkoja että nuoret eivät syrjäydy kyse on nuorten tulevaisuudesta ja nuorten hyvinvoinnista nuorten koko elämästä vaadin tähän tarkempaa selvitystä

arvoisa opetusministeri arvoisa pääministeri jos nyt pitäisi ilman sen kummempia puheita pestä ruumis tai asettaa emätinpuikko vanhukselle niin kuinkahan mahtaisi onnistua nämä ovat asioita joita meidän seitsemäntoista vuotiaiden tyttöjemme ja poikiemme pitäisi lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisjaksoilla tehdä tällä hetkellä he eivät saa ammattikoulutuspuolelta riittävää ohjausta ja tukea tähän haastavaan ammatilliseen kouluttautumiseen

asioiden kauniisti sanomista niin miten käy niille nuorille joilla on päihdeongelma joilla on mielenterveysongelma joilla on kotona jotain ongelmaa he ovat just niitä jotka nyt

halusin sanoa sen että edustaja honkonen ei ole ryhmäpuheenvuorossaan puhunut mistään perumisesta yhtään mitään ja sen myös pääministeri täällä totesi edustaja honkonen puhui aivan oikeutetusti siitä että kyllähän meidän hereillä pitää olla me kierrämme aika paljon kentällä kuulemme näitä huolia kyllä me olemme tämän tilanteen nähneet ja olemme aina valmiita myös reagoimaan ja uusia malleja esittämään tilanteen mukaan se on minusta aivan välttämätöntä ja uskon että näin kaikki puolueet täällä salissa ajattelevat

kuin resursseista siitä olen varma myös ammatillisen koulutuksen erilaisesta luonteesta olen valmis siihen että sivistysvaliokunnassa lähtisimme yhdessä pohtimaan paljon syvällisemmin tätä lähiopetustilannetta joka on pidemmän kaaren tulos tämä on tärkeä ja hyvä huoli hienoa että se on noussut

anteeksi ministeri pyydän tänne puhujakorokkeelle

arvoisa puhemies tunnustamme kyllä huolen siitä että meidän täytyy olla erittäin tarkkana siinä miten nämä säästöt toteutetaan siellä ammatillisen koulutuksen kentällä tämä vuosi on ammatilliselle koulutukselle vaikea vuosi ja ja se mekanismi millä tavalla säästöt tänä vuonna tehdään on ollut sentyyppinen että koulutuksen järjestäjät ovat voineet löytää ne parhaat paikalliset ratkaisut ministeriönä olemme tarkkaan seuranneet tilannetta ja pitäneet huolta muun muassa siitä että koulutustakuu voidaan turvata ja että jokaiselle peruskoulun päättäneelle löytyy toiselta asteelta koulutuspaikka ja siitä tullaan pitämään tässä reformissa kiinni se on tämän reformin päälähtökohtia ja siitä pidetään kiinni samoin kuin siitä että pyrimme kaikin keinoin vähentämään keskeyttämistä koska se on iso ongelma ammatillisessa koulutuksessa ja se on myöskin sitten yksi ihan keskeinen syrjäytymisriskitekijä

oppositio ja hallitustyöskentelyn ero on siinä että hallituksessa joutuu katsomaan koko kuvan missä suomen taloudessa mennään millainen taloustilanne on paljonko meillä on rahaa käytössä kukin toimii näin vahtivuorollaan ja siitä nytkin on kysymys se mitä pyrimme nyt tekemään ja mistä pidämme tiukasti kiinni ja mistä huolehdimme on se että ammatillinen koulutus kehittyy ja menee eteenpäin sisällöllisesti viemme uudenaikaisilla rakenteilla ammatillista osaamista tulevaisuuteen ja huolehdimme siitä että kaikki pidetään mukana nimenomaan on se ajatus siitä henkilökohtaisesta polusta joka tässä reformissa on ihan keskiössä jokaiselle rakennetaan sellainen polku että osaamistavoitteet saavutetaan meillä on erilaisia oppijoita erilaisista taustoista osa tulee peruskoulusta suoraan sinne ammatilliseen koulutukseen osa on esimerkiksi alanvaihtajia siellä on työttömiä työmarkkina asemaansa parantavia ja nuortenkin kohdalla siellä on erilaisia oppijoita meillä on nuoria tavoitteellisia ammattiin opiskelijoita jotka osallistuvat ammattitaitokilpailuihin ja tähtäävät jatko opintoihin meillä on vastaavasti ammatillisessa koulutuksessa paljon sellaisia nuoria jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja joita ammatillinen koulutus pitää siinä polussa kiinni tässä me tarvitsemme ne henkilökohtaiset polut että voidaan turvata myös riittävä tuki sille matkalle ja sen takia tämä osaamisperusteinen järjestelmä on uudenlainen että se antaa siihen mahdollisuuden henkilökohtainen polku yksilöllinen tie kohti sitä osaamistavoitetta joka kaikkien tulee saavuttaa ja tavoitteena se että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon

olipa taloudellinen tilanne suomessa mikä tahansa ammatillista koulutusta pitää nyt uudistaa se on liian kauan odottanut jokaiselle opiskelijalle turvataan oikeus opinto ohjaukseen ja henkilökohtaiseen polkuun meillä on hyvin tiedossa se että tämä vuosi on ammatilliselle koulutukselle taloudellisesti raskas ja siitä syystä sitä reformia on valmisteltu erittäin

haluan kiittää jokaista joka sen valmisteluun on on osallistunut niin ministeriön virkamiehiä kuin siellä kentänkin toimijoita tehdään erinomaisen tärkeätä työtä suomessa ammattiosaaminen on arvostettua ammatillinen koulutus on moniin muihin maihin verrattuna vetovoimaista ja siitä haluamme pitää kiinni ja antaa myöskin riittävää tukea muutostilanteessa sen ymmärrän täysin että ammatillisen koulutuksen kentällä moni kokee tällä hetkellä isona haasteena tämän reformin koska se on sisällöllisesti iso toimintatapauudistus se on koulutusuudistuksena suurimpia mitä meillä on vuosikymmeniin ollut suurin pariinkymmeneen vuoteen sanovat ministeriössäkin virkamiehet ja siitä syystä meidän pitää pystyä tässä toimeenpanovaiheessa antamaan myöskin opettajille tukea muutostilanteessa että se voidaan sitten onnistuneesti saada vietyä myöskin todeksi koulutuspaikka turvataan semmoisen väärinkäsityksen haluan tässä korjata että kun puhuin uudestamaasta ja pirkanmaasta niin ei ole kysymys siitä että sieltä oltaisiin vähentämässä aloituspaikkoja merkittävissä määrin vaan silloin puhuin siitä toimipaikkaverkostosta yhden esimerkin kerron minkä tämä reformi tuo vaikkapa omasta kotikaupungistani forssasta siellä on ollut tämän nykyisen vanhan järjestelmän mukaisesti aikuisille ja nuorille erilliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja nyt nämä on fuusioitu yhteen elikkä on yksi ammatillisen koulutuksen järjestäjä joka on vahvempi sinne on voitu saada yhteisesti ne kaikki koneet ja laitteet ja tilat ja muut käyttöön opettajaresurssit ja muut ja on pystytty hakemaan niitä säästöjä sieltä rakenteista toimintaa tehostamalla ja sitten turvaamaan

arvoisa puhemies ensinnäkin aivan tämmöisen reilun pelin hengessä että jos puhutaan rahasta ja leikkauksista ja te sieltä muistuttelette yksittäisten ministerien tai hallituspuolueitten kannoista ennen niin kyllähän se sopii että täältäkin hieman muistutetaan kuka on minkäkinlaisia

mitä viime vaalikaudella tehtiin ja toteutettiin erittäin nopealla aikavälillä oli totta kai se seuraus että monen kunnan talous joutui akuuttiin ahdinkoon ja kunnat reagoivat näihin näihin leikkauksiin joko veroja korottamalla tai myös sitten erittäin paljon säästämällä henkilöstömenoista se tarkoittaa monessa kunnassa sitä että tehtiin lomautuksia selvitin kuntatyönantajilta että että esimerkiksi vuonna kaksituhattaneljätoista lomautusten piirissä oli noin neljä prosenttia kuntien henkilöstöstä vastaavan tasoisia lomautuksia oli yhdeksänkymmentä luvulla yhdeksänkymmentä luvun loppupuolella erityisesti nyt sitten nämä lomautukset sotkivat tietysti erityisesti peruskoulujen arkea opettajalla saattoi pahimmillaan olla useampi luokka valvottavanaan kun toinen opettaja oli lomautettuna arvoisa puhemies nyt tällä vaalikaudella on pystytty muuttamaan tätä kuntatalouden suuntaa erityinen kiitos kunnille itselleen siitä he ovat tehneet uskottavia uskottavia sopeutusohjelmia mutta tämä hallitus ei ole tehnyt kuntien valtionosuusleikkauksia päinvastoin meidän toimemme meidän toimemme ovat olleet sellaisia että kuntatalous on vahvistunut kahtena vuotena peräkkäin ja näistä lomautuksista totean että vuonna kaksituhattakuusitoista lomautusten määrä puolittui vuoteen kaksituhattaviisitoista verrattuna ja arvioin että määrä puolittuu edelleen tänä vuonna ja lomautusten määrä jää erittäin vähäiseksi

lasten ja nuorten kannalta ja kun ajattelemme sitä että varhaiskasvatus ja perusopetus ovat se pohja jolta on hyvä ponnistaa ponnistaa sitten sinne toiselle asteelle lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen niin tämän toivoisin myös opposition huomioivan koulutusleikkaus ei ole jalo asia tekipä sen minkä värinen hallitus tai puolue tai

ymmärrä mistä johtuu että täällä on jouduttu tekemään tälle vaalikaudelle myös lähes neljän miljardin euron säästöt niin se on minusta kovin ihmeellinen asia opposition välikysymyksen välikysymyksen kohde on siis leikkaus mutta hyvin vähän täällä on kuultu puheenvuoroja itse tulevaisuuden koulutusvisioista siis koulutusvisioista ja ja erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta siitä sisällöstä millainen olisi hyvä ja toimiva ammatillinen koulutus tulevaisuudessa ministeri sanni grahn laasonen omassa puheenvuorossaan sen kyllä toi esille ja myös täällä hallituspuolueitten edustajat mutta oppositio ei tähän puoleen ole kyllä kiinnittänyt huomiota haluan todeta tähän loppuun että vain uudistumiskykyinen ammatillinen koulutus pystyy tarjoamaan nuorille laadukasta koulutusta ja vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

ammatillisten oppilaitosten tilannetta halutaan helpottaa kehysriihessä pääministeri tyrmää merkittävä edustaja pekkarinen on sanonut että sellaista hallitusta joka ei muutosta tähän ei voi tukea näin hän sanoi vasta kaksi ja puoli viikkoa sitten pääministerillä olisi ollut mahdollisuus vastata kysymykseen seisooko hän keskustan ryhmäpuheenvuoron takana hänellä olisi ollut mahdollisuus ottaa puheenvuoro hänellä olisi ollut mahdollisuus vastata tähän kysymykseen mutta hän lähti pois tietoisesti pidän tätä erittäin huonona parlamentarismin kannalta ja toivon että täältä lähtee nyt viesti pääministeri sipilä tulkaa takaisin vastatkaa kysymykseen seisotteko keskustan ryhmäpuheenvuoron takana vai ette

arvoisa rouva puhemies on toki ilo kuulla että pääministeri on näin toivottu henkilö henkilö myöskin tässä salissa aivan olennainen tilanne

jos saan vastata loppuun kaikista keskeisin kysymys nytten tämän reformin ja ammatillisen koulutuksen kentän kannalta on että tämä hallituksen esitys joka piakkoin tulee eduskuntaan toimeenpannaan keskusta samalla tavalla kuin muutkin hallitusryhmät haluaa että kaikki mahdollinen tuki annetaan sille reformin toimeenpanolle koska se on se mitä kenttä odottaa ja se on se mitä kenttä tarvitsee ja se on se millä myöskin näihin rahoituksen haasteisiin pystytään vastaamaan

arvoisa puhemies mielestäni ei ole kovin kunnioittavaa hallituspuolueilta väheksyä sitä tilannetta mikä tämän vuoden yksipuolisista leikkauksista on ammattikoulujen opiskelijoille ja ja opettajille aiheutunut me olemme huolissamme tästä tilanteesta sen takia että kun kaksituhattaneljätoista ja kaksituhattaviisitoista kaikki puolueet lupasivat että koulutuksesta ei enää leikata niin me ajattelimme että päästään uuteen aikaan jossa yhdessä mietitään juuri rakenteiden kehittämistä niin että siitä tulevat säästöt laitetaan koulutuksen laadun parantamiseen

niin että lähiopetustunnit vähenevät niin onko silloin hallitus kehysriihessä valmis lisäämään rahaa tälle vuodelle jotta tämä kriisitilanne saadaan hoidettua reformi tarvitaan mutta se voi jopa edellyttää lisää rahaa jotta koulutuksen laatu paranee ainakaan leikkaamalla siitä ei tulee hyvää
rouva puhemies on totta että keskustelun seuraajat varmasti ihmettelevät sitä että täällä muistellaan vanhoja mutta ne jotka tarkkaan seuraavat ihmettelevät aivan varmasti myös sitä että täällä salonkipopulisti edustaja niinistö haluaa kaataa hallituksen niihin säästöihin joista hän oli itse hallituksessa ollessaan päättämässä silloin niinistö lausui ne ovat kuitenkin välttämättömiä jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden

puhemies tämä on sanottu jo monta kertaa mutta toivoisin nyt että kokoomuskin kuuntelee mitä kokoomus itse on suomalaisille vaaleissa luvannut me kävimme kaksituhattaneljätoista ja viisitoista läpi tämän että myös ammatillisesta koulutuksesta oli leikattu niin paljon että todettiin että tämä tuleva reformi pitää tehdä mutta sieltä ei pitäisi enää leikata lisää te viette nämä leikkaukset nyt läpi vain sen takia että teknisesti hallitusohjelmaneuvotteluissa olette päättäneet että kaksituhattaseitsemäntoista leikataan rahaa pois vaikka ei edes sitä reformia pystytä tekemään sitä ennen yksikään hallitus yksikään poliitikko yksikään asiantuntija tässä maassa ei ennen sipilän hallitusta ajatellut että leikataan satayhdeksänkymmentä

ja ylipäätään se että ne rahat leikataan on vihreiden mielestä väärin koska tilanne kentällä on se että reformi tarvitaan koulutuksen laadun parantamiseksi koska nykyajan työelämän tarpeet ovat yhä moninaisemmat ja vaikeammat sitä ei tarvita leikkaamisen takia ja toivoisin että kokoomus nyt muistaisi edes hiukan vanhasta sivistyspuolueperinteestään

ne säästöt joista nyt puhutaan ovat siis säästöjä joista te edustaja ville niinistö ollessanne valtioneuvoston jäsen kaksituhattakolmetoista päätitte että nämä säästöt kaksisataakuusikymmentä miljoonaa ammatilliseen koulutukseen on tehtävä ja teillä oli vielä silloin hyvät perustelutkin miksi ne on tehtävä ne ovat kuitenkin välttämättömiä jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden eli nyt puhutaan säästöistä joista te olette itse ja vihreät puolueena ollut päättämässä vuonna kaksituhattakolmetoista ne samat säästöt ovat nyt teille syy tehdä välikysymys ja pyrkiä hallituksen kaatamiseen eikö tämä ole kaksinaamaista me tiedostamme täysin ne vaikeudet mitkä tuolla ammatillisen koulutuksen kentällä nyt ovat sitten pitää vielä sanoa että se reformikin on tulossa ihan lähipäivinä ja lähiviikkoina eduskuntaan mutta ne samat perustelut millä te perustelitte ne että tässä halutaan turvata tulevaisuus ovat edelleen voimassa

puhuvat siitä että miten pystytään turvaamaan lähiopetuksen määrä taso ja laatu oli tietysti ilahduttavaa että valiokunnan puheenjohtaja tuomo puumala tässä sanoi että valiokunnassa voidaan katsoa tätä kysymystä mutta kysyn nyt eikö olisi nyt paikallaan että hallitus tekee jotain varmistaa tässä reformipaketissa että meillä on riittävä määrä lähiopetusta minun mielestäni se on kaikkien ryhmien toivomus ja siksi en en ymmärrä miksi ei nyt sanota mitään tästä lähiopetuksesta se on ehkä se tärkein kysymys juuri tällä hetkellä tässä keskustelussa

ammatillisessa koulutuksessa pitää pystyä turvaamaan riittävän ammattitaidon saavuttaminen mutta myös tiedot taidot ja osaamiset sekä jatkokoulutusvalmiuksien turvaamiseksi että yleensäkin

tämän kokonaisuuden itse aikoinaan opiskelin ammattikoulutuksessa neljä vuotta joista vain viimeinen vuosi oli työssäoppimista ammattimiehen kaverina telakalla sillä kokoonpanolla meikäläisestä tuli ihan rautainen laivanrakentaja ja lisäksi aika yhteiskuntakelpoinen kansalainen muutoinkin vai mitä kollegat minusta tässä reformissa on kuitenkin kaikista tärkeintä että tämä kokonaisuus pystytään turvaamaan riittävä ammattitaito mutta valmiudet jatko opiskeluun valmiudet yleensäkin sitten yhteiskunnassa muutoinkin myös niille jotka valitsevat ammattikoulutuksen perusasteen

olen ihan samaa mieltä kuin täällä aika monet puhujat että ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan nimenomaan sisällöllisiä uudistuksia ja ministeri erittäin hyvin avasi minun mielestäni näitä minä uskon että tämän reformin avulla me voimme tehdä näitä sisäisiä sisäisiä uudistuksia nimittäin kyllä me tarvitsemme ehdottomasti räätälöityjä opinpolkuja yksilöllistä ohjausta kannustusta motivointia tarvitaan myös niille oppilaille jotka ovat nopeita oppimaan ja joilla on hyvä pohja lisää tehtäviä lisää tekemistä nimittäin itse seuraan nyt kuusitoista vuotiaani opinpolkua ja tiedän että siellä on erittäin eritasoisia oppilaita samalla linjalla ei ei heitä voi niputtaa yhteen yhteen ja samaan kasaan vaan he tarvitsevat niitä yksilöllisiä opinpolkuja ja sitä vahvistamista ja sitten keskeyttämisiä pitää voida ehdottomasti välttää ja haluan vielä muistuttaa että monen keskeyttämisen takana on jo peruskoulussa erittäin pitkään jatkunut koulukiusaaminen se pitäisi huomata myös

valtakunnallinen työpajaseminaari jossa kannettiin suurta huolta vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja aikuisten koulutuksesta ja työelämään pääsystä ja siellä todettiin muun muassa sloganit osaaminen turvaa työllistymisen ja osaaminen on parasta sosiaaliturvaa viimeisten selvitysten perusteella me tiedämme sen että

ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten määrä on kasvanut ja me tiedämme myös sen että jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yksi pilkku neljä miljoonaa euroa kun täällä on puhuttu että minkä takia näitä säästöjä koulutuksesta pitää tehdä niin ei tarvitse kauan laskea sitä kuinka monta nuorta syrjäytyy yhteiskunnasta kun heillä ei ole riittävän hyvää koulutusta ja sitä kautta ei ole mahdollisuutta työelämään nämä kustannukset tulevat moninkertaisesti näillä koulutussäästöillä

arvoisa puhemies on todella sääli että hallituksen avainministerit ensin pääministeri sipilä ja nyt ministeri vehviläinen poistuivat salista kun heillä on kysymyksiä vastattavana mutta ministeri vehviläinen täällä sitä että eikö oppositiosta tule mitään vaihtoehtoja ja ehdotuksia eivätkö ministeri vehviläinen ja täällä hallituspuolueiden edustajat kuunnelleet sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuoroa me esitimme useita keinoja toisen asteen koulutuksen uudistamiseksi mutta tehdään nyt vielä kerran selväksi sdp kannattaa kyllä toisen asteen koulutuksen uudistamista mutta me emme kannata kannata sellaisia uudistuksia joissa rahat viedään ensin ja uudistukset tehdään vasta jälkikäteen hallituksen rahat pois reformi nähdään oppilaitoksissa ammatillisen koulutuksen alasajona sen mahdolliset positiivisetkin vaikutukset hautautuvat leikkausten alle me olemme nimenomaan kritisoineet tätä te viette rahat ja sitten reformi tehdään joskus myöhemmin me haluamme kyllä uudistaa koulutusta ja toivottavasti tartutte näihin meidän ehdotuksiimme joita olemme tehneet tänään salissa

puhemies jo parisen tuntia sitten eräässä puheenvuorossa esitettiin ajatus oppivelvollisuusiän pidentämisestä sehän oli hanke joka viime vaalikaudella oli myös vahvasti esillä ja taisi olla ministeri kiuru silloin johdossa kun tämä hanke kaatui haluaisin nykyiseltä sanni grahn laasoselta tiedustella minkälaisia ajatuksia nykyisen hallituksen ja opetusministerin näkökulmasta tämä asia herättää voisiko se olla keino jolla pudokkaita syrjäytymisuhan alaisia oppilaita saataisiin mukaan niin että he löytäisivät sitten oman opintopolkunsa ja pysyisivät rattailla mukana mitkä ovat kustannusvaikutukset viime vaalikaudella taidettiin puhua kymmenen viiva kahdenkymmenen miljoonan euron kustannuksista mutta joissakin arvioissa arveltiin että se on ehkä alimitoitettu mutta tietysti toisella puolella on myös säästömahdollisuuksia eli tästä jos saisin kommentin

värderade talman arvoisa puhemies kuusitoista vuotias on haavoittuvassa iässä oma identiteetti on vielä hakusessa niin kuin tie eteenpäinkin ohittakaamme nyt hetkeksi nämä leikkaukset joita edellinen hallitus ei toteuttanut ja keskittykäämme itse uudistuksiin joissa on hyviäkin puolia näettekö riskin siinä että nimenomaan tähän ryhmään eli näihin kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaisiin asetetaan nyt paitsi resurssipaineita myös aikataulupaineita kun oppilaitosten rahoitus tulee vuodesta kaksikymmentäkaksi eteenpäin entistä riippuvaisemmaksi opiskelun nopeudesta

näettekö että on vaara että heikommat epävarmemmat tiputetaan junasta pois siksi että he eivät vaikuta positiivisesti rahoitukseen näettekö että tämä suorituspaine aiheuttaa sen että laadun sijaan panostetaan nopeuteen

arvoisa puhemies kyllä edustaja zyskowicz oli aivan oikeassa kun hän totesi että nyt oppositiossa olevat sdp ja vihreät olivat viime kaudella valmiita tekemään toisen asteen ammatilliseen koulutukseen vielä kovemmat säästöt kuin mitä nyt hallitus esittää

sen takia tässä nyt pitää kyllä tilannetta varmasti seurata mihin se menee mutta sen voi todeta kyllä että vielä vaikeampi tämä tilanne olisi jos me laiminlöisimme sen päätavoitteen eli suomen kuntoon laittamisen ja valtiontalouden kuntoon laittamisen nimittäin jos se laiminlyötäisiin niin nämä nuoret jotka menevät toiselle asteelle ja rakentavat tulevaisuutta tulisivat kärsimään kaikista eniten tulevaisuudessa siitä

arvoisa puhemies kysyisin nyt ministeri grahn laasosen johtopäätöstä tästä kaikesta kuullusta edustaja honkonen ryhmäpuheenvuorossa antoi ymmärtää että keskustalla on odotuksia kehysriihen suhteen myös oman puolueenne sari sarkomaa antoi ymmärtää että kokoomuksestakin on toiveita saada kehysriihestä jotain hyvää ammatilliselle koulutukselle mutta sitten taas pääministeri antoi kylmän suihkun tälle kaikelle minkä johtopäätöksen te ministeri grahn laasonen tästä vedätte tuletteko esittämään lisäresursseja ammatilliseen koulutukseen kunnallisvaalien jälkeen tehtävässä kehysriihessä

puhemies lähestyn nyt tätä asiaa työllisyydenhoidon kannalta hallituksen työllisyystavoite on seitsemänkymmentäkaksi prosenttia tilastokeskuksen mukaan vapaita työpaikkoja oli viime vuoden lopulla kaksikymmentäkuusituhatta kappaletta ja työttömiä tämän vuoden alussa kaksisataaneljäkymmentätuhatta heistä nuoria alle kaksikymmentäviisi vuotiaita kuusikymmentäkolmetuhatta tämä tilanne on todella hankala ja kun miettii näitten työpaikkojen kohtaamisen ja työttömyyden hoitamisen osalta niin pitää muistaa että kun näitä ratkaisevia leikkauksia olette tehneet tähän kun tähän sataanyhdeksäänkymmeneen miljoonaan euroon lisätään vielä

kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista tehdyt leikkaukset nuorisotakuuseen se on satakaksikymmentä miljoonaa euroa niin tämä tekee yhteensä yli kolmesataa miljoonaa euroa pois nuorilta jotka pyrkivät ammattiin tai johonkin koulutukseen että pääsevät jatkossa eteenpäin sitä kuinka hallitus nyt aikoo varmistaa tämän koulutuksen

puhemies minua ihmetyttävät sosiaalidemokraattien puheet edustaja rinne kuukausi ennen eduskuntavaaleja ja runsas kuukausi eduskuntavaalien jälkeen vaati toisen asteen koulutukseen kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkausta minulla on täällä asiakirjat jotka sen kertovat ja nyt he sitten moittivat että sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaus on niin kohtuuton että sitä ei voida toteuttaa no pidän itsekin sitä kyllä tavattoman suurena mutta miten te toteuttaisitte kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkauksen toisen asteen koulutuksesta kun tätäkin arvostelette teidän ohjelmanne oli todellakin järkyttävä toisen asteen koulutuksen osalta onneksi nyt hallitus ei ole mennyt sille linjalle vaan on tyytynyt sentään kahdeksankymmentä miljoonaa pienempään leikkaukseen

puhemies minä vielä toistan nyt kun meille tuli tänne tuoretta verta tuli itse valtiovarainministeri että ottaisitteko kantaa siihen kuinka paljon kuinka paljon tämä hallitus on tällä hetkellä leikannut ammatillisesta koulutuksesta täällä osa kansanedustajista ajattelee että olette tähän mennessä tehneet sellaista reformia jossa vähennetään satayhdeksänkymmentä miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta minun laskujeni mukaan se lähestyy nyt noin kahtasataakuuttakymmentä miljoonaa lisäksi täällä on jo kerrottu että lisää on tulossa koska työssäoppiminen

vaan säästetään yli neljäkymmentä miljoonaa siinä on kolmesataa miljoonaa nyt kasassa olisi tärkeää tietää onko tämä matematiikka valtiovarainministeri myös teidän hallussanne lisäksi minä kysyn vielä lopuksi ministeriltä kannatatteko te ministeri oppivelvollisuusiän nostamista nimittäin se voisi olla työllisyysasteen noston kannalta erittäin tärkeä uusi avaus kehysriiheen
ministeri orpo kolme minuuttia

arvoisa puhemies ensinnäkin viime kaudella oli sama fakta kuin tälläkin kaudella meillä rahat ovat niin sanotusti loppu rahat ovat loppu ja siitä syystä on jouduttu tekemään leikkauksia te olitte niitä itse tekemässä viimeksi ja ja tiedätte varsin hyvin mikä se taloudellinen tilanne oli tilanne on edelleen huono velkaa viisi miljardia budjetin katteeksi tänä vuonna ja se on pakko saada poikki siksi näitä säästöjä joudutaan edelleen tekemään ja ja kipeisiinkin paikkoihin oleellisinta on se että uudistus jäi viime kaudella tekemättä niin kuin täällä on monessa monessa puheenvuorossa tuotu viisaasti ilmi ja se että uudistus jäi tekemättä mutta säästöjä on pakko tehdä tekee tämän hieman nurinkurisen järjestyksen mutta opetusministeri vie nyt tätä uudistusta uudistusta eteenpäin ja jos uudistuksen sisältöä katsoo sitä kiitetään laajasti kentällä siis se mihin suomalaista ammatillista koulutusta ollaan kehittämässä saa laajan laajan kiitoksen koska kun työelämä muuttuu ja vaatimukset muuttuvat

tästä maaliin pääse niin voitaisiinko keskittyä nyt katsomaan eteenpäin voitaisiinko keskittyä katsomaan tämän toisen asteen reformin sisältöä puhua siitä rakentaa sen pohjalta hienoa toisen asteen koulutusjärjestelmää samaan aikaan kun me uudistamme varhaiskasvatusta peruskoulua lukiota koko koulutuskenttää me teemme tällä hetkellä tulevaisuuden koulutusjärjestelmää suomeen meidän nuorille

säästämisessä jumissa siksi keskitytään nyt tulevaisuuden rakentamiseen

puhemies ministeri orpo politiikkaa tehdään ajassa ja me olemme menettämässä hetken koulutuksen mallimaana te olette varmasti kuullut tämä uutinen on kiirinyt ympäri maailmaa jo ja tässä ovat seuraukset pisan kalteva torni on

osa ei osaa lukea ei osaa kirjoittaa ei ymmärrä lukemaansa ja vauhdista ovat pudonneet nimenomaan pojat joiden oppimistulokset ovat romahtaneet ne pojat joiden pitäisi nyt hakea sinne toiselle asteelle eli koulutuksellinen tasa arvo on heikentynyt hyvin voimakkaasti suomessa sen lisäksi että nämä oppimistulokset ovat kääntyneet selvään laskuun

puhemies hyvä oppositio eihän todellakaan voi olla niin että raha ihan kaikkea kuitenkaan kuitenkaan määrittää resurssipula on selvä se on valitettava se on yhteisesti tässä varmasti jo moneen kertaan todettu siksi olisikin luotava aivan uusia toimintatapoja uusia malleja miten asioita voitaisiin tehdä enemmän kustannusneutraalisti tästä keskustan viestissäkin on koko ajan ollut kysymys meidän ryhmäpuheessammekin luovuutta uutta asennetta tarvitaan arvoisa puhemies nyt on puhuttu paljon työelämäyhteyksistä ja siitä kuinka yritykset ovat keskeisen tärkeässä roolissa jotta nuoret saavat sen ammatillisen pätevyyden mutta vähemmän on puhuttu siitä kuinka

ministeri orpo tuleeko kolmensadan miljoonan euron leikkauksia kysymyksiin ei vastata vaikka puhetta tuntuu riittävän pelkään pahoin että jos kaava toistuu niin myös te poistutte kohta paikalta puheiden ja tekojen tasapaino olisi toivottavaa keskustapuolue kertoi hakevansa puoliväliriihessä ratkaisuja ammatillisen koulutuksen säästöihin mieluusti tämä uutinen vastaanotettaisiin mutta sitten pääministeri veti maton alta ja kun tätä uudelleen kysyttiin sitten poistui paikalta ne puheet ja teot kuinka monta kertaa olen istunut itsekin paneeleissa joissa keskustapuolue kertoo ja päivittelee koulutusleikkauksia ja toteaa että näitä ei enää saa lisää tulla ja sitten ollaan tässä salissa ja mitä tapahtuu kyllä leikataan yhdyn niihin kyselijöihin perutteko kokoomuslaisen opetusministerin esityksen nuorten epätasa arvoistamisen pitkien etäisyyksien suomessa perutteko syrjäytymisen kehittämisen

arvoisa puhemies pakko kuitenkin todeta se että jos te sosiaalidemokraatit olisitte nyt hallituksessa te olisitte aivan samassa tilanteessa kuin me te olisitte tehneet aivan nämä samat leikkaukset koska tämä oli myös teidän omassa esityksessänne vielä kaksituhattakuusitoista vaihtoehtobudjetissa te ette peruneet kokonaan näitä leikkauksia vasta kaksituhattaseitsemäntoista te teitte läksynne tarpeeksi hyvin arvoisa puhemies siinä mielessä täytyy myös palata siihen toiveeseen kun täällä on toivottu kehysriihessä pitäisi peruuttaa sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaus entäs jos perussuomalaiset sanoisivat että meille se sopii niin sopiiko teille että otetaan pois vaikka kehitysyhteistyörahoista minulle sopii että pannaan sata miljoonaa pois siellä minun jaostossani kahdenvälisestä tai monenkeskisestä kehitysyhteistyöstä sopiiko se teille missä se teidän vaihtoehtonne on sille sadalleyhdeksällekymmenelle miljoonalle haluan kuulla sen ihan lopuksi täytyy sanoa se että totuuden nimessä edellinen hallitus leikkasi tuhatseitsemänsataa miljoonaa tämä hallitus tulee leikkaamaan ja tuleva hallitus tulee leikkaamaan tämä kehitys on ikävä kyllä huono ellei työllisyys parane ja meidän velka asteemme pienene arvoisa

arvoisa rouva puhemies täällä on nyt jo paikalta hetkeksi ainakin poistunut edustaja zyskowicz eduskunnan asterixmaisena riidankylväjänä yrittänyt yrittänyt siirtää keskustelua pois itse aiheesta nyt tehtävistä leikkauksista todettakoon nyt että kaikki ministeri grahn laasonen ministeri orpo jopa edustaja zyskowicz itse vastustivat viime kaudella näitä leikkauksia ainoa joka kannatti viime kaudella toisen asteen leikkauksia oli silloinen edustaja kimmo sasi kaikki muut kannattivat sitä että näitä leikkauksia ei tehdä joten suljetaan se kirja nyt tämä on kokonaan tämän hallituksen puolella mutta oleellista on se että keskustan ryhmäpuheessa todettiin että keskustalla on halu löytää hallituksen puoliväliriihessä ratkaisu ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamiseen nyt kysymys kuuluu valtiovarainministeri orpo kun tiedetään että lähiopetuksen leikkaus johtaa keskeytyneisiin opintoihin se syrjäyttää nuoria tulee kalliiksi sekä henkilötasolla että yhteiskunnan tasolla oletteko te valmis tarttumaan tähän keskustan

arvoisa puhemies reformin onnistuminen riippuu paljon opettajista ja minä olen todella huolissani opettajien jaksamisesta olen saanut paljon viestejä opettajilta ja haluan lukea eilen saamani viestin tämä on lähes suora lainaus ryhmäkoot ovat valtavia suurissa ryhmissä meillä on joskus kovin levotonta ja henkilökunta on on joutunut jopa uhkaavien tilanteiden kanssa tekemisiin opolla on vastuulla viidensadan opiskelijan opinnot ykkösvuoden ryhmänohjaaja sai tammikuussa hoitaakseen neljäkymmentäkahdeksan aloittelevaa opiskelijaa ajattelulle suunnittelulle ja kehittämiselle ei jää aikaa opettajia on vähennetty ja sijaisia ei oteta jos joku on sairaana opiskelijat opiskelevat asioita keskenään

arvoisa rouva puhemies taisi tämä nappi jäädä päälle mutta kysytään nyt kun puheenvuoron sain voisin kysyä opetusministeriltä näistä keskeyttämisistä sillä keskeyttäminenhän ei pelkästään kerro oppilaasta vaan kertoo myös oppilaitoksesta lueskelin näistä taustamuistioista että taitaa olla näin että laitosmaisessa ammatillisessa koulutuksessa kolmen vuoden aikana vajaa kuusikymmentä prosenttia opinnot päätökseen se on aika raju luku että niin moni kuitenkin epäonnistuu onko ministeriössä puututtu näihin asioihin ja onko olemassa jonkunmoinen tilasto mitkä eri syyt johtavat siihen että nämä oppilaat näin paljon keskeyttävät onko oppilaissa se pääsyy vai onko sitten tukiohjauksessa tai muussa opinto ohjauksessa vikaa minä mielelläni kuulisin opetusministerin

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa nyt on liikaa jumiuduttu siihen kuvaan ja siihen tilanteeseen mikä tällä hetkellä vallitsee tuolla koulutuksen kentällä eli siihen tapaan miten koulutusta järjestetään eli juuri siihen minkä takia tämä reformi nyt toteutetaan koska sitä pitää uudistaa tämähän tuo aivan uudenlaisia työkaluja koulutuksen järjestäjille tehdä yhteistyötä yrityselämän ja elinkeinoelämän kanssa tämä joustavoittaa sitä joustavoittaa sitä yhteistyötä mitä työpaikkojen kanssa tehdään myös muiden kuin yritysten kanssa tässä opettajan rooli tulee muuttumaan yhdyn kyllä huoleen tästä lähiopetuksesta mutta ennen kaikkea olennaista on se että opettajan rooli oppimisen tapa tulee muuttumaan entistä keskeisemmässä roolissa on oppimisen ohjaaminen ja sen takia ymmärrän kyllä että tässä varmasti moni lähtee siitä ajatuksesta miten tällä hetkellä sitä asiaa tehdään tämä reformihan on aivan ehdoton edellytys sille että nyt voidaan tehdä uudella tavalla

herra puhemies kukaan tuskin vastustaa ammatillisen koulutuksen reformia päinvastoin mutta kysyn kuitenkin arvoisalta opetusministeriltä miten nämä reformin hyvätkin tavoitteet saadaan toteutettua kun ensin tehdään leikkauksia ja vasta sitten yritetään tehdä uudistuksia kun valtiovarainministeri pyysi katsetta tulevaisuuteen niin kysyn teiltä arvoisa valtiovarainministeri mitä hallitus aikoo tehdä kehysriihen yhteydessä

arvoisa herra puhemies kun niitä keinoja ja keinovalikoimia sitten halutaan tässä lypsää niin jätetään surullisemman surullisemman puolen puheenvuoro oikein omalle puheenvuorolle minä haluaisin kuulla onko mahdollisesti tässä reformin yhteydessä keskusteltu siitä että oppilaitos vietäisiin tehtaalle meillä voisi olla mahdollisuuksia esimerkiksi yhteisten laitehankintojen kautta niin työpaikkojen kuin koulunkin yhteistyötä tiivistää erityisesti on oltu huolissaan näillä opintolinjoilla missä on metsäkoneita ja niin edelleen ja missä pitäisi nyt uutta innovatiivisuutta näissä oppisuunnissa missä nämä koulutuskustannukset tulevat jo laitehankintojen kanssa kalliiksi etteivät ne jää pois koska kyllä tässä tämä meidän biotaloutemme on keskiössä ainakin hallituksen omassa ohjelmassa kuulisinkin millä lailla suhtaudutaan niihin avauksiin joissa yritykset ja ja oppilaitokset voisivat tehdä yhteistyötä laitehankinnoissa mutta myös oppilas voisi saada tehdystä työstä palkkaa

herra puhemies tässä salissa on todellakin nyt ollut hyvin hämmentäviä tapahtumia tässä kävi niin että meillä ei ole nyt varmuutta mikä on keskustan pääministeripuolueen linja keskustan ryhmäpuheenvuorossa viitattiin tähän lähitulevaisuuteen mitä te ministeri orpo kaipasitte eli kehysriiheen sanoitte että keskustan ryhmällä on haluja korjata näitä ammatillisen koulutuksen ongelmia kehysriihessä ja silloinhan puhutaan euroista samaan aikaan täällä siteerattiin muun muassa mauri pekkarisen erinomaista puheenvuoroa siitä että ei oikein tukea löydy jos ei kehysriihessä ratkaisuja löydy ja sitten samaan aikaan pääministeri samasta puolueesta antoi kovan korvapuustin ja sanoi että mitään muutoksia mielestäni erittäin hämmentävää ja on hyvin ikävää että pääministeri lähti täältä salista vastaamatta kysymykseen mikä on pääministeripuolueen ja sitä kautta hallituksenkin linja ja minä haluaisin nyt vielä kerran sitä kysyä kun ministeri orpo on paikalla että voisitteko te jos ei keskusta itse tiedä niin tiedättekö te määritellä

puheenvuoroja

herra puhemies tehdään se nyt selväksi maan hallitus tai suomen keskusta ei ole perumassa ammatillisen koulutuksen säästöleikkauksia valitettavasti taloustilannetta on hyvin kuvattu tänään sitä missä maa makaa ja minkä edessä me olemme sen sijaan te tiedätte hyvin että kehysriihessä tehdään muitakin kuin vain rahallisia taloudellisia päätöksiä sinne pitää ja minusta on aivan aiheellista pistää poliittista painetta löytää myöskin toiminnallisia

nostattaa profiiliaan ryhmäpuheenvuorollaan ja viitattiin epämääräisesti siihen että halutaan helpottaa ammatillisen koulutuksen tilannetta mutta todellisuudessa ei olla valmiita tekemään minkäänlaisia ratkaisuja tämän rahoitustilanteen helpottamiseksi

kerta toisensa jälkeen ministeri grahn laasoselta ja myöskin ministeri orpolta että jos te haluatte säästää niin miksi te teette sen tässä järjestyksessä eli leikkaamalla ensin ja tekemällä reformin sen jälkeen tähän kysymykseen me emme koskaan saaneet vastausta saammekohan sen kenties tänään toinen asia mikä ihmetyttää on se miksi kokoomus jatkuvasti haluaa syyttää muita puolueita koulutusleikkauksista kun on kiistaton tosiasia että tämän kyseenalaisen koulutusleikkauskisan ylivoimainen ja kirkas voittaja on kokoomus

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo te puhuitte pitkään ja runollisesti koulutuksen tärkeydestä ja valtiontalouden tilanteesta mutta puheenvuorossanne te ette onnistunut vastaamaan yhteenkään kysymykseen joka tässä salissa esitettiin edustaja kiuru kysyi teiltä aivan selvän kysymyksen ovatko nämä ammatillisen ja toisen asteen koulutuksen säästöt todellisuudessa eivät suinkaan satayhdeksänkymmentä miljoonaa vaan jopa kolmesataa miljoonaa tämä oli ensimmäinen kysymys ja tähän haluamme saada vastauksen toinen kysymys joka täällä salissa on useasti esitetty jo ryhmäpuheenvuorossamme esitimme kysymyksen on

ilman toisen asteen koulutusta tämä myös parantaisi suomen työllisyysastetta voitteko nyt vastata selvällä suomen kielellä yksinkertaisesti näihin selkeisiin kysymyksiin

arvoisa puhemies tämän keskustelun aikana on käynyt selväksi että vaikka me luulimme eduskuntavaalien alla että kaikki eduskuntapuolueet jakavat olekaan totta me oppositiossa olemme sitä mieltä että koulutusta pitää kehittää jotta koulutuksen laatu paranee suomi pärjää paremmin tulevaisuudessa sillä että kaikille nuorille on tarjolla sellainen koulutus jolla suomi menestyy ja kaikilla on sija työelämässä me halusimme laittaa rahat jotka säästetään rakenteiden muuttamisesta koulutuksen laadun parantamiseen te haluatte nyt leikata teille leikkaukset

oppositiossa ette halua leikata mutta hallituksessa te siis leikkasitte koulutuksesta mielenkiintoinen kielikuva vain syntyi mielessäni mutta jätetään asia siihen ensinnäkin mitä tulee tähän kehysriihikeskusteluun niin minusta pääministeri vastasi tähän asiaan selkeästi ja se vastaus riitti minulle myöskin siitä miten hallitus jatkaa valmistautumista kohti kehysriihtä hallitukselle on oleellista se että jokaiselle nuorelle taataan opiskelu koulutuspaikka teidän välikysymyksessänne puhuttiin ja oltiin huolestuneita noin seitsemäntuhannen aloituspaikan vähenemisestä opetusministeriön tietojen mukaan eli tämä on teille varmasti iloinen uutinen teillä on tähän nähden vääriä lukuja viidellätuhannella aloituspaikalla mutta me olemme sitoutuneet siihen että jokainen nuori sen aloituspaikan saa tätä seurataan opetusministeriössä ja tarvittaessa sitten opetusministeriö ryhtyy toimiin tämä tämä on aivan selvä asia sitten mitä tulee tähän järjestykseen niin edelleenkin se miksi me olemme tässä tilanteessa johtuu siitä että se uudistus jäi tekemättä jos me olisimme sen sen tehneet viime kaudella jos sitä olisi silloin rivakammin edistetty niin meillä olisi se uudistus tehty ja tilanne olisi paljon parempi mutta meillä on edelleenkin julkinen talous julkinen talous siinä jamassa että me joudumme tekemään budjettileikkauksia säästöjä siitä johtuu siitä johtuu tämä tämä järjestys säästöt ovat välttämättömiä mutta järjestys on väärin päin siksi että viime kaudella jäivät uudistukset tekemättä vielä viimeiseksi asiaksi totean sen jos maltatte kuunnella viimeisenä asianani vielä totean sen että mitään uusia leikkauksia ei ole valmisteilla

näyttää olevan ihan lyhyt debatti jossa myönnän vain muutaman puheenvuoron edustajat gustafsson andersson kiuru ja niinistö sen jälkeen on opetusministerin vastaus ja sen jälkeen mennään puhujalistaan edustaja gustafsson
arvoisa puhemies täällä on paikalla kaksi keskustan kansanedustajaa ymmärrän koska minusta pääministeri sipilä nolasi keskustan eduskuntaryhmän torpedoimalla keskustan eduskuntaryhmän esityksen totaalisesti täällä ministeri orpo piti hieman nurinkurisena tätä järjestystä että ekaksi viedään rahat ja sitten tulee lainsäädäntö totean että sivistysvaliokunta yksimielisesti totesi valiokunta pitää edelleen erittäin huolestuttavana että määrärahojen leikkaukset toteutuvat

mutta koulutuksen järjestäjille tarjotaan vasta vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien uudet välineet ja tämän ovat allekirjoittaneet puumala lauslahti edustaja elomaa edustaja honkonen edustaja kivelä ja niin edelleen eli tämä on siis sivistysihmisten näkemys tästä asiasta ei se järjestys ole nurinkurinen

arvoisa puhemies kiitän valtiovarainministeri orpoa luulen että tämä oli ensimmäinen kerta kun hallitus myöntää että tämä on väärä järjestys juuri niin kuin ministeri orpo tässä sanoi se että reformi kaatui viime kaudella ei ole vastaus siihen kysymykseen miksi hallitus on jaksottanut näitä leikkauksia ja tätä uudistusta tällä kaudella sillä tavalla kuin te olette tehneet eli miksi ei ollut mahdollista tällä kaudella vaikka te haluattekin säästää ensin tehdä reformi ja sitten jaksottaa nämä leikkaukset usealle vuodelle reformin jälkeen niin kuin muun muassa koulutuksen järjestäjät useampaan otteeseen esittivät ja minkä puolesta myöskin sivistysvaliokunta yksimielisenä

minun käsittääkseni esitys siitä että oppisopimuskoulutusta sekä koulutussopimusta lisätään merkittävästi se on edullisempaa koulutusta ja te haluatte sitä niin paljon lisätä että siitä voisi tulla neljänkymmenenyhden viiva neljänkymmenenkolmen miljoonan säästöt

kaatui täällä yhteistyössä koska oppositio ajatteli että niitä ohjauskeinoja ei ole tarpeeksi nyt niitä ohjauskeinoja ei ole ollenkaan nyt kysymys on siitä voidaanko hallita kenttää sillä että tehdään rakenteellinen uudistus ilman että sitä ohjataan millään tavalla siinä mielessä ministeri oli oikeassa tätä pitäisi ohjata jollakin tavalla miksi ei ohjattu

puhemies valtiovarainministeri orpolle tiedoksi te kun olette valtiovarainministeri te hallitsette kehys ja budjettimenettelyä siinä ei ole tapana ottaa edellisen hallituksen teknisiksi jääneitä kehyspohjia suoraan päätöksenteon pohjaksi niin etteikö niitä voisi muuttaa vain ne päätökset jotka on jo toimeenpantu joista tulee säästövaikutuksia on yleensä tarkoitus viedä sellaisinaan läpi mutta te mokasitte hallitusohjelmaneuvotteluissa rankasti pitämällä vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista ammatillisen koulutuksen leikkausluvun siellä kehyksessä vaikka ei ollut tekniikkaa sille miten se voidaan toteuttaa uudistuksen kautta massiivinen moka ja tämä on se missä on se hölmöys älyvapauden huippu ei ymmärretty hallitusohjelmaneuvotteluissa että meillä on ollut tämmöinen säästötavoite jota ei voi toteuttaa uudistusten kautta muutetaan sitä te olisitte voineet muuttaa sitä sen rinnalla minua huolestuttaa se kun opetusministeri sanoo että ensi vuonna sitten huomioidaan kyllä nämä reunaehdot tässä reformissa että tukea saa jos tukea tarvitaan ja keskeytys ei lisäänny tänäkin vuonna te lupasitte että ei tule isoja irtisanomisia ei tule lähiopetuksen määrän vähentämistä ja tänä vuonna niin on kuitenkin käynyt olen huolissani

sen jälkeen mennään puhujalistaan
arvoisa puhemies kyllä edustaja niinistö annettiin työvälineitä kentälle annettiin suuri vapaus tehdä tehdä niitä järjestelyjä niin että pystyy vastaamaan näihin väheneviin resursseihin eli kyllä on annettu työvälineitä on annettu ensi vuonna reformi on voimassa silloin on aivan erilainen erilainen tilanne ja kyllä entinen ministeri kiuru varmasti on tutustunut hyvin tähän tähän valmisteilla olevaan esitykseen ja varmaan näkee että se on hyvä esitys siinä on varmasti paljon pohjalla sitä työtä mitä on ministeriössä valmisteltu jo viime kaudella voi kun se olisi silloin saatu saatu aikaan sitä olitte myöskin ihan itse kaatamassa silloin vaikka nyt laitoitte sitä täällä opposition piikkiin puhemies sitten on edelleenkin se tilanne että meidän on myöskin pidettävä tiukkaa budjettikuria meidän on valitettavasti tehtävä niitä leikkauksia meillä on hallituksella tälle hallituskaudelle neljän miljardin säästöohjelma josta pitää pitää kiinni siitä on kolme pilkku yhdeksänkymmentäkuusi miljardia tällä hetkellä kovalla pohjalla mutta se se on välttämätöntä jotta meidän uskottavuutemme meidän taloudenpitomme uskottavuus säilyy jotta meidän luottoluokituksemme pysyy ennallaan jotta meidän valtiolainamme korot eivät nouse yksi korkoprosentti valtiolainan korkoihin on miljardi korkomenoja ja miettikää millaisia leikkauksia se vaatisi minä en halua ainakaan sitä nähdä siksi näitä ikäviä leikkauksiakin on tehtävä mutta samaan aikaan tehdään hienoa uudistusta joka vastaa niihin tarpeisiin ja niihin huoliin mitä täällä on tänään laajasti esitetty sitä tehdään tulevaisuuden ja meidän nuortemme puolesta ja olisi kiva kuulla edes yksi hyvä sana

arvoisa puhemies ei kukaan halua säästää ainoa syy minkä takia niin tehdään on se että meillä valtionvelka on suomessa kasvanut ja talous ei ole tasapainossa ne ovat ne syyt miksi täällä ollaan silloin kun taloustilanne on tiukka on entistä tärkeämpää että tehdään vastuullisia uudistuksia

on itsestään selvää että ministeriönä seuraamme tiiviisti mitä siellä kentällä tapahtuu ja olemme havainneet että koulutuksen järjestäjät ovat toimineet juuri niin kuin olemme ennakoineetkin siinä että he ovat kantaneet vastuuta ja huolehtineet muun muassa siitä että koulutustakuu on voitu turvata kiitos siitä heille jatkamme tämän tilanteen seuraamista olemme herkkänä ja reagoimme yksi esimerkki siitä miten on reagoitu on vaikkapa se että kun suomeen tuli paljon turvapaikanhakijoita ja tarvittiin niitä maahanmuuttajien kotoutumisen ja koulutuksen polkuja niin lisäsimme silloin aikoinaan budjettiriihessä tai kehysriihessä kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa maahanmuuttajien koulutukseen toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa tämä on tärkeä asia eli toimitaan ajassa reagoidaan siihen ja ihan samalla tavalla toimitaan nyt tämän reformin myötä se antaa joustavammat työkalut räätälöidä sitä koulutusta

että annetaan eduskunnalle väärää tietoa minusta se on vakava juttu me olemme kysyneet täällä kysymyksiä joihin ei vastata vaan vääristellään totuuksia minusta se on kova juttu toivon todella että me voimme yksimielisiä olla siitä että tässä salissa on aina ollut halu uudistaa ammatillista koulutusta sisältö pantiin kokonaan uusiksi viime hallituskaudella ja rakenteellisia uudistuksiakin oltiin valmiita tekemään niitä haluttiin kuitenkin ohjata ja silloin oppositio ajatteli niin että niitä pitäisi ohjata vielä vakavammin kuin se hallitus joka lupasi että aloituspaikkoja ei sillä rakenteellisella uudistuksella leikata täällä valitettavasti tultiin siihen lopputulokseen kokoomusjohtoisessa sivistysvaliokunnassa että ohjauskeinot kaatuivat mutta säästöt jäivät minä en en voinut silloin ministerinä viedä sellaista esitystä eteenpäin jossa vain säästetään mutta ei tehdä rakenteellisia parannuksia siltä osin toivoin että tämä linja olisi ollut myös tällä hallituskaudella käytettävissä koska tätä linjaa vastusti vain kokoomus

arvoisa puhemies kun tässä aloituspuheenvuorossa arvoisa ministeri nosti esille esimerkkinä lapin toisen asteen ammatillisen aloituspaikat todeten että niitä on kaksituhatta ja hakijoita kahdeksansataa niin haluaisin hieman kommentoida tätä jotta ei syntyisi väärää kuvaa lapissahan on kaksi suurta koulutuksen järjestäjää toisella asteella ammatillisella puolella lappia koulutuskuntayhtymä ja rovaniemen koulutuskuntayhtymä aloituspaikkoja oli tuhatyhdeksänsataakymmentä ja ensisijaisia hakijoita tuhatneljäsataakolmekymmentäkolme on hyvä myös huomata että aloituspaikoilla ei ole merkitystä tarkastelussa sen vuoksi että oppilaitokset tarjoavat paljon paikkoja saadakseen hakijoita ensisijaisille paikoille mahdollisimman paljon mahdollisimman paljon koska järjestelmä tiputtaa heidät toiseen valintaan jos ensimmäiseen eivät pääse tälläkin yritetään tietenkin mahdollistaa se että valinnat osuisivat nuorilla kohdalleen ja totta kai myös se että maksimaalinen hakijamäärä saataisiin oppilaitokseen lupa ei määritä aloituspaikkoja vaan opiskelijamäärää ja oppilaitos laittaa aloituspaikkoja sen verran kuin itse katsoo oikeaksi toinen asia on se että tämän päivän suomessa jatkuvan haun merkitys on kasvamassa tämän hakuväylän rinnalla ja kolmas asia on se että ammatillisen koulutuksen koko tehtävää ei voida arvioida vain peruskoulun päättäneiden määrällä vaan aikuiset työssä olevat ja työttömät alanvaihtajat ja niin edelleen tarvitsevat myös koulutusta tämä on hyvä huomioida arvoisa puhemies

kyselyssä se että että koettiin että se opiskelu ei ole tarpeeksi tiivistä lähiopetusta ei ole tarpeeksi ja se laskee opiskelijoiden motivaatiota tämä on kyllä tutkimustulos joka pakottaa meidät miettimään millä tavalla me uudistamme tätä opetusta jos ajatellaan että perjantaipäivänä on vaikka yksi lähiopetustunti joka on niin merkittävä osa näistä nuorista saattaa lähteä kotipaikkakunnalle tai jättää tulematta kouluun tämä ei ole hyvä asia siinä ei opeteta nuorille riittävästi työelämätaitoja sitä että pitää tehdä töitä opiskeluaikana ja työpaikallekin mennä aamulla ja ja lähteä pois sitten kun työt päättyvät minusta tämä on huolestuttava merkki ja se osoittaa että tämä reformi jota nyt ollaan tekemässä jossa tiivistetään ammatillista toisen asteen koulutusta on aivan oikea suunta mihin mennään siellä on paljon opiskelijoita jotka ovat erittäin motivoituneita haluaisivat kunnianhimoisesti opiskella ja heille pitää luoda mahdollisuudet tähän eikä niin että luodaan liian löysä viitekehys tähän opiskeluun kyllä tämä on erittäin hyvä että tästä olemme yhtä mieltä tämä on hyvä tässä tarvitaankin yhteistä näkemystä ja tässä uudistuksen tekemisessä ja ennen kaikkea sen toteuttamisessa siellä kentällä minusta erittäin suuri huoli

ja toinen huoli on se että keskeytyksiä on toisella asteella paljon ehkä tämä reformi omalta osaltaan me uskomme niin tulee vastaamaan myös siihen että näitä keskeytyksiä ei tulevaisuudessa olisi niin paljon nuorten osalta vaan löydettäisiin tukevat elementit siihen että jokaiselle löytyisi se oikea polku siellä toisella asteella

ja kuten täällä myös ministeri on todennut kaikille ne leikkaukset ovat ikäviä mutta senkin me voimme yhdessä todeta että jos sosiaalidemokraatit olisivat päässeet päättämään he olisivat leikanneet vielä enemmän kuin tämä hallitus

arvoisa puhemies vihdoinkin koulutukseen tehdään iso rakenteellinen uudistus jonka tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä yhteistyötä työelämän kanssa työpaikalla tapahtuvaa käytännönläheistä oppimista lisätään uudella koulutussopimuksella joka motivoi erityisesti poikia opiskeluun ja kannustaa suorittamaan koulutuksen loppuun asti

täällä salissa on kuultu ihan aitoakin kritiikkiä tänään demokratiassa harvoin saavutetaan täydellistä tai sitä parasta lopputulosta mutta demokratiassa on mahdollisuus saada hyvää tai tyydyttävää jälkeä aikaiseksi mutta se ei enää ole demokratiaa eikä kenenkään edun mukaista jos emme saa mitään aikaiseksi ja jos emme tee niitä uudistuksia ja mene eteenpäin kun meidän kuitenkin pitää jos työelämä muuttuu ja kaikki koulutuksen pitää myös muuttua suomessa on tehty peruskoulu uudistuksen jälkeen kaksi mittavaa koulutusuudistusta ammattikorkeakoulujen perustaminen ja yliopistouudistus toisen asteen ammatillinen koulutus on jäänyt uudistamatta

opita kirjoista niitä opitaan työpaikoilla valtavan hyvä esimerkki on nämä saksankieliset maat missä tämä oppisopimus on ammatillisen koulutuksen pääväylä siellä nuorilla kun he menevät työelämään ja on jo työkokemusta ja semmoinen ote sinne työelämään heillä on jo jalka työelämässä oven välissä ja monta kertaa ne yritykset palkkaavatkin heitä lähes suoraan kun on jo tuttuja verkostoja valmiina lisäksi ammatillisen koulutuksen vientikokeilut käynnistyvät alkuvuodesta kaksituhattaseitsemäntoista opetushallitus on myöntänyt kokeiluluvan yhdelletoista koulutuksen järjestäjälle kokeilut kohdistuvat ammatillisten näyttötutkintojen vientiin näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatti ja erikoistutkintoja sekä ammatillisia perustutkintoja

metallialan perustutkinto prosessiteollisuuden perustutkinto sekä sosiaali ja terveysalan perustutkinto tai näiden tutkintojen osat arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen väylä sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon on ammatillisen koulutuksen vetovoiman keskeinen tekijä siitä on tärkeää huolehtia myös tulevaisuudessa suomalaiseen koulutusjärjestelmään eivät kuulu umpikujat ammatillisia tutkintoja uudistetaan niin että ne reagoivat aiempaa ketterämmin työelämän osaamistarpeisiin ja tuottavat edelleen osaamista sekä elinikäisen oppimisen tarpeisiin että jatko opintoihin

puhemies täällä on käyty värikästä keskustelua tänään ja hyvä niin ammatillinen koulutus on on tärkeä osa osa koulutusjärjestelmäämme ja sitä tulee entisestään parantaa kuten täällä on jo todettu niin totta kai on haasteellista että joudumme myös säästämään ja että säästöt tulevat ennen reformia kuitenkin haluaisin tuoda nyt tässä esiin niitä asioita jotka tässä reformissa tulevat parantamaan ammatillista koulutusta ja myös lisäämään kannusteita kouluille ja oppilaitoksille siihen että oppilaista pidetään paremmin kiinni

ohjaus ja rahoitusjärjestelmät koulutuksen raja aitoja puretaan ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta lisätään reformin keskiössä on opiskelija henkilökohtaistaminen ja osaamisperusteisuus ovat keskeiset elementit uudistuksessa opiskelusta tulee aiempaa yksilöllisempää ja opiskelu työpaikoilla lisääntyy näillä tekijöillä vahvistetaan opiskelijoiden ammattiosaamista jota työpaikoilla tarvitaan oppositio välikysymyksellään nostanut esiin huolen syrjäytymisestä huoli on myös meillä todellinen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti on nykyään liian korkea ja liian moni tippuu kyydistä ennen valmistumista juuri siksi tarvitsemme tämän reformin
arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen tähtää vaikuttavuuden vahvistamiseen jatkossa pelkästään opiskelijoiden pääluvusta ei ei tule perusrahoitusta vaan myös opiskelijoiden opinnoissa eteneminen vaikuttaa koulutuksen järjestäjän perusrahoitukseen uudessa rahoitusjärjestelmässä painopiste siirtyisi painottamaan suorituksia ja koulutuksen vaikuttavuutta puolet rahoituksesta tulisi jatkossa opiskelijamäärien mukaan tämän lisäksi rahoituksesta kolmekymmentäviisi prosenttia tulisi tutkinnoista ja niiden osista maksettavasta suoritusrahoituksesta loppu viisitoista prosenttia olisi niin sanottua vaikuttavuusrahoitusta

antama palaute sekä opiskelijoiden työllistyminen esitetty järjestelmä sisältää kannustimia koulutuksen järjestäjille nykyinen rahoitusjärjestelmä ei tätä tavoitetta edistä yhtä hyvin ammatillisen koulutuksen reformissa henkilökohtaistaminen ja osaamisperusteisuus ovat keskeisessä roolissa jatkossa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma suunnitelmassa on myös huomioitu opiskelijan tarvitsemat tuki ja ohjauspalvelut tällä lisätään yksilöllisiä opintopolkuja se takaa myös sen että opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella oman tahtinsa mukaan eikä kaikkia työnnetä saman putken läpi parhaimmillaan tällä on motivoivia ja hyviin oppimistuloksiin kannustavia vaikutuksia arvoisa puhemies on tärkeää että jatkossa ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on intressi pitää aiempaa parempaa huolta opiskelijoistaan asenteet ja arvostus ammatillista koulutusta kohtaan ovat myös tärkeitä tarvitsemme tulevaisuudessa eri alojen huippuammattilaisia siksi on hienoa että päivitämme ammatillisen koulutuksen vastaamaan nykyajan mukanaan tuomia haasteita nuorillamme on jatkossakin oikeus laadukkaaseen ammatilliseen koulutukseen ja reformilla varmistetaan että koulutus niin työelämän muutokseen kuin osaamistarpeiden laajentamiseen arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformin lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen millaisilla tiedoilla ja taidoilla peruskoulusta siirrytään toiselle asteelle oppilaiden väliset osaamiserot ovat kasvaneet peruskouluissa poikien kohdalla erityisenä huolena on motivaation puute perusopetuksen tehtävänä on tarjota riittävät jatko opintovalmiudet kaikille peruskoulun käyneille peruskoulun uudistaminen ja opettajien perus ja täydennyskoulutuksen kehittäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä tämän haasteen selättämisessä ei ole toimivaa koulutusjärjestelmää ilman maailman parhaita opettajia heilläkin on oltava oikeus uranaikaiseen oman ammattiosaamisensa kehittämiseen kehittämällä opettajankoulutusta varmistamme että opettajilla on valmiudet vastata nykyajan haasteisiin arvoisa puhemies lopuksi vielä pari lukua uudellamaalla ammatillisen koulutuksen aloittajia on noin viisituhatta ja aloituspaikkoja noin yksitoistatuhatta jos puhutaan siitä että kaikille löytyy paikka niin ainakin täällä uudellamaalla se on aika hyvin turvattu haluaisin vielä tuoda tähän sen ajatuksen joka itsellänikin eilen vahvistui kun tapasin yläkoulun opettajia heidän mielestään meidän pitäisi pystyä jo peruskoulun aikana paremmin huolehtimaan siitä että oppilailla on tarvittavat valmiudet jos me me jätämme kaiken ammatillisen koulutuksen tai toisen asteen varaan voi olla jo liian myöhäistä

arvoisa puhemies ammatillinen koulutus kaipaa uudistamista ja kehittämistä mutta jos koulutukselta viedään resursseja tekemättä mitään muuta emme voi puhua uudistamisesta vaan kyseessä on suoranainen koulutuspolitiikan irvikuva näiden voimaan tulleiden sadanyhdeksänkymmenen miljoonan suuruisten leikkausten vaikutukset näkyvät jo monella huolestuttavalla tavalla koulutuksenjärjestäjät pistettiin kovan valinnan eteen vähentääkö aloituspaikkoja vai leikatako leikatako yksikköhintoja vaikka käytännössä koulutuksenjärjestäjä onkin itse saanut päättää millä tavalla toteuttaa säästönsä hallituksen leikkaus käytännössä tarkoittaa joko sitä että osa nuorista jää koulutuksen ulkopuolelle tai sitä että opetuksen laatua joudutaan heikentämään merkittävästi

ovat pakon edessä leikanneet kuitenkin maltillisesti aloituspaikoista mutta sen sijaan olleet pakotettuja etsimään sopeutustoimia muualta rahoituksen leikkaukset kohdistuvat siis opetukseen järjestämiseen ja laatuun tällaisen valinnan eteen ei pitäisi kenenkään koulutuksenjärjestäjän joutua meidän tulisi aidosti keskustella siitä kuinka kehitämme ammatillista koulutusta eteenpäin sen sijaan olemme tilanteessa jossa koulutukselta viedään rahat ennen kuin ainuttakaan uudistusta on tehty

joita varten järjestämme koulutusta silti opiskeluarjesta alkavat vähentyä lähiopetustunnit ja oppilaitoksessa käytettävät välineistöt eivät välttämäti vastaa enää sitä mitä työelämä niiltä niiltä edellyttää ammatillinen koulutus on monipuolistunut ja jo pelkästään ammatillisia perustutkintoja on yli viisikymmentä erilaista siksi laadukkaiden oppimisympäristöjen mahdollistaminen ja opetuksessa käytettävän välineistön nykyaikaisuudesta ja kunnosta huolehtiminen vaativat panostuksia koulutuksenjärjestäjiltä

voidaan tarjota kuinka voimme kouluttaa suomessa tulevaisuuden osaajia jos he saavat opetuksensa vanhentuvilla välineillä vanhentuvilla välineillä valtiontaloutemme ei myöskään hyödy siitä että koulutamme ammattilaisia vajavaisilla taidoilla työelämään koulutuskentän viesti on ollut huolestunut tulevaisuuden sukupolvien osaamistasosta ja työllistymisestä yhä globaalimmassa kilpailuyhteiskunnassa kiihtyvässä muutoksessa työelämän keskeiseksi osaamiseksi muodostuvat oppimistaidot edellytykset päivittää osaamista suureksi huoleksi nousee jatko opintokelpoisuus nuorilla onko ammattiin opiskelevilla tulevaisuudessa aidosti mahdollisuus päästä jatko opiskelemaan arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat heikentäneet opiskelijoiden mahdollisuuksia nykyaikaiseen oppimiseen ja lähiopetukseen heikentäneet nuorten osaamistasoa ja mahdollisuutta päästä jatko opiskelemaan ja siten heikentäneet uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin menestyä onko meillä todella tähän varaa ammattiin opiskelevat ansaitsevat meiltä uskoa tulevaisuuteen ja taitoihinsa meidän tulee mahdollistaa kouluttautuminen ja ammatti jokaiselle meidän tulee pitää huolta siitä että jokainen pärjää saamallaan koulutuksella

arvoisa puhemies

työllisyyden ja talouden taakka päinvastoin se on niiden nousun mahdollistaja kyllä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen ja riittävän lähiopetuksen turvaaminen maksaa rahaa mutta paljon enemmän maksaa rahaa jos emme näin tee jos kantaa aidosti vastuuta suomen taloudesta ja tulevaisuudesta tulee tosiasiat tunnistaa opiskelupaikkaa hakevat nuoret opiskelijat opettajat katsovat teitä arvoisa opetusministeri voitte sivuuttaa kritiikin mutta ette paeta faktoja

arvoisa puhemies nuorten poikien syrjäytyminen on kansallinen hätätila hallituksen toimet syventävät ongelmaa entisestään vaikka meidän pitäisi tehdä kaikkemme syrjäytymisen pysäyttämiseksi myös talouden kannalta jokainen nuori joka on syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa puoli miljoonaa euroa pois koulutuksesta ei ole säästöä miljoonan euron leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta eivät ole uudistus lähiopetuksen vähentäminen toimipisteiden karsiminen aloituspaikkojen vähentäminen koulutuksen laadun heikentäminen ohjauksen ja tukipalveluiden vähentäminen ja henkilöstön karsiminen eivät ole säästöjä eivätkä ne ole uudistuksia

kansakunnan potentiaalin hyödyntämisen korkean osaamistason ja elinikäisen oppimisen tämän tien nimi ei ole alijäämän kasvaminen vaan maailman osaavin kansa arvoisa puhemies arvoisa opetusministeri kumman tien hallitus valitsee

arvoisa herra puhemies

hallitus pyrkii pesemään koulutusleikkauksia puhtaaksi ja tekemään ne perustelluiksi edellisen hallituksen

että edellinen leikkasi mutta se hallitus ei jättänyt nykyhallitukselle testamenttia joka edellyttäisi vesurin käteen ottamista ja sokeaa leikkaamista nuorten tulevaisuudesta päinvastoin kaikki puolueet totesivat ennen vaaleja ettei koulutuksesta voi enää leikata arvoisa puhemies oli surullista ja iljettävää katsella ministereiden orpo ja grahn laasonen naureskelua ja virnistelyä samaan aikaan kun kansanedustaja ville niinistö puheessaan kuvasi leikkauksien toisen asteen koulutuksen kentässä

arvoisa puhemies vasemmistoliittoa ei naurata ja ehdotankin tässä kohtaa sivistyspuolue kokoomuksen vaihtavan vaihtavan ruiskukan vesuriin se kuvaisi ehkä sivistyspuolueen suhtautumista koulutukseen paremmin ammattiosaamisen kehittämisyhdistys amke ryn laskelmien mukaan ammatillisten oppilaitosten rahoitus vähenee tänä vuonna jopa kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa oppilaitoksille tämä tarkoittaa amken mukaan neljäntoista viiva kahdenkymmenenkahden prosentin leikkauksia määrärahoihin leikkaukset mukaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tämä on se arvovalinta kun mennään säästöt edellä vaikeutetaan sen hyvän meidän kaikkien hyväksymän reformin voimaan saattamista ammatillisen koulutuksen kustannuksista suurin kuluerä opettajien palkat ja niihin menee kaikista kustannuksista noin seitsemänkymmentä prosenttia yli kahdeksansataa työsuhdetta on jouduttu jo tähän mennessä päättämään kun ammatillisen koulutuksen rahoituksesta on leikattu ammatillinen koulutus on kärsinyt leikkauksista enemmän kuin muut koulutusalat seitsemäntoista prosenttia määrärahoista on vähentynyt vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen opetushenkilöstön lisäksi leikkuriin joutuvat aloituspaikat lähiopetus ja opetustilat erityisesti ongelmia aiheutuu sellaisten alojen koulutuksessa joilla koulutus vaatii suuria investointeja oppimisympäristöihin tällaisia ovat esimerkiksi logistiikan alat näillä aloilla täytyisikin pyrkiä koulutusreformin yhteydessä myös pohtimaan esimerkiksi oppilaitosten ja yritysten yhteisiä laitehankintoja missä yhteydessä samalla voitaisiin ehkä koulutuksen sopimuksen sisään saada saada elementti joka vielä palkitsee oppilaita eli

arvoisa puhemies kysymyksenä voi esittää miten esimerkiksi kuljettajakoulutuksen laatuun vaikuttaa opetusresurssien karsiminen vaikuttaako se myös samalla liikenneturvallisuuteen lisäksi eriarvoisuus lisääntyy varsinkin alueellisesti kuten välikysymyksessä todetaan ammatillisen koulutuksen reformin koulutusvastuuta siirretään oppilaitoksista työpaikoille tämä on periaatteessa kannatettava asia mutta ilman rahoitusta nykyisinkin puutteellinen työssäoppiminen ei tälläkään hetkellä onnistu on myös tähdennettävä että kaksituhattakymmenen tähän maahan syntyi suuri ikäluokka joka on vuoden päässä tämän tämän koulutuksen tarpeesta eli meillä on kuusikymmentätuhattayhdeksänsataakahdeksankymmentä syntynyttä ja he eivät tarvitse koulutusleikkauksia vaan päinvastoin pitää nähdä tulevaisuuteen jotta toisen asteen ammattikoulutuksen resurssit olisivat paremmassa kunnossa kuin nyt

arvoisa puhemies tämänkin uudistuksen kohdalla olisi ollut syytä pohtia missä me olemme tänään ja vetää sitä tarvittavat johtopäätökset kysyä siinä kohtaa onko nyt oikea hetki leikata satayhdeksänkymmentä miljoonaa toisen asteen koulutuksesta missä me siis olemme suomessa on pohjoismaiden korkein osuus niin sanottuja neet nuoria eli nuoria jotka ovat koulutusjärjestelmän tai työmarkkinoiden ulkopuolella muissa pohjoismaissa luku on alle kymmenen prosenttia meillä se oli vuonna kaksituhattaviisitoista lähes kuusitoista prosenttia tämä leikkaus josta nyt keskustelemme tulee vaikuttamaan koulutuksen laatuun se tulee vaikuttamaan koulutuksen saavutettavuuteen koulutuspaikkojen määrään ja koulutusohjelmien monipuolisuuteen tämä leikkaus iskee juuri tähän ryhmään tekee koulutukseen pääsyn vaikeammaksi ja ellei koulutukseen pääse jos siitä tehdään entistä vaikeampaa ja hankalampaa silloin työllistymisen todennäköisyys putoaa entisestään mitä me sanomme näille nuorille joiden usko suomeen on nuorisobarometrin mukaan romahtanut thl ei valitettavasti tarjoa mitään lohtua tässä asiassa näin thl lausuu koulutuksen ulkopuolelle jääminen on useiden tutkimusten mukaan syrjäytymisen riskitekijä heikko menestyminen peruskoulussa johtaa helposti toisen asteen koulutuksesta karsiutumiseen ja tämä puolestaan epävarmaan työmarkkina asemaan työttömyys pitkittynyt työttömyys ja toimeentulo ongelmat ovat selvästi yleisempiä vain perusasteen koulutuksen suorittaneilla verrattuna koulutetumpiin nuoriin aikuisiin pelkän peruskoulun suorittaneilla on lisäksi useissa tutkimuksissa havaittu terveyteen ja etenkin psyykkiseen terveyteen liittyviä ongelmia sekä muita elämänhallinnan ongelmia näin siis thl

tähän leikkaukseen liittyy paitsi ilmiselvä syrjäytymisen kiihdyttämisen riski myös vakava epätasa arvo ongelma

itse uudistuksessa on hyvääkin on hyvä että hakuaika on jatkuva on hyvä että tutkintorakennetta uudistetaan on hyvä että rajat ammattiopintojen ja aikuisopintojen välillä murretaan on myös hyvä että työelämässä oppimista edistetään keski euroopasta voisimme oppia oppisopimuskäytännön osalta paljonkin arvoisa puhemies nämä hyvät asiat olisivat olleet mahdollisia myös ilman resurssien rajuja leikkauksia leikkauksia jotka entisestään uhkaavat kiihdyttää syrjäytymiskierrettä yhdymme edustaja niinistön esittämään epäluottamuslauseeseen

arvoisa puhemies

uudistusta koulutukseen tehdään iso rakenteellinen uudistus jonka tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä yhteistyötä työelämän kanssa työpaikalla tapahtuvaa käytännönläheistä oppimista lisätään uudella koulutussopimuksella joka motivoi erityisesti poikia opiskeluun ja kannustaa suorittamaan koulutuksen loppuun asti ammatillisen koulutuksen uudistus kannustaa oppilaitoksia huolehtimaan erityisesti peruskoulun päättäneistä nuorista turvaamaan jokaiselle koulutuspaikan ja tukemaan opintojen suorittamisessa loppuun nämä rahoituskannustimet ovat uusia hyvin tervetulleita uudistuksia tähän asti valtaosa rahoituksesta on maksettu opiskelijamäärän mukaan eikä kannustimia ole ollut uudistuksia tarvitaan sillä oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen suoritti kolmessa vuodessa loppuun vain vajaa kuusikymmentä prosenttia opiskelijoista siis kolmannes ei kolmessa vuodessa saa suoritettua ammatillista tutkintoa ammatillisen reformin osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä uudistetaan kokonaisuudessaan yli kolmensadanviidenkymmenen erillisen ammatillisen tutkinnon määrä puolitetaan tarkoituksena on että tutkinnot ovat yhä laaja alaisempia ja antavat hyvän pohjan erilaisten työtehtävien tekemiseen ammatillisen koulutuksen yksi keskeinen tavoite on lisätä kuten tuossa sanoinkin jo työpaikalla tapahtuvaa oppimista koska se on todistetusti tehokkain keino madaltaa työllistymisen kynnystä tämän vuoksi ammatillisen koulutuksen reformin olennaisena osana luodaan siis tuo uusi koulutussopimus josta täällä on moneen kertaan puhuttu ja oppisopimuskoulutuksen vetovoimaisuutta vahvistetaan on tietenkin aivan totta että yrityksissä tarvitaan kunnon kannustimet jotta ohjaus onnistuu ja ja jotta siellä ollaan motivoituneita opettamaan ja ohjaamaan opiskelijoita mutta kun ihminen on käynyt kuussakin niin en minä nyt usko että tämä aivan mahdoton tehtävä on nimittäin voidaan huomata kaikista tilastoista että työpaikoilla tapahtuva oppisopimus antaa paremmat mahdollisuudet nopeaan työllistymiseen tutkinnon suorittamisen jälkeen ja tietenkin tarvitaan yleissivistäviä aineita tietenkin tarvitaan siellä ammattioppilaitoksessa koulutusta ennen harjoittelua paitsi että harjoitteluhan on mukana itse asiassa koko ajan siinä opiskelussa mutta tietenkin se se pohjakoulutus on erittäin tärkeä täällä on jopa väitetty oppositio on väittänyt että olisi seitsemäntuhatta aloituspaikkaa vähentynyt ammatillisesta koulutuksesta mutta se ei kyllä pidä paikkaansa siinä on kyllä varmaan joku väärinkäsitys nimittäin ammatillisen koulutuksen järjestäjien antaman tiedon mukaan aloituspaikkoja tulee riittämään jokaiselle nuorelle jatkossakin ympäri maata amken kyselyssä seitsemänkymmentäviisi prosenttia koulutuksen järjestäjistä ilmoitti että aloituspaikkoja ei vähennetä vielä haluaisin sanoa että minustakin on erittäin tärkeää lähiopetuksen määrän riittävyys se on ilman muuta tärkeää ja tärkeää on ihan todellakin vähän avata kohentaa parantaa ja kehittää ammatillisen koulutuksen sisältöjä on on luotava entistä paremmin jokaiselle oppilaalle sopivia opinpolkuja on kannustettava ja motivoitava nimittäin tällä hetkellä voi tilanne olla joidenkin oppilaiden kohdalla se että jos olet viikon tai kaksi syystä tai toisesta poissa oppilaitoksesta ja jos opettaja tai ohjaajat eivät millään tavalla ole siitä kiinnostuneita tai puutu siihen niin moni oppilas voi keskeyttää opintonsa siihenkin olen olen tällaistakin kuullut ja ja kuten tuossa debatissa sanoin pystyn seuraamaan tätä ammatillista opetusta nyt aika läheltä koska minun kuusitoista vuotias poikani aloitti syksyllä ammattioppilaitoksessa opiskelun ja hän pitää ja on motivoitunut

arvoisa puhemies näihin laskentalukuihin mitä keskustelussa on on käytetty haluan nyt kyllä pitkän linjan koulutus ja sivistysihmisenä todeta sen että pidin henkilökohtaisesti niin edellisen hallituksen kuin tämänkin hallituksen yli kahdensadan miljoonan euron säästöjä leikkauksia väärinä ja ja kyseenalaisilla perusteilla arvioituina ja senhän tämä käyty keskustelu myöskin vahvistaa ja osoittaa nimittäin nämä ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat kyllä nyt vakavalla tavalla vaarantamassa ammatillisen koulutuksen ja suomalaisen ammattiosaamisen laadun yleisen jatko opintokelpoisuuden ja jossain määrin ainakin tämän nuorisotakuun toteutumisen jo nyt tämä lähiopetuksen määrä mitä on vähennetty valtavasti totta kai heikentää osaamisen laatua ja myös opintoihin kiinnittymistä minä voin vain kuvitella sen lapsen ja nuoren ja myöskin opettajien kannalta miten se vaikuttaa työtyytyväisyyteen opettajien työetiikkaan ja nuorten orientaatioon jos

arvoisat

keskustelussakin tuli esille että ammatilliseen koulutukseen sijoitetusta eurosta menee noin viisikymmentä senttiä opetukseen vielä kymmenen vuotta sitten opetuksen osuus oli lähes seitsemänkymmentä prosenttia nyt on tietysti kyllä hyvä ja aiheellista perätä miten miten nämä eurot käytetään ja ja hakea tavallaan keinoja sille kannan itse tosi paljon huolta siitä miten tämä opetuksen vähentäminen on vaarantamassa tätä todellista jatko opintokelpoisuutta tällä hetkellähän amk perustutkinto opiskelijoista kolmannes tulee amiksesta siis kolmanneksella on ammatillinen tausta ja ja kyllä tämmöinen löyhä löyhä ja teoreettisen ja ammatillisen opetuksen matemaattisten taitojen kielten ja äidinkielen heikkeneminen pakkohan sen on näkyä

pyrittäessä ja siirryttäessä sitten sitten esimerkiksi ammattikorkeakouluun sosiaalidemokraatithan haluavat ammatillisen koulutuksen kehittämistä laatu edellä ammattiin opiskeleva tarvitsee riittävästi kontaktiopetusta ja ohjausta riippumatta siitä tapahtuuko oppiminen koulussa työpaikalla vai etäopiskelulla tärkeä merkitys on myös ryhmässä tapahtuvalla oppimisella sekä yhteisöllisyydellä eli riittävä kontaktiopetuksen määrä opiskelijoitten laaja alainen osaaminen ja jatko opintokelpoisuus on turvattava ammatillista koulutusta uudistettaessa me haluamme laajentaa tätä oppivelvollisuutta toiselle asteelle koska yksikään nuori ei pärjää nykyisessä saati tulevaisuuden työelämässä ilman toisen asteen koulutusta kun luin lävitse kertaalleen tämän hallituksen esityksen reformiksi se on siis luonnos niin löysin kuvauksen tanskan mallista tilanteesta tanskassa noin kuusikymmentä prosenttia nuorista käy vapaaehtoisen peruskoulun ennen ammatilliseen koulutukseen siirtymistä peruskoulun tavoitteena on selkiyttää opiskelijan valintaa joko lukion tai ammatillisen koulutuksen välillä tässä on minusta älliä kannattaa ottaa oppia tanskasta

arvoisa puhemies huolet siitä että jatko opintokelpoisuus ei olisi uudistuksessa mukana ja se vaarantuisi ovat turhia ennen kaikkea tiedän että ministeri grahn laasonen on juuri sen jatko

valvonut ja siltä osin voi sanoa että se on johtava periaate yhdenkään nuoren tien ei pidä päättyä mihinkään oppilaitosasteeseen vaan nuoren tien pitää olla mahdollista edetä vaikka sitten tohtorintutkintoihin asti sen lisäksi on asetettu työryhmä pohtimaan millä tavalla

voitaisiin hyödyntää myöskin sitten siellä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa eli ollaan viemässä vielä pidemmälle tuo kymppiluokkapohdinta on erinomainen asia meillähän monet käyvät kymppiluokan näenkin että ehkä siinä on se vastaus siihen että ne riittävät

arvoisa puhemies minun täytyy tästä samasta asiasta nyt muistuttaa kuin edustaja elomaa tuossa teki elikkä viime kaudella kun tätä ammattikorkeakoulureformia tehtiin ministeri gustafsson te olitte ministerinä silloin ja krista kiurukin taisi olla vähän aikaa ammattikorkeakouluilta leikattiin yli kaksikymmentä prosenttia ensin budjeteista aika rajusti leikattiin aloituspaikoista ja ihan samaan aikaan toivottiin ja ja edellytettiin että ammattikorkeakoulut tekevät raivokasta rakenteellista uudistusta minä vähän ihmettelen sitä miten se mieli on nyt muuttunut koska ei silloin annettu mitään armoa ammattikorkeakoulujen oli vain sopeutettava voimakkaasti toimintaansa minä satun tietämään tämän asian aika hyvin myös siksi että olen ollut pitkästi toistakymmentä vuotta suomen suosituimmista ammattikorkeakoulu tietämättömyydestä tässä nyt ei ainakaan minun kohdallani ole kysymys jostain muusta voi sitten olla mutta minä ihmettelen tätä mielenmuutosta ei se kaatanut ammattikorkeakouluja kuitenkaan

puhemies luonnollisesti on tärkeää että ammattikouluissa suoritettu tutkinto antaa jatko opintokelpoisuuden siitäkin huolimatta että vain pieni osa jatkaa ammattikorkeakouluihin mutta samalla on myös kiinnitettävä huomiota siihen

ammattikoulujen opiskelijoista jotka eivät välttämättä teoreettisissa aineissa ole kovin osaavia koulupudokkaita koska tässä menetetään paljon osaavia sellaisia käytännön nohevia osaajia

mahdollistaa että tehdään näitä räätälöityjä

arvoisa puhemies tästä ammattikorkeakoulutilanteesta minä sen kahden vuoden aikana kävin lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa sain monilta kiitoksia niitä aloituspaikkavähennyksiä muutettiin huomattavan paljon siis tuhannella aloituspaikalla se nyt niin kuin siitä sain siitä myöskin paljon myönteistä palautetta sitten ihan tähän jatko opintokelpoisuuteen on tietysti kaksi eri asiaa minä uskonkin että hallitus haluaa pitää tästä muodollisesta jatkokelpoisuudesta kiinni sitten tavallaan se toinen kysymys kuuluu onko se sitten tosiasiallinen jokainen ymmärtää että jos säästöt ovat yliviritetyt niin niillä on sitten vaikutuksensa tosiasiallisiin jatko opintomahdollisuuksiin

arvoisa puhemies kun suomalaisilta kysytään kansakuntamme suurimmista saavutuksista niin koulutusta on pidetty yhtenä tärkeimmistä pienessä ja syrjäisessä suomessa on aina uskottu koulutuksen ja oppimisen käänteentekevään voimaan edistää yhteiskunnan kehitystä kohti sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta koulutuksen tasa arvon vaaliminen on johtanut tasa arvoisempaan yhteiskuntaan jossa ihmisten taidot ja tiedot eivät riipu kotitaustasta tai varallisuudesta ei ole sattumaa että suomi on kuulunut koulutuksen huippumaihin jo pitkään sosiaalidemokraatit ja muu oppositio maamme monet taloudelliset asiantuntijat laaja kansalaisjärjestöjoukko koulutusalan asiantuntijat ja yksittäiset kansalaisryhmät ovat ottaneet vakavasti eduskuntavaalilupaukset joita me kaikki teimme samaan aikaan kun kilpailukykyä on synnytetty hohtimilla työntekijöiden palkkojen leikkaamalla koulutuksen arvolle kilpailukyvyn luojana on viitattu kintaalla asiantuntijoiden varoituksista huolimatta meidän mielestämme rohkeinta säästämistä olisi ollut lopettaa tällainen koulutuksen alasajo ja ideologinen näivettäminen sillä se tulee kalliiksi maamme menestyksen kannalta

molemmilla keinoin arvoisa puhemies kun ammatillisen koulutuksen reformiin on menty säästöt edellä niin opiskelijapaikat koulutusalat ja koulutuspaikkakunnat uhkaavat keskittyä ilman minkäänlaista avoimuutta tai lopullista varmuutta lopputuloksesta aikuiskoulutus uhkaa loppua kokonaan kun koulutustakuun piirissä olevat nuoret on huolehdittava koulutukseen opettajien määrä vähenee tuhansilla joten seurauksena on väistämättä myös isommat ryhmäkoot ja lähiopetuksen väheneminen entisestään mistä täällä on todella paljon tänään huolta kannettu tiedämme kaikki että viidesosa alle kaksikymmentäviisi vuotiasta nuorista miehistä ja yli viisitoista prosenttia nuorista naisista on työn tai koulutuksen ulkopuolella tiedämme että jo nyt jokaiselle tarvitaan vähintään toisen asteen koulutus jotta työllistyy miten tällä reformilla vastataan näiden vakavassa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarpeisiin miten näille nuorille saadaan vähenevien lähiopetustuntien myötä se ammattitutkinto lopulta suoritetuksi hallituksen esityksen sisältämä tapa leikata ammatillisen koulutuksen rahoitusta sisältää ongelmia työmarkkinoiden osaamistarpeidenkin kannalta sak arvioi että osa säästöistä saatetaan toteuttaa leikkaamalla opiskelijapaikkoja aloilta joiden osaajille olisi työmarkkinoilla käyttöä mutta joiden vetovoima ei houkuttele opiskelemaan aloja monien alojen vetovoimaongelmat ovat pidemmän ajan kuluessa syntyneitä leikkausten myötä tehtävät opiskelijapaikkojen vähentämiset saattavat kuitenkin entisestään vaikeuttaa yritysten ja työpaikkojen osaavan työvoiman saatavuutta lähitulevaisuudessa esimerkkinä voin mainita oman maakuntani lounais suomen tilanteen turussa rolls ja meyerin telakka sekä uudenkaupungin valmet automotive ovat ilmoittaneet mittavista investoinneista uusia työntekijöitä tarvitaan tuhansia pullonkaulana on kuitenkin näiden investointien toteutuksessa riittävä kotimaisen ammattihenkilöstön palkkaaminen voi vain kysyä miten näillä leikkauksilla huolehditaan nyt näistä akuuteista yritysten työvoimatarpeista haluammeko uusien työntekijöiden tulevan ulkomailta samaan aikaan kun kun meillä on sadalletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta ilman sitä toisen asteen koulutusta pitäisi kyllä tähän asiaan puuttua sitten jos tarkastellaan tuota ammatillisen koulutuksen reformia niin tämä valmisteilla oleva uusi rahoitusjärjestelmä palkitsee koulutuksen järjestäjiä opiskelijoiden opintosuorituksista tämä on toisaalta ihan hyvä asia mutta tämä toisaalta tarkoittaa sitä että turvatakseen tulevaa rahoitusta

jo monet esittäneetkin elikkä mielestäni nyt pitäisi vakavasti pohtia professori uusitalon ehdotusta oppivelvollisuusiän nostamisesta meillähän oppivelvollisuusikä on alhaisempi kuin monissa muissa maissa esimerkiksi usassa oppivelvollisuusiän nosto on lisännyt kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaiden koulunkäyntiä plus paljon muita hyviä vaikutuksia on saatu aikaan nyt pyytäisinkin ministeriä harkitsemaan jos puoliväliriihessä voitaisiin tehdä tämmöinen oppivelvollisuusiän noston kustannushyötyanalyysi minä uskon että se olisi varmasti hyvä asia koko suomelle

arvoisa herra puhemies

koulutuksen ja työpaikkojen välillä tärkeintä tässä vaiheessa on pitää kiinni koulutustakuusta siitä että kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan toisen asteen koulutus joko lukio tai ammatillinen koulutus se on tärkeää siinä mielessä että jokainen hakeutuu peruskoulun jälkeen toiselle koulutusasteelle ja siitä sitten eteenpäin on tietysti harmillista että tämä hallitus joutuu tekemään koulutuksesta leikkauksia säästöt ovat satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ja jaan sen huolen että mitä siellä kentällä nyt tapahtuu näitä säästöjä revitään tietysti kiinteistöistä koulutiloista ja niitä niitä säästöjä varmasti tullaan tekemään yt neuvotteluiden kautta aloituspaikkojakin varmasti joudutaan leikkaamaan eli monenlaista juustohöylää oppilaitoksissa joudutaan mutta täytyy muistaa että että näiden säästöjen takana tai oikeastaan voi sanoa että säästöjen edellä pitää mennä tämä reformi siinä halutaan ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääntymistä niin että työelämälähtöisyys tulee nyt keskiöön meidän yhteiskuntamme muuttuu työelämän haasteet muuttuvat ja myöskin ammatillisen koulutuksen on uudistuttava työelämälähtöisyys ei minunkaan mielestäni ole sitä että nuoret heitetään vain työpaikalle ja ja katsotaan miten he siellä pärjäävät he tarvitsevat lähikontaktia opetusta opetushenkilökunnan läsnäoloa kun me rakennamme yksilöllisiä opinpolkuja ottaa esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden henkilökohtaiset tilanteet huomioon meillä on nyt toisella asteella ennätysmäärä oppilaita jotka todellakin tarvitsevat opetuksessa erityistä tukea

ja ja tämä ryhmä kasvaa valitettavan nopeasti tästä eteenpäin pidän tärkeänä että ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan rahoituksesta tiukka ote niin että se on tulospainotteinen ja perusteinen siis miten suoriudutaan koulutuksesta entistä nopeammalla aikataululla oikeastaan voi sanoa näin huolehditaan huolehditaan lähiopetuksesta ja siitä että kun opetusta

kaikki nyt valmiita ammatillisen koulutuksen uudistukseen opetuksen sisältö tulee siis muuttumaan tämä työelämälähtöisyys ja yksilölliset opintopolut mutta myöskin pedagogiikka muuttuu opettajan rooli muuttuu tulevaisuudessa valtavan paljon ja opettajien täydennyskoulutukseen tarvitaan varmasti tässä hyvä ote niin että me pystymme antamaan myöskin eväät opettajille kohdata

edistää eli moni asia on murroksessa ja toivon sellaista positiivista otetta ja ja signaalia siihen että ammatillinen koulutus tarvitsee ja vaatii myöskin uudistusta puhemies aivan lopuksi sanon huoleni siitä että kalliiden koulutusalojen investoinnit eivät saa jäädä tämän säästökuurin myötä jäihin rakennus metsä maatalous ja logistiikka ja maanrakennus ovat kalliita aloja ja niihin toivotaan tietysti

arvoisa herra puhemies

ja nuoria miehiä heidän joukossaan on entistä enemmän niitä joille ei kartu voimavaroja tulevaisuuden rakentamiseen eri yhteyksissä on korostettu että suomen suurin sisäisen turvallisuuden uhka on juuri syrjäytyminen jos emme anna tilaisuutta niille jotka toivovat käytännön ammattiin valmistamiseen johtavaa koulutusta oman työn ja oman elämän aloittamista ajamme heidät ulos yhteiskunnasta sen hinta on kova ja sen hinnan maksaa koko yhteiskunta arvoisa puhemies suomen kansallista yhtenäisyyttä on tasa arvon ohella rakennettu myös alueellisella yhdenvertaisuudella ammatillisen koulutuksen toimipaikkojen sulkeminen koettelee tätä kohtuuttomasti esimerkiksi pohjois pohjanmaalla oulun seudulla nuorten ikäluokat ovat suuria ja ammatillisen koulutuksen kysyntä korkealla aloituspaikkoja tarvitaan ja toimipaikkaverkkoa ja toimipaikkaverkkoa tarvitaan toimipaikkaverkoston karsiminen johtaa kohtuuttoman pitkiin koulumatkoihin jos pitkän koulumatkan päässä ei ole täysipäiväistä ja täysipainoista opetusta jää peruskoulun jälkeinen opiskelu kokonaan toteutumatta elämä pahimmillaan ajautuu kadulle ja kylänraitille ruudun tuijottamiseen ja ajan tappamiseen arvoisa puhemies suomella on aina ollut kykyä tehdä ratkaisuja jotka turvaavat tulevaisuuden oppositiossa on valmiutta antaa tukea sellaiselle koulutusuudistukselle jolla pyritään aidosti hyvään ja laadukkaaseen opetukseen käytettävissä olevilla niukoilla määrärahoilla emme kuitenkaan voi olla hyväksymässä saati kannattamassa esityksiä jotka ovat epäoikeudenmukaisia ja huonosti harkittuja kannatamme koulutuksen ja työelämän yhteyden vahvistamista mutta emme hyväksy että vastuuta sysätään työpaikoille ilman näkemystä ilman suunnitelmaa ilman voimavaroja suomen itsenäisyyden vuosisata on selviytymistarina ja kasvutarina ei vaaranneta tulevaisuuttamme lyhytnäköisillä leikkauspäätöksillä hallituksen on kuultava asiantuntijoita ja asetuttava tavallisten ihmisten asemaan

arvoisa puhemies edustaja tuppuraiselle on pakko vastata että opiskelijoita ei tulla eräällä tavalla sysäämään työpaikoille ilman sitä että oppilaitos on vahvasti vastuussa ja kaikessa työssäoppimisessa tulee olemaan oppilaitoksen ohjaus ja tuki mukana se on se ainut tapa jolla huolehditaan myös siitä että että oppilas eräällä tavalla saavuttaa ne tavoitteet joita hänen on laitettu lisäksi on tehty kysely liittyen näihin oppilas ja aloituspaikkoihin ja missä missä aloituspaikkoja vähenee ja koulutuksen järjestäjiltä on tullut vastaus että pääosa niistä tapahtuu itse asiassa täällä ruuhka suomen alueella missä näitä toimipisteitä laitetaan yhteen silloin eivät meidän nuorten näkökulmasta ne matkatkaan kovin pitkiksi synny

siitähän tämä koko välikysymyskeskustelu on lähtöisin huoli näistä suurista leikkauksista ja mahdollisuuksista toteuttaa nämä sinänsä hyvät ja perustellut tavoitteet joita edustaja lauslahtikin tässä äsken esitti täällä esitettiin kysymys

arvoisa puhemies

opposition esittämä siinä että mikä meidän koulutuksen tulevaisuus on me kaikki olemme huolissamme siitä saako tulevaisuudessa jokainen nuori yhtä hyvän ammattikoulutuksen ja onko se saatavuus joka puolella suomea myös tulevaisuudessa mahdollista tätä huoltahan me kannoimme myös viime vaalikautena ja siitä osoituksena oli se välikysymys minkä silloinen oppositio perussuomalaisten ja keskustan aloittamana teki yhdessä kahden muunkin puolueen kanssa jotka hallituksesta hyppäsivät pois vasemmiston kanssa tällöin nostettiin esille se huoli että päättyvällä vaalikaudella koulutukseen kohdistettiin kumulatiivisesti tuhannenseitsemänsadan miljoonan euron leikkaukset totuushan on me kaikki tiedämme täällä sen että edellinen hallitus on tehnyt paljon ja tämä hallitus joutuu tekemään myös niitä leikkauksia lisäksi on hyvin oletettavaa että myös tuleva hallitus tulee jatkamaan tällä leikkaustiellä vähintäänkin tuleva hallitus ei kykene palauttamaan sitä rahoitusosuutta mikä on ollut ennen näitten leikkausten alkua joten yhtään syytöntä tässä salissa ei ole nyt eikä ole ensi vaalikaudellakaan arvoisa puhemies sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöt ovat osoitus siitä miten vakava taloustilanne meillä on viime kaudella tekemättä jääneet päätökset siirtyivät uuden hallituksen päätettäväksi meidän täytyy muistaa myös se

vielä kesällä kaksituhattaviisitoista sosiaalidemokraattien antti rinne esitti eduskunnassa että toisen asteen kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron säästöt tulisi toteuttaa lisäksi sosiaalidemokraatit esittivät säästöjen tekemistä omassa eduskuntavaaliohjelmassaan siinä leikkauslistassa lisäksi he esittivät tätä myös vuoden kaksituhattakuusitoista vaihtoehtobudjetissa kaksituhattaseitsemäntoista sitä ei enää siellä ollut vihreät ovat myös esittäneet omassa budjettiesityksessään leikkausten perumista perumista muttei kokonaan vaan he jättivät esitykseen ammatilliseen koulutukseen sadankymmenen miljoonan euron säästöt edes vihreät eivät ole päässeet näitä talouden tosiasioita pakoon siinä mielessä meidän täytyy ymmärtää se että jos me joudumme jossakin meidän täytyy jotkut asiat tehdä sitten paremmin ja mitä me voimme tehdä paremmin kuten me tiedämme ammattikoulureformin tarkoituksenahan on on ennen kaikkea saada työssäoppimista lisättyä sekä uudistaa tätä rahoitusmuotoa ammattikouluille siinä mielessä on hyvä että näitä rakenteita uudistetaan ja yritetään saada myös nämä nuoret miehet käymään koulut loppuun ja saada se koulutusaste pysymään täytyy tähän todeta myös se että eiväthän perussuomalaisetkaan mitä tahansa hyväksy kyllä me ymmärrämme että realiteetti on se että jokaisella on ammattikoulupaikka tulevaisuudessa ja aloituspaikat tulevat riittämään jokaiselle nuorelle jatkossakin ympäri maata tämä on lähtökohtatilanne ollut tässä ja sillä on ainakin liikkeelle lähdetty arvoisa puhemies uskon että jokaiselle peruskoulun päättäneelle jatkossakin on toisen asteen ammattikoulutuspaikka tarjolla siitä tämä hallitus tulee pitämään huolen tässä keskustelussa mitä me nyt käymme on kyse tulevaisuudesta ja tulevaisuutta me nimenomaan haluamme rakentaa me haluamme että tulevina vuosikymmeninä suomessa on lapsilisät on opintotuet on työttömyyskorvaus ja eläkkeet jos valtio elää koko ajan yli varojensa se on väärin se on väärin ennen kaikkea niitä nuoria kohtaan jotka nyt opiskelevat he joutuvat kantamaan seuraukset siitä miten me pidämme taloudesta huolta tänään me kaikki varmasti haluamme että suomi pysyy hyvinvointivaltiona me haluamme että voimme katsoa itseämme peilistä myös kymmenen vuoden päästä siksi nämä säästöt edellinen hallitus leikkasi paljon ja me me tiedämme mutta mikä ero meillä on näissä hallituksissa on se että tämä hallitus tekee kaikkensa että ammattikoulutus uudistuisi tätä eivät aikaisemmat hallitukset ole tehneet me teemme sen sen vuoksi ettei joka kuudes nuori joutuisi kokonaan ilman toisen asteen tutkintoa me teemme sen sen takia että jokainen voisi oppia itselleen sopivalla tavalla me teemme sen jotta työpaikat ja järjestöt saadaan hyvään yhteistyöhön koulujen kanssa ja me teemme sen jotta tulevaisuudessa olisi olisi paljon vähemmän syrjäytyneitä nuoria tämä on yhteistyötä ja tässä toivon että me kaikki voimme olla samassa veneessä

arvoisa puhemies olen seurannut läheltä kahden ammatillisen oppilaitoksen henkilökunnan tuntoja ja ja tunnelmia hallituksen ammatilliseen koulutukseen kohdistuneiden säästöpäätösten jälkeen keskustelut näiden kahden ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden opettajien ja sidosryhmäläisten kanssa ovat vahvistaneet käsitystäni siitä että hallituksen säästöpäätökset kyllä vaarantavat laadukkaan ammatillisen opetuksen toteuttamisen hallitushan siis päätti että tänä vuonna säästetään ja ensi vuonna toteutetaan koulutuksen reformia tämä on väärä järjestys ammatillisen koulutuksen uudistaminen on tärkeää mutta nyt reformia ei tehdä perustehtävästä käsin vaan mennään säästöt edellä käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa opettajien ja oppituntien vähentämistä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee hyvin erilaisia opiskelijoita ja tämä haastaa oppilaitokset toteuttamaan myös opetusta monella tavalla osa opiskelijoista omaa erinomaiset valmiudet itsenäiseen opiskeluun ja näille nuorille on luoda nopea etenemispolku opinnoissa osa opiskelijoista tarvitsee luokkaopetusta ja opettajan normaalia ohjausta oppimispolulla ammatillisissa oppilaitoksissa on myös erilaisia oppijoita jotka tarvitsevat ohjausta oman oppimistyylin löytämiseen ja joissakin tilanteissa myös erityisopetusta ellei heidän erityistarpeitaan huomioida on riskinä normaalilta oppimispolulta putoaminen ammatillisen oppilaitoksen opettajan työnkuvaan kuuluu myös kasvattajan tehtävä koska suoraan peruskoulusta tuleva nuori voi joissakin tapauksissa tarvita ammattiin ohjaamisen lisäksi paljonkin ohjausta aikuisuuteen kasvamisessa lisäksi joukossa on nuoria jotka eivät esimerkiksi psyykkisten ongelmien takia takia pysty opiskelemaan ja myös heidän tunnistamisensa ja hoitoon ohjaamisensa on oppilaitoksen vastuulla ammatillisen oppilaitoksen toiminnassa on kaikki edellä mainitut ryhmät otettava huomioon ja opetusta on pystyttävä eriyttämään ja yksilöllistämään monella tavalla jos koulutuksen ainoana arviointimittarina pidetään opiskelijoiden nopeaa valmistumista ohjaa se helposti oppilaitoksia keskittymään vain parhaimpiin opiskelijoihin jos oppitunteja ja ja opettajia vähennetään liikaa vaikeutuu tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppiminen kohtuuttomasti ja se taas johtaa helposti opiskelun keskeyttämiseen ammatillisen koulutuksen reformissa on tärkeää keskustella myös oppilaitosten perustehtävästä onko se ainoastaan työntekijöiden kouluttaminen työelämään vai onko oppilaitoksilla myös laajempi yhteiskunnallinen vastuu nuorista jos on niin sen täytyy näkyä myös koulutuksen arviointikriteereissä ja resursseissa arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on siirtää opetus yhä enenevässä määrin työpaikoille tässä on paljon hyvää mutta se ei ole pelkästään hyvä asia sillä työpaikoilla voi oppia myös vanhentuneita ja huonojakin tapoja lähihoitajaopiskelijat ovat kertoneet minulle muun muassa nähneensä harjoittelupaikoillansa työntekijöiden toimesta epäasiallista käyttäytymistä ikäihmisiä kohtaan eikä heillä ole välineitä toimia näissä tilanteissa oppilaitoksen ja opettajien onkin annettava riittävät valmiudet arvioida työelämää myös kriittisesti suomen lähi ja perushoitajaliitto super on esittänyt vakavan huolensa lähiopetuksen määrän vähenemisestä oppilaitoksien oppitunteja on vähennetty ja myös käytännön harjoittelupaikoissa on liian vähän henkilökuntaa ohjaamaan opiskelijoita toisaalta nykyisin monet työpaikat kieltäytyvät ottamasta opiskelijoita vastaan koska lähiopetuksen vähentyminen oppilaitoksissa näkyy opiskelijoiden heikentyneenä tietotaitotasona superin viesti onkin että lasku näistä näistä koulutuksen säästöistä tulee opetuksen osaamisen ja hoidon tason laskun johdosta isommaksi kuin varsinaiset säästöt työpaikoilla ei välttämättä ole resursseja tai valmiuksia ohjata opiskelijaa oikealla tavalla jos hänellä on erityisen tuen tarvetta ja ja opettajat eivät nykyisinkään pysty resursseillaan siellä työpaikoilla toimimaan ja jos resurssit vähenevät niin heitä näkyy entistä vähemmän työpaikoilla lisäksi opiskelijoiden on saatava riittävät jatko opintovalmiudet koska se on suomen koulujärjestelmän vahvuus arvoisa puhemies lopuksi kuten debatissa totesin olen todella huolissani opettajien jaksamisesta jaksamisesta eniten opettajia uuvuttaa ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita opettajat kokevat etteivät he voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat ja ammatti identiteetti heitä velvoittaisi tämä on hyvin monen opettajan kokemus tällä hetkellä eräs opettaja totesi minulle pari päivää sitten olen unelma ammatissani mutta tällä tavalla tätä ei jaksa tehdä olen myös uusien menetelmien ja muutosten kannattaja mutta kyllä niihin pitäisi saada työrauha nyt sitä työrauhaa ei ole kiitos näiden käsittämättömän suurten

merkittäviä lisäresursseja ammatillisille oppilaitoksille ammatillisen osaamisen arvostus onkin kasvussa ja suomessa tarvitaan kädentaitajia myös tulevaisuudessa ammatilliseen koulutukseen kaivataan silti myös mittavia rakenneuudistuksia terveen julkisen talouden kannalta tarpeelliset säästöpäätökset ja uudistukset jäivät valitettavasti tekemättä edellisellä hallituskaudella vaikka suomen vaikea taloustilanne onkin ollut jo pitkään kaikkien puolueiden tiedossa toisaalta esimerkiksi sosiaalidemokraatit ovat esittäneet viime eduskuntavaaliohjelmassaan merkittäviä ammatillisen koulutuksen säästöjä ja myös vihreiden vaihtoehtobudjettiin sisältyivät yli sadan miljoonan euron säästöt ammatillisesta koulutuksesta väistämättä tuleekin mieleen että oppositiosta käsin on helppoa vastustaa säästöjä uudistuksia joiden tekeminen on julkisen talouden kannalta kuitenkin välttämätöntä kuten edustaja niikkokin täällä edellä totesi nykytilanne jossa koulutukseen kohdennettuja resursseja käytetään tehottomasti ja työelämän vaatimusten ja tarpeiden kannalta vanhentunein tavoin ei ole kestävä näillä näkymin ensi vuodenvaihteessa voimaan astuva ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutusuudistus suomessa noin kahteenkymmeneen vuoteen ammatillisen koulutuksen uudistus kumpuaa osin työelämän ja sen edellyttämien osaamistarpeiden muuttumisesta myös ammatillisen koulutuksen rahoitusmalleja on syytä uudistaa juuri näihin haasteisiinhan ammatillisen koulutuksen reformi vastaa uudistuksessa poistetaan nuorten aikuisten koulutuksen välisiä raja aitoja ammatillisten tutkintojen määrä vähenee merkittävästi samaan aikaan tutkintojen laaja alaisuus kuitenkin kasvaa ja antaa valmistuville nuorille aiempaa paremmat valmiudet päästä mukaan työelämään oppilaitosten rahoitusta uudistamalla niitä taas kannustetaan tukemaan opiskelijoitaan opintojen suorittamisessa valmistumisessa jatkossa opiskelu ammatillisissa oppilaitoksissa on huomattavasti nykyistä joustavampaa ja opiskeluun käytetyn ajan sijasta todellisen osaamisen merkitys painottuu opiskelijat saavat mahdollisuuden edetä opinnoissaan omaan tahtiin opiskelemaan voi myös hakea joustavasti ympäri vuoden pienimuotoisiin osaamistarpeisiin voidaan jatkossa vastata täysimääräisen tutkinnon sijasta sen joillakin osilla arvoisa puhemies erityisesti työpaikalla käytännönläheisen oppimisen kannalta hyvin merkittävä parannus on koulutussopimus joka motivoi jatkamaan opiskelua valmistumiseen asti samaan aikaan myös oppisopimuskoulutuksen painoarvoa lisätään koulutus työpaikalla onkin tutkimusten mukaan erittäin tehokas keino madaltaa työllistymiskynnystä arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformi onkin hyvin tarpeellinen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ehkäisemiseksi ja saamiseksi mukaan työelämään maamme tulevaisuutta rakentamaan

arvoisa puhemies rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä myös koulutuksessa

lukio siirtyvät samalle kampukselle kaikki voittavat ja rahaa säästyy rakenneuudistukset eivät ole kirosana kun ne tehdään viisaasti opetusministeri korosti omissa puheenvuoroissaan voimakkaasti koko talouden kuvaa ja juuri tästä kokonaisesta talouden kuvasta minä olen eniten huolissani tässä keskustelussa osaamisesta leikataan kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja tässä välissä mukana on myös ammatillinen koulutus osaamisesta kuitenkin kasvaa se meidän taloudellinen menestyksemme siitä kasvaa se meidän korkea työllisyysasteemme me jo nyt näemme että meillä sekä aikuisten että nuorten koulutusaste on laskemassa ja ja jos tämä kehitys jatkuu pitkään niin voidaan kysyä millä suomi säilyttää osaamisyhteiskunnan maineensa jotenkin tuntuu vähän varjonyrkkeilyltä keskustelu tästä reformista joka ei vielä ole valmis me kuulemme siitä palasia toiset uskovat toisia palasia ja toiset toisia mutta sitten kun se on tässä salissa sitten me näemme mitä se on ja toivon että se on mahdollisimman hyvä itse ajattelen että yksi suurimmista haasteista ammatillisessa koulutuksessa on keskeyttämiset koulutuspaikat riittäisivät paljon paremmin jos keskeyttämisiä kyettäisiin vähentämään mutta olen huolissani siitä että vähentämällä opetusta keskeyttämisiin ei pystytä puuttumaan vähentämällä opetusta säästöjen vuoksi jopa erityisoppilaitoksissa otetaan suuri riski ja näitä uutisia me olemme täältä elävästä elämästä kuulleet miten säästöjä on on toteutettu niitä on toteutettu vähentämällä lähiopetusta vahvat pärjäävät aina he hoitavat opintonsa vaikka opetusta olisi kuinka vähän ne oppilaat joiden koulu takkuaa enemmän tarvitsevat enemmän opetusta ja tukea esimerkiksi evan selvitys työelämästä kadonneista miehistä kertoo että pojat tarvitsevat enemmän tukea koulunkäyntiin ehkä meidän koulumme rakenne on rakennettu enemmän tytöille tällä hetkellä raportissa puhutaan myös siitä miten itseohjautuvuus on haasteellista nuorille se sopii niille jotka tietävät mitä tahtovat ja joilla on selvät sävelet mutta silloin kun ei oikein tiedä se itseohjautuvuus muodostuukin ongelmaksi ja erityisesti pojille ja nyt tuntuu siltä että tätä itseohjautuvuutta lisätään kovalla ryminällä toivottavasti ei liian kovalla toinen riski on se että koulut karkaavat kauas innokkailla on halu matkustaa kouluun pidemmällekin innottomilla matka saattaa olla opiskelun este ja joskus innokkaallekin se on este esimerkiksi omissa maisemissani junavuorojen vähennykset vaikeuttivat merkittävästi toisen asteen opiskelijoiden koulumatkoja ja uskallanpa sanoa että kun muutaman vuoden päästä katsotaan keskeyttämisiä niin sieltä saattaa löytyä lakkautetut junavuorot osan ihmisistä syynä opettajalta kirjeen jossa hän purki mieltänsä kehnosta palautteesta opiskelijoilta opetus ei ollut saanut kehnoa palautetta mutta työssäoppimisjaksossa nuoria oli käytetty ilmaisena työvoimana ja kesätyöntekijöiden ohjaajana heitä itseänsä oli ohjattu hyvin vähän tämä samainen opettaja oli hyvin huolissaan ammatillisen koulutuksen laadusta koska säästöt tulevat ennen reformia niin kuin itse asiassa valtiovarainministerikin sanoi että tässä edetään väärinpäin ja riski on se että se johtaa laadun heikkenemiseen työelämälähtöisyys on tärkeää ja tämä on mielestäni uudistuksen yksi hyvä pointti mutta jotta se tuo hyvää se täytyy toteuttaa ja tässä toivon että ministeri on erityisen tarkkana valmistelussa miten turvataan se että siellä työssä oikeasti opitaan jos ajattelemme vaikka peruskoulun työelämäjaksoja niin suurin osa opiskelijoista kokee että tuntee olonsa siellä työpaikalla lähinnä roskaksi ainoa tehtävä mitä he ovat saaneet on ollut kahvin keittäminen kerran päivässä ja siellä on oleiltu kun on pakko ollut oleilla elikkä yritykset ottavat kyllä oppilaan vastaan mutta he eivät oikeasti ota sitä oppilasta vastaan ohjatakseen

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin en voi sille mitään että minulle tuli hiukan mieleen sekä keskustelusta että että koulutusuudistuksistakin tom lundbergin lausuma jonka ehkä uskallan tässä sanoa puolileikilläni jotkut oppivat lukemalla toiset oppivat muiden virheistä mutta muutamien täytyy itse päästä pissaamaan sähköpaimenen lankaan

arvoisa herra puhemies edustaja filatovin puheenvuoro siitä mitä siellä työpaikoilla sitten näille tarjotaan tehtäväksi kyllä osui minuun minä työllistänyt kymmenittäin ellei sadoittain kysymys on myös siitä mitä uskaltaa antaa työturvallisuus on jo sellainen joka rajaa suuren osan töistä niin että ei voida kohtuudella panna yksin ihmistä tekemään jotain sellaista työtä jossa on vaara toinen asia on se että vähänkin vaativampi tehtävä edellyttää että joku työnjohtaja tai vastaava joka on ammatti ihminen siirretään tehtävästään ainakin osittain katsomaan sen nuoren perään valitettavasti silloin sen nuoren kustannukset ovat aika korkeat jos sitä katsoo työnantajan kannalta parhaimmiten

sellaisiksi sanoo toteutuvat silloin kun kyseisen nuoren jompikumpi vanhemmista on töissä ja haluaa tehdä sitä oman toimensa ohella ja vähän omalla ajallakin

se mitä lakiin kirjoitetaan ohjaa varmasti sitä millaisia nämä työssäoppimisjaksot sitten ovat ja miten ne toteutuvat mutta täytyy sanoa että vaikka me kirjoitamme lakiin mitä niin meillä on aina niitä yrityksiä jotka tarjoavat hyvän ohjauksen jotka ovat sitoutuneita siihen että siellä oleva nuori oppii mutta ikävä kyllä myös niitä yrityksiä jotka pyrkivät käyttämään nuorta ilmaisena työvoimana tämä on työvoimapolitiikasta meille kaikille tuttua vaikka laki on kirjoitettu kuinka hyvin elävä elämä ei aina sitä tottele ja silloin kun on kyse nuorista joiden elämässä ei tule uusintaa siitä oppimisjaksosta on äärimmäisen tärkeää että se toteutus on riittävän hyvä täällä edustaja mäkisalo ropponen mielestäni hyvin sanoi että siellä työssä on vaikea oppia ja tehdä niitä harjoittelujaksoja jos ei sitä ennen ole oppinut riittävästi tämän polun oikea rytmittäminen on äärimmäisen tärkeää ja ymmärrän hyvin sen mitä edustaja lehti sanoi siitä että että opiskelijoita ei voi laittaa tekemään vaikeita tehtäviä mutta se haaste on juuri siinä mistä löytyvät ne työpaikat joista löytyy se rinnalla kulkija joka siinä vaikeassa tilanteessa on opettamassa
ja vielä ministeri josko samalla pelisäännöllä minuutti paikan päältä
arvoisa puhemies kiitos tässä on käyty tarpeellista keskustelua haluan tästä työpaikkaoppimisesta sanoa sen että yritys ei voi käyttää opiskelijaa halpatyövoimana se tullaan täällä reformin sääntelyssä varmistamaan ja oppilaitos vastaa koulutussopimuksessa siitä että ne osaamistavoitteet saavutetaan se se on ihan kiistaton lähtökohta ja näin sen pitää olla samoin sitä osaamista varmistetaan muun muassa näyttöjen kautta niin että ne osaamistavoitteet

laadunhallintajärjestelmää joka turvaa sitä että saavutetaan ne oppimistavoitteet sen osaamisperusteisen järjestelmän koko idea on siinä että jokainen saavuttaa osaamistavoitteet eikä mitata yksinomaan koulutuksessa käytetyllä ajalla sitä osaamista

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

nopeuttamalla korkeakoulutukseen pääsyä sekä sen läpäisyä tällä taistellaan eriarvoistumista vastaan kyse on koulujärjestelmämme lähtökohdista sen arvopohjasta siis sen koulutusjärjestelmän jota käydään maailmalta ihastelemassa sen koulutusjärjestelmän jonka tulokset ovat kiistattomat sen koulutusjärjestelmän jota tämä hallitus nyt on purkamassa hallituksen tapa uudistaa toteutuu myös ammatillisen koulutuksen kohdalla toimiva mutta kehittämisen tarpeessa oleva järjestelmä hoidetaan tavallaan romukoppaan sen jälkeen aletaan katsella olisiko jotain luotavissa tilalle suomalaista yhteiskuntaa ei rakenneta hajota tai hallitse politiikalla sukupolvi toisensa jälkeen on rakentanut tätä yhteiskuntaa ja tätä perintöä pitää vaalia ei tuhota meillä sosiaalidemokraateilla on vaihtoehto hallituksen koulutusleikkauksille olemme esittäneet ammatillisen koulutuksen sisällöllistä ja toiminnallista uudistamista jo viime hallituskaudella me emme hyväksy uudistuksia joissa rahat viedään ensin ja reformit tehdään vasta jälkikäteen emme tule jatkossakaan kannattamaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen vähentämistä sdp haluaa taistella eriarvoistumista ja syrjäytymistä vastaan ja siksi haluamme laajentaa oppivelvollisuuden koskemaan myös toista astetta yksikään nuori ei pärjää nykyisessä saati tulevaisuuden työelämässä ilman toisen asteen koulutusta koulutusta on myös kyettävä muovaamaan ihmisen tarpeita vastaavaksi tämä tarkoittaa erilaisten raja aitojen kaatamista ja yhteistyön lisäämistä huomattavasti entisestään arvoisa puhemies ei ole helppoa kuunnella opiskelijoiden kertomuksia siitä miten lähiopetus on vähentynyt minimiinsä ja miten leikkaukset opintososiaalisiin etuuksiin vaikeuttavat pärjäämistä tai opetushenkilökunnan tarinoita uupumuksesta ja pelosta oman työpaikan puolesta hallituksen koulutuspoliittinen suunta on sen tavassa uudistaa koulutusta ole nähtävissä nähtävissä sellaista rakentavaa otetta jolla olisi tulevaisuus asiantuntijat ovat myös tuominneet koulutusleikkaukset samoin oppositio ja samaa viestiä tulee myös kansalaisilta hyvin laajasti opiskelijoilta itseltään mutta myös tietysti opiskelijoiden vanhemmilta ja läheisiltä

hetkellä opetusta kuin kahtena tai kolmena päivänä valmistuminen ammattiin ei onnistu ilman riittävää osaamista mitä tästä seuraa työelämälle kuka ottaa vastuun vahingosta ilma on täynnä kysymysmerkkejä kun näistä asioista keskustelee arvoisa puhemies aivan lopuksi tämä hallituksen koulutuspolitiikka on tavallaan häkellyttävä monet asiantuntijat ja kansalaiset ovat tuominneet nämä koulutusleikkaukset elikkä tämä ei ole mitään opposition vikinää kuten täällä salissa on tänään annettu ymmärtää meillä ei ole varaa yhteenkään syrjäytettyyn nuoreen

arvoisa puhemies ihmettelenpä sdpn ajatuksia jos teillä oli pari vuotta sitten juuri kun hallituskausi alkoi kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkaukset tulossa ammatilliseen koulutukseen ja mistähän te olisitte ne säästöt ottaneet tässä kohdin meillä hallitus tekee huomattavasti maltillisemmat säästöt ja pyrkii samalla luomaan myös niitä mahdollisuuksia joilla ne tehdään rakentamalla uusia toimintamalleja ihmettelen tätä sdpn tapaa lähestyä mikä olisi ollut teidän vaihtoehtonne kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkauslistalla toinen asia liittyy näihin koulutuspaikkoihin

siirrytään näköjään puhujalistaan

arvoisa puhemies arvoisa ministeri ja hyvät edustajakollegat väestöliitto julkaisi eilen vuosiraportin poikien puhelimesta raportin mukaan poikien puhelimeen tulevien puhelujen määrä on koko ajan noussut samaan aikaan kadonneiden työmiesten osuus on viime vuosikymmeninä kasvanut tästä julkistettiin elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemä analyysi kuudestoista helmikuuta tänä vuonna pitkään kestänyt taloustaantuma on syrjäyttänyt osan nuorista miehistä pysyväisluonteisesti työmarkkinoilta suomessa on siis olemassa pimeitä notkoja joihin on jo pudonnut pysyvästi pysyvästi kymmeniätuhansia parhaassa työiässä olevia miehiä nämä yhteiskuntamme ulkoreunoilla elävät kaksikymmentäviisi viiva viisikymmentäneljä vuotiaat miehet eivät hae töitä eivät tee töitä eivät opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä he ovat siis yhteiskunnalta kadoksissa ja heidät on vain luokiteltu ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat heidän työllisyytensä esteenä on peruskoulun jälkeisen tutkinnon puuttuminen vähän koulutetuille on vähemmän töitä ja ratkaisevaa on poikien kouluttautuminen miesten mahdollisuudet työelämässä lepäävät siis koulutuksen varassa kaikkein vaikeimmin työllistyviä ovat ne nuoret miehet joilla on vain peruskouluopinnot sekä pitkittynyt työttömyys ja vähäinen työhistoria viimeisimmän kymmenen vuoden ajalta arvoisa rouva puhemies pojat tarvitsevat toisenlaista tukea kuin mitä nyt on tarjolla tutkimusten mukaan pojat tarvitsisivat jo pieninä laadukasta varhaiskasvatusta ja enemmän tukea koulunkäyntiin laadukkaan varhaiskasvatuksen koulutuksen ja sivistyksen edistäminen kuuluvat hyvinvointivaltion ytimeen mutta mitä tekee maan hallitus no se aikoo vastata poikien puhelimeen saapuviin hätähuutoihin ja kadonneiden työmiesten tavoittamiseen tekemällä lisää koulutusleikkauksia tämä on poikien pahoinvoinnin väheksymistä ja silmien ummistamista totuudelta hallituksen esittämät ammatillisen koulutuksen leikkaukset eivät anna nuorille etenkään pojille tukevaa pohjaa ja parempia eväitä ponnistaa elämässä eteen ja ylöspäin

toistuvasti vedonneet panostamaan aidosti nuoriin koska heissä on suomen tulevaisuus erityisen tärkeää tämä on juuri nyt kun olemme suomessa ensimmäistä kertaa tilanteessa jossa nuoren sukupolven tulot ja eläke ovat vaarassa jäädä aikaisempaa sukupolvea pienemmiksi tämä jos mikä tekee koulutuksesta

on nuorelle lannistava vastoinkäyminen joka murentaa itsetuntoa ja vähentää rohkeutta hakea uutta opiskelupaikkaa arvoisa ministeri mitä vastaatte meidän huolestuneille itäsuomalaisille mitä vastaatte heidän vanhemmilleen joilla on huoli miten saada lapsensa selviytymään elämässä ja menestymään pärjäämään omillaan nuorten hyvinvointia rusentavat kohtuuttomat koulutusleikkaukset johtavat koulutuspolkujen katkeamiseen osa nuorista ei löydä itselleen lainkaan peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa putoaa kelkasta ja ajautuu syrjään yhteiskunnasta seurauksena on noidankehä toimeentulo ongelmia elämänhallinnan menettämistä ja pahimmillaan pysyvästi menetettyjä elinvuosia

hallitus on joutunut sopeuttamistoimissaan puuttumaan myös ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on ymmärrettävää että joka kerta kun joudutaan tekemään sopeuttamisia on niillä vaikutuksia toimintoihin ja niiden järjestämistapoihin samalla kun aloituspaikat ovat vähentyneet ovat myös nuorten ikäluokat pienentyneet väestöennusteiden mukaan tämä kehitys ei ole loppumassa vaan päinvastoin tulevaisuuden ikäluokat tulevat olemaan nykyistä pienempiä tällä on myös samalla suora vaikutus koulutuspaikkojen tarpeeseen arvoisa puhemies koulutuksen sopeuttamisessa tulee huolehtia että ikäluokkien pienentyessä koulutukseen käytetty raha kohdistetaan entistä enemmän itse opetustoimintaan tämä saadaan aikaan oppilaitosten välisellä yhteistyöllä ja toimintaa kehittämällä siten että seinien sijaan rahaa sijoitetaan opetukseen sen laadulliseen kehittämiseen on huomionarvoista myös että tälläkin hetkellä suuri määrä toisen asteen opiskelijoita toteuttaa tutkintoihin kuuluvaa työssäoppimista eri alojen yrityksissä työssäoppimista kehittämällä saadaan siirretyksi ammattilaisten hankkima käytännön tieto työelämässä hyvin tehokkaasti uusille alalle tuleville nuorille tekemällä tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa saadaan opetussuunnitelmien ammatillisen sisällön kehitys ja käytännön toteutus pidetyksi oikealla tasolla yritysten tarpeisiin nähden tämän lisäksi tiivis yhteistyö helpottaa nuoren siirtymistä opinnoista työelämään tällä on suuri merkitys nuoren työllistymisen kannalta jatkossa

arvoisa herra puhemies

ollut työnantaja olen aina nauttinut jollekin työtilaisuuden mahdollisuuden näyttää taitojaan ja edetä omalla urallaan työnantajan rooli on vaikeutunut vuosien saatossa niin että kun ennen uskalsi antaa melkeinpä lennosta kenelle tahansa halukkaalle mahdollisuuden käynnistää oma työ yrityksessä ja katsoa kuinka siinä käy tällä hetkellä tilanne on täysin toinen lehteen ei uskalla laittaa ilmoitusta hakijoita on satoja mahdollisesti jopa tuhat jos työpaikka tuntuu sellaiselta että se on muodin mukainen aika moni vanhempi ihminen syystä tai toisesta on kääntynyt puoleeni ja kysynyt miten meidän lapsemme kohdalla pitäisi tehdä kun mikään ei oikein tunnu maistuvan ensimmäinen kun katsoo miten näiden hankalimpien tapausten elämä on käynnistynyt vielä jotenkuten selviytyä mutta ensimmäinen ja ehkä viimeinen julkisen vallan mahdollisuus on varusmiespalvelu jos sitä ei ole suoritettu työnantajan arvio kyseisestä henkilöstä on varsinkin poikien osalta tietysti aika huolestuttava ei ole pystytty tai haluttu olla sellaisessa ryhmässä mukana jossa tietyt asiat on tehtävä niin kuin esimies määrää se että armeija pitkän aikaa suhtautui saapumiseriin ikäluokkiin siten että vain parhaat valitaan koska armeijan sodanaikainen vahvuus supistui oli vaarallinen kehitys ei haluttu joukko osastoihin

pahimmillaan riskin mutta samassa yhteydessä luotiin toisenlainen ennuste niille nuorille jotka eivät päässeet varusmiespalveluun tai pahimmillaan keskeyttivät sen kuulin eilen santahaminasta joka on yksi helpoimmista varuskunnista saapumiserä komppaniaan satakuusikymmentä joista yhdeksänkymmentä suoritti varusmiespalvelun loppuun varusmiespalveluksesta voitaisiin kehittää myös kevyempi versio jossa lähtökohtana ei olisi varsinaisesti sotilastaitojen korostaminen vaan huoltojoukoissa toimiminen näille nuorille voisi armeija varsin hyvin tarjota esimerkiksi valmistumisen autonkuljettajaksi jopa rekankuljettajaksi ja siinä sivussa merkittävän osan autonasentajan työhön liittyviä taitoja tällä ammatilla on aina kysyntää ei mutta armeijalle tämän koulutuksen järjestäminen nyt on arkipäivää armeija on suhtautunut siten että vastuu tästä koulutuksesta ei kuulu sille vaan sosiaaliministeriölle tai työministeriölle mutta kokonaisuudessaan yhteiskunnan kannalta se on viimeinen vaihe nuoren ihmisen ohjaaminen sellaiseen että hän hallitsee oman elämänsä

se että nuoret eivät halua valmistua perusteena usein on se että on alennuksia ei ole työpaikkoja tai molempia käytetään niin ettei ole kiirettä valmistua nykyinen työlainsäädäntö jolloin yt neuvottelujen takaisinottovelvoitus on olemassa johtaa siihen että vastavalmistunuttakaan ei voida palkata vaikka hänellä olisi erittäin hyvät edellytykset toimia tehtävässä johon hän on monta vuotta varautunut kouluttamalla itseänsä siihen mielestäni lainsäädännöstä pitäisi poistaa yt lain rajoitus niiltä jotka ovat valmistuneet on alle kolmannenkymmenennen silloin tulisi motivaatiota valmistua kun tietäisi että ainakin pääsee jonon ohi silloin kun avoimia työpaikkoja on näiden ihmisten jotka syrjäytyvät jo nuorena pääseminen takaisin työelämään myöhemmällä iällä näyttää olevan käytännössä mahdotonta kuuntelin maanantaina professori juho saaren analyyttista arviota siitä miten syrjäytyminen ja yksinäisyys kehittyvät sen jälkeen kun se on päässyt riittävän pitkälle ja vaikeuksia on tarpeeksi on lähes mahdotonta normaalin ihmisen kapasiteetilla palata aidosti työmarkkinoille usean ministeriön ylittävä yhteistyö olisi nyt paikallaan jos halutaan estää pitkäaikainen syrjäytyminen joka on yhteiskunnalle kaikista kallein mitä yhteiskunta itse asiassa omilla toiminnoillaan itselleen

puhemies olen itse toiminut opettajana sekä ammatillisessa koulutuksessa että ammattikorkeakoulussa ja keskustelen jatkuvasti entisten kollegoideni kanssa tästä nykytilanteesta parhaiten tunnen sosiaali ja terveysalan ja kauneusalan koulutuksen ja molemmathan ovat erittäin vaativia aloja erityisesti terveysalalta siis lähihoitajan koulutuksesta valmistuneilla työntekijöillä on suuri vastuu tulevaisuudessa ammatissaan ihmisten hyvinvoinnista terveydestä ja ja jopa elämästä siksi kuka tahansa ei voi toimia lähihoitajan työssä ja olenkin sitä mieltä että esimerkiksi tähän koulutukseen soveltuvuuskokeet olisi syytä palauttaa opettajat kertovat minulle jatkuvasti niistä opiskelijoista joilla ei kerta kaikkiaan ole soveltuvuutta tälle alalle ja koulutuksen keskeyttäminen heidän kohdallaan ei välttämättä helppoa lähiopetuksen väheneminen sosiaali ja terveysalalla on tarkoittanut sitä että perustiedot ja taidot ovat niin heikkoja etteivät työpaikat halua enää ottaa opiskelijoita vastaan koska työpaikoilla ei ole aikaa eikä valmiuksia opettaa näitä perusasioita opettajalla ei ole aikaa käydä työpaikoilla tälläkin hetkellä ohjaus toteutetaan puhelimessa

koulutuksen järjestäjiltä saamani tiedon mukaan heillä ensisijainen keino selvitä tästä hankalasta rahoitustilanteesta ei ole ollut vähentää koulutuspaikkoja vaan he ovat pyrkineet tekemään sen muilla järjestelyillä esimerkiksi tiivistämällä tiloista

puhumme erittäin tärkeästä asiasta kun puhumme ammatillisesta koulutuksesta me puhumme samalla alueitten elinvoimasta eli tulevalla valtuustokaudellahan tämä elinvoima asia nousee entistä merkittävämmäksi merkittävämmäksi kuntien näkökulmasta koulutuksella on merkittävä rooli alueen elinvoiman kehittämisessä niin että alueen työnantajat yrittäjät saisivat osaavaa työvoimaa täytyy vielä muistaa että ammatillisen koulutuksen on pyrittävä vastaamaan myös työssä olevan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen eli kuntavaalien ihan tärkeä asia
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja puumala ja jos ministeri hänen jälkeensä haluaa käyttää puheenvuoron niin totta kai

puhemies hyvä keskustelu on takana monipuolinen osoittaa että salissa on kiinnostusta ja näkemystä ammatillisesta koulutuksesta hyvin kohdistuu suuria odotuksia ja niihin meidän pitää pystyä nyt vastaamaan yhdessä tuossa reformissa on nyt paljon eväitä kauan kaivattuja eväitä koulutuksen järjestäjille kipukohtiakin on erityisesti tämä vuosi on haasteellinen se on aivan selvä kipukohdat liittyvät siihen että alueellinen saavutettavuus säilyy ja sitten siihen mikä on täällä salissa tullut moneen otteeseen esille että lähiopetuksen määrä on riittävä tästä lähiopetuksesta mietin

ammatillisen koulutuksen

koulutusmuodon tehtävä ja että tässä on jotakin siihen koulutusmuotoonkin liittyvää tämä kokonaisuus meidän pitäisi nyt ottaa ihan yhdessä pöydälle siellä ehkä voisi ajatella myös jotakin sentyyppistä

monipuolisia ja oppilaan kannalta järkeviä kokonaisuuksia siellä on paljon yrittäjyyshalukkuutta kun ammattikoululaisten arvomaailmaa tutkitaan moni haluaisi olla yrittäjä mutta koetaan esimerkiksi alkuinvestoinnit kovin kalliina ja haastavina koetaan byrokraattisuutta ja muuta jos sinne päiviin iltapäiviin iltoihin kun ne koneet ja laitteet jo sijaitsevat siellä ammattikoulun tiloissa saataisiin yhdistettyä yrittäjyyskiihdyttämöitä hauduttamoita jotka menisivät eri rajojen yli ja sitä kautta myös se päivä muodostaisi enemmän kokonaisuutta ja mikä parasta suomeen voisi syntyä uusia yrityksiä tämä voisi olla yksi ajatus jolla tavallaan tuohon lähiopetukseen vastaisimme uskotaan meidän nuoriin ja tehdään tästä reformista hyvä

sivistysvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoroon ei ole paljon lisättävää juuri näin se on ja jos tätä keskustelua summaa niin haluan ensinnäkin kiitoksen sanoa eduskunnalle tästä keskustelusta se on ollut monipolvinen ja tietysti tässä välikysymyksessä varmasti kuntavaalien läheisyyskin näkyy

mutta paljon puhuttiin myöskin ihan asiaa elikkä ammatillisen koulutuksen reformista ja ammatillisen koulutuksen sisällöstä huolista ja tulevaisuudesta se tuli kuitenkin tässä keskustelun aikana ilmi hyvin laajasti puoluerajojen yli että ammatillisen koulutuksen uudistus on tarpeellinen ja tervetullut miten tästä eteenpäin siten että reformi on nyt ihan viimeistelyvaiheessa ja kun puhun viimeistelystä niin tarkoitan siis käännöstä ja laintarkastusta ja näitä loppuvaiheen viimeisiä viilauksia eli sisältö on nyt hyvin pitkälti kasassa ja se esitys voidaan sitten hallituksen esityksenä eduskunnalle antaa aivan lähiaikoina sen jälkeen tietysti kaikki yksityiskohdatkin selkenevät ja pääsemme keskustelemaan sen reformin jokaisesta yksityiskohdasta vielä tarkemmin sitten kun

erikseen korostaa on se jatko opintokelpoisuuden turvaaminen kun se nousi hyvin monella esiin huolena miten siitä nyt pidetään kiinni se jatko opintokelpoisuus on yksi meidän ammatillisen

suuria vetovoimatekijöitä se on lupaus siitä että meillä ei ole umpiperiä vaan koulutusjärjestelmä toimii siten että osaamista voi päivittää myöhemminkin ja jatkaa sitä polkua ammatillisen koulutuksen kautta myöskin korkea asteen opintoihin jos sellaista halukkuutta ja motivaatiota on siitä syystä meillä on tällä hetkellä työssään työryhmä joka pohtii miten tämä jatko opintokelpoisuus myöskin tosielämässä toimisi niin että useammalla olisi mahdollisuus siirtyä jatko opintoihin ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritettuaan se iso kuva ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on se että tarvitaan sellainen ammatillisen koulutuksen järjestelmä joka palvelee erilaisia oppimisen tarpeita erilaisia kohderyhmiä ja aiempaa paremmin vastaa yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuuden osaamistarpeisiin näistä lähtökohdista reformia rakennetaan ja kiitän eduskuntaa jo valmiiksi